toiseen käsittelyyn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

lausumaehdotuksen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

keskustelussa pia viitanen on mats nylundin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään pia viitanen on timo harakan kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta lisäksi touko aalto on li anderssonin kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kaksi

päiväjärjestyksen kuudentena asiana on keskustelu sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista tässä asiakohdassa esitellään myös seitsemännessä viiva kymmenennessä asiakohdassa mainitut vaihtoehtobudjetit vaihtoehtobudjettien esittelypuheenvuorojen jotka ovat siis seitsemän minuuttia eduskuntaryhmä jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri petteri orpo myös tuon puheenvuoron enimmäispituus on seitsemän minuuttia myönnän harkintani mukaan vaihtoehtobudjetin esitelleille edustajille myös kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena siten että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista seitsemäs viiva kolmekymmentäseitsemän

arvoisa puhemies vuodet vaikeassa tilanteessa olematon talouden kasvu ja korkea pitkittyvä työttömyys ovat synnyttäneet vakavaa eriarvoistumista kansalaisten keskuudessa ja pitäneet valtiontalouden alijäämäisenä sipilän hallitus asetti tavoitteekseen luoda satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja nostaa työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin sekä taittaa velkaantumiskehityksen hyviä tavoitteita joihin sdpn on ollut helppo yhtyä sen sijaan hallituksen valitsemat keinot ovat olleet pääosin kelvottomia epäoikeudenmukaisia yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisääviä ja talouskasvun sekä työllisyyden näkökulmasta toimimattomia valitettavasti arvoisa puhemies sdpn vaihtoehto hallitukselle on yhteinen suomi joka rakentuu aidon kasvun oikeudenmukaisuuden ja vastuullisen valtiontalouden varaan suomi jossa kaikki pidetään mukana hallituksen esitykseen nähden vaihtoehto edistää paremmin aitoa kasvua ja kestävää työllisyyttä luomalla vähintään kolmekymmentäkahdeksantuhatta uutta työpaikkaa se on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kun se peruu hallituksen pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja osallistaa rikkaat mukaan talouden tasapainottamiseen ja se on valtiontaloudellisesti vastuullisempi ottaen lähes neljäsataa miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus veroaste säilyy ennallaan arvoisa puhemies viimeisen vuoden aikana palkansaajat ovat ottaneet suuren taakan kantaakseen eläkeläisten opiskelijoiden työttömien ja lapsiperheiden toimeentuloa on leikattu kovalla kädellä moni on ollut uhraukseen valmis koska hallitus lupasi taittaa velkaantumisen pettymys on sitäkin karvaampi kun velanotto ei vähene kasvaa moni kysyy ihmeissään mihin rahat oikein menevät vastaus on että vähäosaisilta otetut rahat siirretään hyvätuloisten ihmisten taskuihin alentamalla veroja varakkaimmilta ja eniten tienaavilta suomalaisilta sipilän hallitus näyttää uskovan amerikkalaistyyliseen trickle down ideologiaan jossa rikkaita rikastuttamalla hyvinvointi valuu tipoittain myös tavallisille kansalaisille jopa vähäosaisille yhdysvalloissa tätä veropolitiikkaa markkinoidaan lauseella

sipilän hallitus on osoittanut että samaa veropolitiikan linjaa toteutetaan iskulauseen laitetaan suomi kuntoon varjossa kolme tuoretta hallituksen esitystä täyttää tämän kaverikapitalismin tunnusmerkistöt metsälahjavähennys perintö ja lahjaveron alennus ja yrittäjävähennys ne palkitsevat hallituksen omia eturyhmiä mutta eivät tuo lainkaan kasvua tai työllisyyttä ne ovat varakkaille suomalaisille annettuja kymmenien miljoonien ja taas kymmenien miljoonien eurojen lahjoja arvoisa puhemies verotusta pitää muuttaa pieni ja keskituloisia suosivaan suuntaan jotta pienipalkkaisenkin työn vastaanottaminen kannattaa ja jotta keskipalkkaisen työntekijän ostovoima voi edelleen kannatella kansantaloutta etenkin palveluiden elinvoimaa rikkaiden veronkevennyksiin ei ole nyt varaa sosialidemokraattien

verolinja palvelee palkansaajien suurta enemmistöä ei pientä eliittiä sdpn mallissa

sdpn vaihtoehdossa pieni ja keskituloiset palkansaajat ja eläkeläiset saavat verotuksen keventyessä enemmän käteen verotuksen oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä että veroaste nousee sdpn vaihtoehdossa arvoisa puhemies hallitus pyrkii luomaan kuvan ettei sen kovalle ja julmalle politiikalle ole vaihtoehtoja vaihtoehdottomuus ei pidä paikkaansa kyse on arvovalinnoista sdpn vaihtoehto torjuu pienituloisiin ja koulutukseen kohdistuvat leikkaukset hallituksen arvovalintojen

seurauksena suomen suunta on nyt eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvu sekä osaamistason lasku valtavat leikkaukset koulutukseen eivät ole kehittämistä ne ovat koulutuksesta suomalaisten osaamistasosta ja tulevaisuudesta leikkaamista leikkaukset eläkeläisten lapsiperheiden opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloon eivät ole välttämättömiä päätöksiä ne ovat poliittisia arvovalintoja jotta suomi tulevaisuudessa menestyy nyt pitää panostaa tuottavuuden kasvuun koulutusta pitää vahvistaa eikä supistaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää lisätä varoja ei ei leikata juuri näiden hallituksen leikkausten takia koulutukseen kohdistuu sdpn vaihtoehtobudjetissa suurimmat panostukset yli kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa sdp panostaa inhimillisessä vaihtoehdossaan koulutukseen kautta linjan varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle nuorista ja heidän tulevaisuudestaan on pidettävä huolta satsaamme sata miljoonaa euroa nuoriin se pitää sisällään myös

arvoisa puhemies hallitus on antanut neljästä budjetistaan jo kaksi eikä työllisyys ole parantunut toivotulla tavalla sdp tarjoaa työllisyyden suhteen paremman vaihtoehdon vaihtoehtomme työllisyysvaikutukset vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista ovat kolmekymmentäkahdeksantuhatta uutta työpaikkaa suomi tarvitsee nyt kasvun sysäyksiä tässä ja nyt ei hamassa tulevaisuudessa sdpn vaihtoehdossa talouskasvu perustuu useamman eri toimenpidekokonaisuuden yhteisvaikutukseen näitä ovat muun muassa miljardin euron korjausrakentamisen käynnistäminen sisäilmaongelmien korjaamiseksi uusiin liikenneverkkoihin ja asuntorakentamiseen

satsaukset satakaksikymmentä miljoonaa euroa työeläkemaksujen väliaikainen alentaminen sopimalla samalla niiden palauttamisesta takaisinmaksusta aktiivinen työvoimapolitiikka ottamalla käyttöön sdpn mallin mukainen työllistämisseteli ja pelastamalla nuorisotakuu arvoisa puhemies suurituloisia hyödyttävän vailla työllisyysvaikutuksia olevan yrittäjävähennyksen vaihtoehdoksi sdp tarjoaa arvonlisäveron alarajan nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen euroon sekä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista kahdenkymmenentuhannen euron verovähennyksellä arvoisa puhemies sipilän hallituksen parhaat päätökset ovat syntyneet silloin kun se on perunut omia esityksiään toivottavasti hallitus kuulee

hoitajia ja peruu hoitajamitoituksen leikkaukset tilanteessa jossa

tarvitaan vahvaa yhteishenkeä sipilän hallitus hallitus lisää eriarvoisuutta maailmalla yhdenvertaisuudestaan kuuluisaa suomea jaetaan kovaa vauhtia voittajiin ja häviäjiin hallitus väittää että talouden tasapainottaminen edellyttää leikkauksia heikompiosaisilta totuus on kuitenkin toinen säästöjä tarvitaan mutta oikeudenmukaisuus on myös paras väline vastuulliseen valtiontalouteen siksi sdpn vaihtoehtobudjetti huolehtii heikoista panostaa työllisyyteen ja kasvuun ja samalla ottaa vähemmän velkaa kuin hallitus arvoisa puhemies pian sata vuotta täyttävä suomi ansaitsee parempaa kuin sipilän hallitus sille tarjoilee

arvoisa puhemies

voivat joutua nyt koetukselle meidän on oltava omilla teoillamme toivo paremmasta huomisesta mitä me haluamme rakentaa maailmassa yhdysvaltain vaalikampanja on myös muistutus siitä että päättäjät eivät voi koskaan eristäytyä kansastaan liberaali edistys voi voittaa hajottavan ja rikkovan populismin vain sillä että se vastaa ihmisten huoliin omasta ja läheistensä tulevaisuudesta siksi on tavoiteltava inhimillistä ja reilua hyvinvointivaltion uudistamista myös meillä suomessa työllisyyden koulutuksen ja eriarvoisuuden torjumisen on noustava korkeammalle hallituksen linjauksissa suomen ja myös eun on oltava vakauden ja hyvinvoinnin majakka tässä epävarmassa maailmassa tätä meidän suomalaisten on odotettava maamme hallitukselta arvoisa puhemies sipilän hallitus sanoo tekevänsä päätöksiä joita on sen mielestä pakko tehdä jos joku on sen kanssa eri mieltä hallitus sanoo että se on muutosvastarintaa hallitus leikkaa kaikkein pienituloisimmilta opiskelijoilta työttömiltä ja eläkeläisiltä se leikkaa lastemme koulutuksesta ja korkeakoulujemme tutkimuksesta se leikkaa julkisen sektorin naisvaltaisilta aloilta hoitajilta opettajilta sipilän hallitus yksinkertaisesti antaa niille joilla on jo paljon ja ottaa niiltä joilla on vain vähän arvostettu maailman kriisipesäkkeitä kiertänyt toimittaja rauli virtanen sanoi lehtihaastattelussa pysäyttävästi koen että sipilän hallitus on yksi epäinhimillisimmistä tai ehkä epäinhimillisin hallitus meillä on ollut siis epäinhimillisin hallitus miksi arvostettu ja paljon maailmaa kiertänyt toimittaja sanoisi näin valitettavasti sipilän hallitus on unohtanut yhden tärkeän asian se on unohtanut ihmisen hallitus on on unohtanut sen pienituloisen eläkeläisen jonka toimeentulosta hallitus leikkaa ensi vuonna ostovoimasta kaksi prosenttia ja jonka matka ja lääkekustannukset ovat leikkausten takia kasvaneet hallitus on unohtanut sen opiskelevan lapsiperheen jonka toimeentulosta hallitus leikkaa satoja euroja vuodessa ja hallitus on kaikkein julmimmillaan unohtanut lähes sata lasta jotka ovat tulleet hakemaan suomesta yksin turvaa irakista afganistanista ja somaliasta ja jotka ovat nyt tänä vuonna saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen viime vuonna ei yksikään siis ei yksikään sotaa käyvästä maasta tullut lapsi saanut kielteistä päätöstä suomen linja on muuttunut se on julma se on kova se on kylmä onko sipilän hallitus nyt jopa niin julma että se alkaa käännyttää hädänalaisia lapsia sotaa käyvään maahan näin ei ole ennen tehty arvoisa puhemies hyvä hallitus on sellainen joka luo ihmisille toivoa paremmasta huomisesta hyvä hallitus antaa viestin siitä että jokaisen ihmisarvosta pidetään tässä maassa kiinni maan johtaminen on ihmisten johtamista se ei ole luvuilla johtamista vaan se on ihmisten ottamista mukaan en ole nähnyt sipilän hallitukselta tällaista arvojohtajuutta missään vaiheessa sipilän hallitus on toimikautensa aikana lähinnä lisännyt ihmisten välistä eriarvoisuutta ja sulkenut suomea maailmalta samalla se on antanut tilaa rasismille näköalattomuudelle toivottomuudelle miten sellainen hallitus voi uskottavasti sanoa että suomessa kaikki ovat yhdenvertaisia joka omassa lakiesityksessään leikkaa erikseen maahanmuuttajataustaisen työttömän perusturvaa professori lavapuro sanoi eilen että lakiesitys muistuttaa etelä afrikan apartheidista toinen esimerkki on opiskelijoiden kyykyttäminen kahdeksankymmenenkuuden euron kuukausittainen leikkaus vastaa koko yhden kuukauden opiskelija aterioiden hintaa sillä ei luoda tulevaisuudenuskoa arvoisa puhemies vihreät haluavat olla kirkas ja vahva ääni inhimillisen tulevaisuuden puolesta vaihtoehtobudjettimme uudistaa taloutta luo työtä ja luo toivoa suomalaisille me torjumme hallituksen leikkaukset sosiaaliturvasta heikompiosaisilta opiskelijoilta ja koulutuksesta lisäämme koulutukseen viisisataa miljoonaa euroa jotta ryhmäkoot olisivat pieniä ja korkeakoulut nousisivat maailman huipulle me vähennämme yritystukia ja ympäristölle haitallisia tukia me kevennämme pienituloisten työn verotusta niin että he saavat kaksisataa euroa vuodessa lisää käteen sillä autamme lähihoitajia ja lastenhoitajia tulemaan toimeen rahat tähän saamme siitä että poistamme listaamattomien yritysten osinkoverotuksen porsaanreikiä me emme myöskään lahjoita verovähennyksiä niille jotka eivät niitä tarvitse torjumme hallituksen uuden saastutustuen teollisuudelle metsälahjavähennyksen ja perintöveron kevennyksen arvoisa puhemies vihreiden vaihtoehto on inhimillinen se on uudistava ja se on myös vastuullinen meidän vaihtoehdossamme valtion pysyvät ja menot ovat samassa tasapainossa kuin hallituksella kyse on arvovalinnoista me myös panostamme tulevaisuuteen vaihtoehdossamme panostetaan kaksisataa miljoonaa euroa kertainvestointeihin eli uusiin raidehankkeisiin homekoulujen korjauksiin ja isoon energiaremonttiin jolla luodaan kymmenentuhatta työpaikkaa suomeen vauhdittamalla maalämmön aurinkoenergian biokaasun ja energiatehokkuuden käyttöönottoa

uskomme siihen että on paljon viisaampaa tehdä ihmisille helpommaksi päästä työelämään kuin leikata heidän lastensa palveluista aloitteessamme vanhempainvapaa ja kotihoidon tuki uudistetaan yhtenäiseksi malliksi joka helpottaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista lisää valinnan mahdollisuuksia ja joustavuutta vapaiden käytössä ja isien oikeuksia pitää perhevapaita tällaisia uudistuksia suomi tarvitsee joilla lisätään sekä työllisyyttä että torjutaan lasten eriarvoisuutta samalla haluamme edetä kohti varhaiskasvatuksen maksuttomuutta arvoisa puhemies me suomalaiset emme tarvitse näköalattomia leikkauksia me tarvitsemme hallitukselta toivoa siitä että suomen tulevaisuus ja ihmisten arki voivat olla huomenna parempia sitä vihreät tarjoavat

arvoisa puhemies

on ollut juuri päinvastainen maksuton kattava ja laadukas koulutusjärjestelmä reilut työehdot hyvät julkiset palvelut sekä toimiva sosiaaliturva ja tulonsiirtojärjestelmä ovat olleet keskeiset ainesosat suomen menestysreseptissä nyt hallitus väittää että menestysmalliin ei enää ole varaa hallitus väittää että työehtojen heikentäminen ja eriarvoisuuden lisääminen ovat välttämättömiä toimia kilpailukyvyn turvaamiseksi ensi vuonna jopa kansaneläkkeisiin tehdään suora tasoleikkaus samaan aikaan suurituloisten tulo perintö ja lahjaverotusta kevennetään kaikista pienituloisimmalta väestöryhmältä opiskelijoilta leikataan satakaksikymmentä miljoonaa samalla kaikista suurituloisimmat yrittäjät saavat sadankahdenkymmenen miljoonan verovähennyksen joka ei edes paranna työllisyyttä tai lisää yrittäjyyttä ei ole pakoista vaan valinnoista ne erottavat oikeiston vasemmistosta hallituksen oppositiosta ja kokoomuksen vasemmistoliitosta me haluamme että suomi on jatkossakin maa jossa kilpailukyky perustuu osaamiseen ja jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa olemme valinneet budjettiimme kolme painopistettä ne ovat osaaminen tasa arvo ja kestävä rakennemuutos arvoisa puhemies vasemmistoliitto haluaa vankistaa osaamisperustaa panostamalla varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja korkeakoulujen toimintaan yli neljäsataa miljoonaa euroa hallitusta enemmän elinkeinoelämän uudistumista tukevaan tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoimintaan satsaamme sataviisikymmentä miljoonaa suomen tulevaisuus on edelleen korkeassa osaamisessa kilpailukykypolitiikka suomen kaltaisessa maassa ei voi perustua palkoista ja osaamisesta leikkaamiseen suomalaiset palkansaajat maksavat kovan hinnan kiky sopimuksesta mutta osaako pääministeri sipilä tai valtiovarainministeri orpo sanoa kuinka kovan hinnan kunnat ja valtio lopulta maksavat tästä sopimuksesta vasemmistoliiton saaman arvion mukaan kilpailukykysopimukseen sisältyvät sosiaaliturvamaksujen muutokset vähentävät valtion ja kuntien tuloja nettona jopa yksi pilkku kolme miljardia kun tämän päälle lasketaan hallituksen tuloveronkevennykset nousee kiky sopimuksen hinta julkiselle taloudelle melkein kahteen miljardiin jos te seurauksena ensi keväänä joudutte tasapainottamaan taloutta leikkaamalla vielä lisää miten selitätte tämän esimerkiksi kajaanilaisille lastenkodin työntekijöille jotka jo nyt ihmettelevät miten heidän lomarahojensa leikkaaminen parantaa suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä sanotteko että koska teidän palkkojanne leikattiin on koulutuksesta lastensuojelusta ja perusturvasta pakko leikata vielä lisää onko tällaisessa hyvä hallitus mitään järkeä arvoisa puhemies te olette hallituksessa perustelleet kansaneläkkeen ja perusturvan leikkauksia sanomalla että kaikki joutuvat yhdessä osallistumaan seurasin maanantaina keskustelua eläkeläisten köyhyydestä ja eräs keskustelija kertoi osuvasti miksi se ei pidä paikkaansa hän sanoi että hän ei keksi mitään mistä hän hyvin toimeentulevana toimihenkilötyötä tekevänä keski ikää lähestyvänä koulutettuna ihmisenä olisi joutunut luopumaan tai joustamaan tämä hallitus kannustaa pienituloisia ja suurituloisia veronkevennyksillä meidän vaihtoehtobudjettimme kaventaa tuloeroja pienituloisten ostovoima kasvaa selvästi ja verotus on hallituksen esitystä kireämpää hyvätuloisten osalta perumme perusturvan leikkaukset ja kevennämme pienituloisten verotusta pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi nostamme takuueläkettä viidelläkymmenellä eurolla kuussa uudistamme eläkejärjestelmää niin että minimitason ylityttyä työeläke euro syö kansaneläkkeestä vain neljäkymmentä senttiä nykyisen viidenkymmenen sentin sijaan verotusta uudistetaan niin että pääomatulot yhdistetään palkkatulojen kanssa vasemmistoliiton mallissa kaikkia tuloja verotetaan saman progressiivisen asteikon mukaisesti suurituloisia suosivat yrittäjävähennys perintö ja ja lahjaveron alennukset ja kotitalousvähennyksen laajennus perutaan arvoisa puhemies suomessa on jo paljon itsensätyöllistäjiä kuin turkulaisia elinkeinopolitiikan on muututtava yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä vasemmistoliitto haluaa vauhdittaa kestäviä rakennemuutoksia ympäristölle haitallisia tukia karsitaan niin että fossiilienergiatukia supistetaan yhteensä sadallakahdeksallakymmenellä miljoonalla ehdotamme myös laajaa toimenpidekokonaisuutta itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien aseman parantamiseksi arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostetaan kahteenkymmeneenviiteentuhanteen euroon ja otetaan käyttöön automaattinen palkkatukimalli lanseeraamme myös kokonaan uudenlaisen yritystukimuodon yrittäjien yrittäjien digitaalisen palvelualustan joka tarjoaa keskeisimmät pienyrittäjien tarvitsemat digitaaliset työkalut maksutta heidän käyttöönsä

on oikeudenmukainen uudistuva ja ekologisesti kestävä suomi nyt jos koskaan tarvitaan inhimillistä tasa arvoista ja humaania politiikkaa

arvoisa puhemies hyvinvointi pitää ensin luoda ennen kuin se voidaan jakaa hallituksen tavoite sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta on hyvä se ei valitettavasti puheista huolimatta ole kyennyt esittämään uusia keinoja työpaikkojen luomiseksi näin ei voida jatkaa meidän parempaan vaihtoehtoomme sisältyy siksi kymmenennen kohdan työllisyyspaketti nämä vaihtoehdot annamme myös hallituksen käyttöön meillä poliitikoilla on yhteinen vastuu työttömiä kohtaan siksi olemme ehdottaneet hallituksen ja opposition yhteisen työllisyysryhmän perustamista pääministeri sipilä mitä mieltä olette tästä arvoisa puhemies naisten määrä työelämässä on suomessa muihin pohjoismaihin verrattuna selvästi matalampi naisten euro on edelleen vain kahdeksankymmentäkaksi senttiä ja naisten eläke on keskimäärin seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia miesten eläkkeestä nykyinen perhevapaajärjestelmämme ja kotihoidon tuki eivät kannusta naisia palaamaan työelämään siksi esitämme kolmiosaista perhepoliittista kokonaisuudistusta me uudistaisimme perhevapaita kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisesti lyhentäisimme kotihoidon tuen enimmäiskestoa kolmeentoista kuukauteen ja antaisimme jokaiselle yli kolme vuotiaalle lapselle oikeuden neljään tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta per päivä haluamme enemmän joustavuutta perheille kyse on siitä että haluamme saada lisää naisia työelämään sekä vähentää naisten ja miesten välisiä palkka ja eläke eroja sekä antaa isille paremmat mahdollisuudet käyttää perhevapaita miten arvoisa hallitus aiotte tähän puuttua vai ettekö pidä tätä tärkeänä

arvoisa puhemies verotuksen tulisi kannustaa työntekoon siksi hallitus tekee oikein keventämällä työn verotusta hallituksen veronkevennykset ovat kuitenkin pitkälti hyvitystä kilpailukykysopimuksen aiheuttamista kustannuksista siksi esitämme verouudistusta jossa arvonlisäverotusta korotetaan hieman ja tästä saatu tulo käytetään kokonaisuudessaan työn verotuksen alentamiseen painotuksena matala ja keskipalkkaiset

arvoisa puhemies me haluamme myös turvata oikeudenhoidolle riittävät resurssit harmaa talous aiheuttaa suuria verotulomenetyksiä valtiolle toimiva poliisilaitos on myös yksi turvallisen yhteiskunnan perusedellytyksiä eikö niin arvoisa hallitus myös tässä meidän oli pakko korjata hallituksen esitystä ja lisätä poliisien määrärahoja suomen kehitysyhteistyömäärärahat ovat tällä hetkellä häpeällisen alhaisella tasolla hallitus on kylmästi kääntänyt selkänsä maailman kaikkein heikoimmassa asemassa oleville meidän mielestämme suomen on kannettava kansainvälinen vastuunsa ja palautamme siksi kehitysavun vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle olemme laskeneet että pakolaiskiintiön korottaminen kahteentuhanteenviiteensataan maksaisi valtiolle yhdeksän pilkku kuusi miljoonaa euroa miksi emme tätä tee kun tiedämme miten paljon syyrialaiset joutuvat kärsimään meidän paremmassa vaihtoehdossamme poistaisimme asiantuntijoiden tehottomaksi arvioiman energiatuen ja päästökauppakompensaation käyttäisimme myös järkevämmin puolet hallituksen kärkihankemäärärahoista ja vähentäisimme kuntien tehtäviä mielestämme autoveron alennus tulisi perua ja esimerkiksi koulutukseen lakkauttaisimme myös maaseutuvirasto mavin mutta me myös haluamme nostaa takuueläkettä ja tukea yksinhuoltajia olemme myös varanneet määrärahoja kahdellekymmenelleviidelle uudelle turvakodille kyse on valinnoista ja vaihtoehdoista rkpllä ja

arvoisa puhemies yhdessä on ensi vuonna suomen juhlavuoden teema kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa kansakunnan yhtenäisyyttä korostava teema on otettu vakavasti

arvoisa puhemies vaihtoehtobudjettimme voidaan tiivistää kahteen lauseeseen auttaisimme enemmän vähäosaisia ja ottaisimme hallitusta vähemmän velkaa tahdomme haastaa hallitusta pitämään lupauksensa maamme velkaantumiskehityksen taittamisesta taittamisesta vaihtoehtomme on satakaksitoista miljoonaa euroa ylijäämäinen verrattuna hallituksen esitykseen kaikkiaan esitämme noin yhdeksänsadankuudenkymmenen miljoonan euron parannuksia budjettiin moitimme hallitusta inhimillisyysvajeesta vanhustenhoidossa hoidon parissa työtä tekevien työtilanne on kireä mutta hallitus tahtoo vähentää hoitajia entisestään hoitajilla olisi jatkossa vain muutama minuutti aikaa auttaa kutakin vanhusta peseytymään henkilökunta haluaa hoitaa hyvin mutta he eivät ehdi ei ole mitenkään hyväksyttävää mutta ei myöskään yllätys jos vanhusten ylilääkintä ja muu kaltoinkohtelu lisääntyvät näissä olosuhteissa nyt hallituksen on korkea aika perääntyä vanhusten hoitajamitoituksen heikentämisestä kd puolustaa ikääntyneiden täyttä ihmisarvoa niin käytännön kuin arvojen tasolla viime päivinä on keskusteluun nostettu vaatimus eutanasian sallimisesta sen sijaan on tarjottava korkealaatuista saattohoitoa kehittynyt kipulääkitys riittävä hoiva ja lämmin läsnäolo auttavat elämän viimeisinä kuukausina arvoisa puhemies emme hyväksy hallituksen esittämiä juustohöyläleikkauksia kaikkein köyhimpien indeksisidonnaisiin etuuksiin inhimillisyyttä lisäisimme myös kohdistamalla veronkevennykset pientä työtuloa saaville ja laskemalla solidaarisuusveron alarajan seitsemänkymmenentuhannen euron vuosituloon solidaarisuusveroon emme kohdistaisi verovähennystä korottaisimme takuueläkettä ja peruuttaisimme lääkekorvauksiin esitetyt leikkaukset arvoisa puhemies ensi vuonna poliisien määrä uhkaa vähetä yli poliisilla ja seitsemäntuhannen poliisin raja alittua toisin kuin hallitus lupasi esitämme poliisille kahdenkymmenenkahden miljoonan euron lisäystä pääosan osoittaisimme yleiseen poliisitoimintaan ja loput harmaan talouden torjuntaan odotamme että hallitus pitää lupauksensa ja osoittaa poliiseille tarvittavat määrärahat esityksemme mukaisesti esitämme myös verohallinnon tullin oikeuslaitoksen ja rajavartioston resurssien merkittävää lisäämistä harmaan talouden torjumiseksi ja oikeusvaltion säilyttämiseksi

että jo nykyisellään poliisin resursseista noin seitsemänkymmentä prosenttia menee alkoholin aiheuttamiin turvallisuusuhkiin alkoholihaittojen vaikutus maamme sisäiseen turvallisuuteen on niin valtava että sitä voi hädin tuskin mainita samassa lauseessa parin viime vuoden aikana paljon puhuttaneen maahanmuuton kanssa arvoisa puhemies vastustamme ammatillisen koulutuksen leikkausten taitamatonta ajoittamista ennen reformilainsäädännön valmistumista valmistumista ja esitämme niiden perumista suomen menestys riippuu nyt ja tulevaisuudessa vahvasta osaamisesta siksi lisäisimme tutkimus kehitys ja innovaatiotukia sekä avustuksia vientimarkkinointiin lapsiperheitä muistaisimme pienentämällä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja perumalla lapsilisiin kohdistuvat leikkaukset sekä tuomalla uuden perheellisten opiskelijoiden kahdensadan euron kuukausittaisen huoltajalisän jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle opiskelijalle

arvoisa rouva puhemies ennen kuin keskustellaan vaihtoehdoista niin pitäisi olla tosiasioihin perustuva tilannekuva täytyy sanoa että joskus edelleen epäilen että meillä ei sitä ole vaikka me niin kovasti porukalla synkistelemme suomen talouden tilanne ei ole hyvä

heikko se johtuu rakenteista vaikka oppositiosta varmasti helpolta tuntuu pistää se hallituksen syyksi niin tosiasia on se että kaikki täällä istuvat puolueet ovat olleet hallitusvastuussa viimeisten vuosien aikana ja nämä ongelmat jotka suomen taloudessa ovat syvällä rakenteissa ja niitä meidän pitää muuttaa ja sitä työtä hallitus on tekemässä kahdeksan vuoden ajan me yritimme ratkoa ongelmiamme säästämällä ja veroja nostamalla tätä me siis teimme yhdessä jos me nyt noudattaisimme tätä perinteistä kaavaa tässä tässä vaiheessa kun työllisyys ei ole heikosta taloussuhdanteesta johtuen lähtenyt parempaan nousuun niin meidän pitäisi taas tehdä lisää sopeutustoimia säästöjä ja veronkorotuksia mutta sitä emme tässä tilanteessa jossa meillä on nähtävissä heiveröinen orastava käänne taloudessa halua todellakaan tehdä viedä tältä kasvulta pohjaa pois vaan sen sijaan meidän pitää täysillä panostaa työllisyyteen ja rakenteellisiin uudistuksiin niitä tässä hallituksen esityksessä jo on mutta tarvitaan lisää ja niitä pitää määrätietoisesti puskea eteenpäin komissio joka kysyi suomelta meidän taloutemme tilanteesta ja alijäämästä otti myöskin tyytyväisenä vastaan sen että hallitus on valinnut päälinjakseen rakenteellisten rakenteellisten uudistusten tien ja sitä kautta talouskasvun ja työllisyyden parantamisen eikä vaadi meidän budjettimme avaamista eväät suomen uudistamiseen löytyvätkin suurin piirtein hallitusohjelmasta neljän miljardin säästöpaketti joka on tiukka julkisen palvelutuotannon tehostaminen eli erityisesti sote uudistus ja ennen kaikkea talouskasvun ja työllisyyden parantamiseen tähtäävät toimet ja näitä meidän on tehtävä lisää eli lisää harkittuja turvallisia uudistuksia joilla annetaan mahdollisimman monelle suomalaiselle mahdollisuus osallistua työelämään pidetään huolta siitä että tehostamme varojen käyttöä opetukseen tutkimukseen lasketaan työllistämisen kynnyksiä tehdään työn tekemisestä aina kannattavampaa näitä asioita hallituksella on pöydällä kun valmistelemme seuraavaa etappia eli puolivälitarkastelua ensi keväänä ehkä vielä yhden haluaisin nostaa ylitse muiden ja se on se että meidän jatkuvasti pitää tehdä myöskin töitä että saamme suomen työmarkkinat toimimaan niin että jokainen halukas pääsisi töihin tähän tarvitaan myös laajoja uudistuksia vielä tulevaisuudessa mutta rouva puhemies näitten vaihtoehtobudjettien kommentointiin ensinnäkin kiitos kaikille oppositiopuolueille hyvin perusteellisesta työstä demokratia tarvitsee vaihtoehtoja toimiakseen ja nämä keskustelut ovat varmasti omiaan omiaan demokratiaa toteuttamaan en käy näitä ehdotuksia nyt yksityiskohtaisesti läpi mutta teen muutamia huomioita ensimmäinen huomio on se että finanssipolitiikan suuresta linjasta näyttää tässä salissa olevan melko suuri yksimielisyys vain vasemmistoliitto esittää velkaantumisen kiihdyttämistä mikä mielestäni on vastuutonta velkaa kerättäisiin nimittäin tuleville sukupolville ja verrattuna tähän muilla oppositiopuolueilla on vastuullisemmat tavoitteet useat oppositiopuolueet asettavat myös epärealistisia tavoitteita tietyille tulonlisäyksille kuten terveysperusteisille terveysperusteisille veroille ja harmaan talouden torjunnalle nämä ovat ilman muuta hyviä kohteita kiinnittää huomiota mutta joku realismi kuitenkin pitää olla me tiedämme esimerkiksi terveysperusteisesta verosta että olemme ajautuneet tähän tilanteeseen komission myötä ja valtiovarainministeri rinne tietää hyvin että korvaavan veron löytäminen on todella vaikeaa ja vielä sen saaminen ensi vuodelle on entistä haastavampaa esimerkiksi vielä seuraava sosialidemokraatit luulevat että panostamalla kaksikymmentä miljoonaa lisää harmaan talouden torjuntaan saavutetaan kaksisataa miljoonaa tilanteessa jossa harmaan talouden torjunnassa paiskitaan jo hartiavoimin töitä satojen satojen poliisien ja virkamiesten toimesta ja tehdään hyvää työtä eli tämä ei ole realistisella pohjalla

no vihreiden budjettiin ja vaihtoehdon esittelyyn ensinnäkin täytyy sanoa että kyllä vastuullinen taloudenpito on muutakin kuin lähes pöyristyttävää liioittelua ja kaunopuheista populismia

suomalaisen teollisuuden kilpailumahdollisuuksia maailman kovassa kilpailussa hallitus ei ole valmis vaarantamaan meidän työpaikkojamme kun me vielä tiedämme että jos suomessa terästehdas suljetaan ja se on hyvin lähellä koska esimerkiksi terästeollisuudessa on paljon ylituotantoa kiinan vähentyneen kysynnän myötä niin se siirtyy jonnekin muualle on naiivia ajatella että se teräs sitten jätettäisiin tekemättä ilmastonmuutoksella tätä on vaikea perustella ja minä en ainakaan ole valmis eikä hallitus vaarantamaan niitä tuhansia työpaikkoja jotka teollisuudessa suomessa ovat vasemmistoliiton budjetti on hyvin yksityiskohtainen ihailtavankin yksityiskohtainen mutta sen perusongelma on se että te lisäisitte velkaa ja tekisitte hyviä asioita tällä velkaantumisella ja minä en siihen usko muistan ne päivät jolloin vasemmistoliitonkin taholta muistutettiin että terve julkinen talous on köyhänkin paras ystävä

että olitte tehneet hyvää työtä mutta kiinnittäisin erityisesti huomiota siihen että olisitte kiristämässä pääomaverotusta ja tekemässä siitä progressiivisen uskon että se johtaisi siihen että edelleen enemmän ja enemmän työpaikkoja suomesta häviäisi investointihalukkuus vähenisi arvoisa rouva puhemies perusteellista työtä oppositiopuolueilta käymme varmasti värikkään ja hyvän keskustelun näiden pohjalta kiitos
debattia ennen vielä pääministeri sipilä kolme

minuuttia arvoisa rouva puhemies kiitokset oppositiolle vaihtoehtobudjettien esittelystä monet viitanneet usan presidentinvaaleihin ja sen vain toivon että siellä vaalikampanjassa käytössä ollut retoriikka ei rantaudu tänne niin kuin merkkejä siitä näimme

olen käynyt huolella vakavalla mielellä läpi opposition vaihtoehtobudjetit ne sisältävät hyviä realistisiakin esityksiä mutta paljon näkemyksiä joista olen eri mieltä ilmeisesti olemme tästä suuresta linjasta samaa mieltä työllisyysasteen tavoite seitsemänkymmentäkaksi prosenttia takaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden jatkumisen ja sen eteen meidän kaikkien pitää tehdä töitä sinä päivänä kun työllisyysaste saavuttaa seitsemänkymmentäkaksi prosenttia ja teemme ne uudistukset mitkä hallitusohjelmassa on kerrottu ja myöskin ne säästöt mitä hallitusohjelmassa on kerrottu velaksi eläminen julkisessa julkisessa taloudessa loppuu noin karkeasti puhuen hallituksen budjetti on täynnä työllisyyden yrittäjyyden edistämiseksi tarvittavia toimia opposition budjeteista näitä oli vähän vaikea löytää täältä näkyy läpi esimerkiksi sdpn budjetista se linja millä viime kaudella yritettiin löytää työllisyyteen lisää eväitä tulos oli kuten muistamme satatuhatta työtöntä lisää meidän täytyy löytää uusia toimia olen vähän hämmästyneenä kuunnellut sitä että minusta aika lailla jossakin vaiheessa nyt esimerkiksi nämä veropäätökset jotka liittyvät kilpailukykysopimukseen on kyseenalaistettu se on totta

työllisyysasteen kehitys jatkuu nykyisellään

vuonna kaksituhattayhdeksäntoista me olemme seitsemässäkymmenessä pilkku seitsemässä prosentissa nyt julkisen talouden suunnitelma on laadittu hieman alle seitsemänkymmenen prosentin varaan eli me olemme menossa oikeaan suuntaan lisää toimia tarvitaan tässä ehkä yksityiskohtana voisi mainita sdpn sitran se on jälleen siellä budjetissa toista kertaa tämä on todella virtuaalirahaa kun se viime vuoden vaihtoehtobudjetissa ja otetaan nyt uudelleen ja ja varmaan se nähdään sitten myöskin ensi syksynä siellä arvoisa puhemies ihan muutama asia vielä kristillisdemokraattien puheenvuorossa sanottiin että solidaarisuusveron alaraja pitää pudottaa seitsemäänkymmeneentuhanteen euroon mehän teimme sen jo jo viime vuonna pudotimme sen yhdeksästäkymmenestätuhannesta seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteenkolmeensataan kristillisdemokraatit kannattavat yrittäjävähennystä ihmettelen edelleenkin sitä keskustelua että kun osakeyhtiöille suuryrityksille annettiin viime kaudella kaikkien nykyisten oppositiopuolueiden toimesta veronkevennys kahdestakymmenestäkuudesta prosentista kahteenkymmeneen niin nyt sitten näitä henkilöyrittäjiä näitä itsensätyöllistäjiä ei voida saattaa samaan asemaan tätä ihmettelen sitten tartun tuohon rkpn ehdotukseen eduskunnan työllisyysryhmän perustamisesta minusta se on hyvä idea esimerkiksi tammikuun loppuun mennessä keskustelin siitä työministerin kanssa ja valtiovarainministerin ja ulkoministerin kanssa ja meille käy se ilomielin että tuodaan uusia esityksiä pöytään ottakaa rkp siinä johtorooli

puheenvuoroihin

nostan yhden asian esille tässä puheenvuorossa ja ja totean kun pääministeri kritisoi tuossa äsken sdpn suhtautumista hallituksen veroratkaisuihin kikyyn liittyen me toteamme että meidänkin mielestämme tarvitaan veroratkaisu sille puolelle mutta sdpn vaihtoehdossa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia sekä palkansaajista että eläkeläisistä hyötyy tästä veroratkaisusta ei pieni eliitti hallituksen ratkaisussa on selkeä painopiste siinä että rikkaat varakkaat ihmiset sekä suhteellisesti että euromääräisesti hyötyvät tästä hallituksen veroratkaisusta enemmän kuin pienituloiset ja keskituloiset tämä on nyt se oleellinen ero tässä hallituksen politiikassa verrattuna sosialidemokraattien politiikkaan liittyen verotukseen pääministeri toteaa että miksi kohdistuu kritiikkiä tähän yrittäjävähennykseen siksi kohdistuu pääministeri sipilä siihen yrittäjävähennykseen kritiikkiä että se kohdistuu kaikkein isoimman isoimman tulon omaaviin henkilöyrittäjiin kaksi ylintä desiiliä vie reilusti yli puolet tuosta yrittäjävähennykseen käytettävissä olevasta varasta ja se on asia jota sosialidemokraatit eivät voi hyväksyä tässä tilanteessa ei ole järkevää suurituloisten ja rikkaitten ihmisten verotusta keventää kun me tarvitsemme ne rikkaitten ihmisten verotukseen liittyvät elementit pienituloisten köyhien ihmisten auttamiseen palveluitten ja tulonsiirtojen puolella pääministeri sipilä toivon todellakin että ymmärrätte tämän sosialidemokraattisen linjan tässä pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten

käteenjäävän tulon parantamisessa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia hyötyy sosialidemokraattien vaihtoehdosta

valtiovarainministeri orpon puheenvuoro oli kyllä aika kylmää kuultavaa siinä hän asemoi kokoomuksen bisneslobbareiden tukipuolueeksi jakamaan etuuksia edunsaajilleen me vihreät tarjoamme sille joka on asiantuntijoiden suosittelema eli tilkitään verojärjestelmästä sellaisia reikiä jotka on todettu asiantuntijoiden tehottomiksi yritystuiksi eli me haluamme että markkinatalous toimii reilummin niin että ei anneta vanhalle teknologialle raskaalle teollisuudelle erilaisia verohelpotuksia niin ettei kannata ottaa käyttöön uutta vähäpäästöistä teknologiaa ja poistetaan ne veroaukot sehän edistäisi markkinataloutta sehän edistäisi vihreää kasvua mutta te haluatte jakaa näille kavereille ne tuet edelleenkin sen sijaan te leikkaatte sekä tämän vuoden budjetissa että ensi vuoden budjetissa yhteensä viisisataa miljoonaa euroa opiskelijoilta päiväkodeista peruskoulusta ammattikouluista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista sekä myös tutkimuksesta elikkä innovaatiotoiminnasta vihreät palauttavat nämä viisisataa miljoonaa euroa siihen me uskomme siihen että suomi nousee panostamalla lasten tasa arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin siihen että jokainen nuori saa päivähoidon myös ne jotka tulevat rikkinäisistä perheistä koska he eniten sitä tarvitsevat että heidän oikeuttaan ei rajoiteta me panostamme tähän me panostamme tutkimustoimintaan koska se luo uusille teknologioille ja yritystoiminnalle kasvunäkymiä eli me siirrämme viisisataa miljoonaa euroa pois tehottomista yritystuista ja verovähennyksistä niin että ne ovat kyllä sillä veropuolella mutta eivät tosiasiassa kiristä ihmisten verotusta vaan poistavat verojärjestelmästä aukkoja joita tutkijat eivät pidä edes yritystoimintaa edistävinä vaan tämmöisinä lobbareiden

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo on oikeassa siinä että me emme ole erimielisiä siitä että suomen talouden tila on vaikea sen sijaan me olemme osittain eri mieltä siitä mistä nämä taloudelliset ongelmat johtuvat me emme vasemmistoliitossa usko siihen että suomen taloudelliset ongelmat johtuisivat siitä että meillä on liian hyvät palkat tai liian hyvät työehdot tässä maassa niin kuin hallitus nähtävästi uskoo

sen sijaan kyllä hyvinkin erimielisiä ensinnäkin tästä velkaantumisesta vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa pysyvät menot ja pysyvät tulot ovat tasapainossa sen lisäksi otetaan kyllä kuusisataa miljoonaa enemmän velkaa kuin hallitus mutta me käytämme sitä kokonaan määräaikaisiin toimenpiteisiin alennettujen alv kantojen määräaikaiseen alentamiseen sekä homekoulujen laajaan rakentamispakettiin näiden toimenpiteiden idea on saada aikaiseksi kasvua ja työllisyyttä välittömästi koska me tiedämme että se on ainoa keino pitkällä tähtäimellä saada julkistalous tasapainoon ja myöskin velkaantumispaine vähenemään arvoisa puhemies mielestäni on korkea aika että tässä maassa myöskin esitetään kysymys siitä kuinka tehokas tämä menoleikkausten linja on ollut nimenomaan velkaantumisen taittamisen näkökulmasta tässähän hallitus nyt perustelee koulutukseen opiskelijoihin pienituloisiin eläkeläisiin kohdistuvia leikkauksia sillä että tätä on pakko tehdä jotta työllisyys nousee ja saadaan velkaantuminen loppumaan tätä samaa on nyt sanottu suomalaisille vuodesta kaksituhattakaksitoista asti tätä on tehty nyt neljä vuotta eikä tuloksia näy edelleenkään pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset jatkuvat velkaantuminen jatkuu jopa kiihtyy eikä tuloksia näy myöskään työllisyyden näkökulmasta eikö olisi korkea aika jo saada jotain näyttöä suomalaisille siitä että nämä kipeät leikkaukset myöskin tuottavat niitä tuloksia joita hallitus haluaa

arvoisa puhemies world economic forum antoi muutama viikko sitten uuden katsauksensa jossa ilmeistä taas on se että suomen pitää tehdä työmarkkinoille jotain me tarvitsemme lisää joustoa ja me tarvitsemme myös perhepoliittista uudistusta sen takia rkp esittää isoa kokonaisperhepoliittista joka koostuu kolmesta eri osa alueesta ensimmäinen muodostuu kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisista perhevapaista joissa vanhemmat jakavat perhevapaita ja joissa lisätään perheen valinnanvapautta tämä antaa uusia mahdollisuuksia isille ja tukee myös naisten työllisyyttä ja myös tulevia eläkkeitä se toinen osa alue koostuu lyhennetystä kotihoidon tuesta kahdeksantoista perhevapaakuukauden jälkeen kotihoidon tukea voisi nostaa maksimissaan kolmetoista kuukautta ja tämäkin uudistus parantaisi tasa arvoa työmarkkinoilla ja kolmas ja viimeinen osa alue on oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä kaikille yli kolme vuotiaille lapsille ensisijaisesti tämä on toimenpide lapsille ja heidän tulevaisuudelleen nämä kaikki kolme muodostavat kokonaisuuden josta ei voi poimia suosikkiaan vaan ne toimivat parhaiten yhdessä viime viikkojen yhteiskunnallinen keskustelu on myös osoittanut sen että me olemme valmiita suomessa perhepoliittiseen uudistukseen voittajia olisivat äidit isät perheet työmarkkinat ja työelämä ja varsinkin lapset kysynkin siksi hallitukselta oletteko valmiita tähän työllisyyttä ja tasa arvoa parantavaan toimenpiteeseen samalla kiitän pääministeriä positiivisesta reaktiosta tähän työryhmään

siihen kohtaan missä puhuin solidaarisuusverosta ja huomasin kyllä itsekin että se viittaus oli hiukan epäselvä olisi pitänyt viitata nimenomaan siihen pääomaveron korotukseen johon taas valtiovarainministeri kiinnitti huomiota ja sanoi kristillisdemokraatit olisivat olisivat tuomassa progressiivisuutta pääomaverotukseen se se taas ei pidä paikkansa anteeksi vain mutta meillähän jo tällä hetkellä se on progressiivinen me olisimme vain tuomassa yhden lisäluokan siihen tämä oli asia mitä me kyllä pohdimme pitkään miten se vaikuttaa mahdollisesti yritysten kilpailukykytilanteeseen mutta ottaen huomioon että viime hallituskaudella laskettiin yhteisövero kahdestakymmenestäkuudesta kahteenkymmeneen ja että nyt on sitten tämä meidän pitkään ajamamme yrittäjävähennys katsoimme että suomen tulee jakaa taakkaa yhdessä ja tasaisemmin ja voitte katsoa meidän vaihtoehtobudjettimme sivulta seitsemän siinä on kyllä muitakin mielenkiintoisia veropoliittisia avauksia mitkä varmasti kiinnostaisivat hallitustakin

haluaisin vielä kysyä onko hallitus oikeasti pienentämässä sitä nolla pilkku viidestä hoitajasta vanhusta kohden nolla pilkku neljään kun tiedetään että jo nykyisen henkilöstömitoituksen aikana hoitohenkilökunnalla on vaikeuksia tarjota hyvää hoitoa ja jo nykyisen henkilöstömitoituksen aikana hoitohenkilökunnalla on vaikeuksia ehtiä hoitaa vanhuksia hoitohenkilökunta josta useimmat ovat naisia työskentelee jo nyt valtavan paineen alla ja me tiedämme että dementiasairaiden määrä tulee jatkamaan kasvuaan lähivuosina eli se ei ole oikein että ikääntyvä väestö ei voi tietää saavatko he hyvää hoitoa silloin kun he

arvoisa rouva puhemies entisenä pankkivaltuuston jäsenenä on pakko puuttua kahteen asiaan toinen on suomen pankin lisätuloutus ja toinen tämä sitran miljoonaa sitrastahan on olemassa laki joka mahdollistaa sen että eduskunta voi peruspääomaa lisätä mutta tämä laki ei mahdollista että sieltä voidaan tulouttaa eli pakko kysyä onko sdpllä tarkoitus tuoda tänne vielä lakiehdotus siitä että tätä lakia muutetaan näin jos on niin siihen aikanaan otetaan kantaa sitten tähän suomen pankin lisätuloutukseen ylijäämän tuloutukseen kaikkihan tämän vuoden tuloutus on vielä auki se on hetteellä se tuleeko ylijäämää johtuu sitä mikä on korkopolitiikka ja mikä on valuuttakurssipolitiikka sillä syntyy aina tämä ylijäämä ja tämän ylijäämän tuloutuksesta jota on tuloutettu valtiolle kaksituhatta luvulla yli kaksi miljardia on olemassa jonkinlainen sopimus se on noin sata miljoonaa nyt ei tiedetä mikä se tulee olemaan te kuitenkin tuloutatte ja lähdette siitä että tämä lankeaa kuin manulle illallinen kysynkin tuletteko esittämään pankkivaltuustossa tämän lisätuloutuksen kohdentamista

arvoisa puhemies osa varjobudjeteista ja niiden ehdotuksista on varsin hyviä ja harkitsemisen arvoisia mutta minun on pakko ottaa esiin erityisesti sosialidemokraattien varjobudjetti joka on erikoinen yhdistelmä asiantuntemattomuutta ja epäasiallisuutta suorastaan otetaan esiin ensin näitä hieman erikoisia numerotietoja mistä te olette ottaneet nämä tiedot että rinteen malli tuottaa nämä tietyt verotuotot jotka te mainitsette teidän mukaanne rinteen malli tasapainottaisi julkistaloutta miljoonalla kun teidän itse pyytämänne laskelman mukaan joka on siis tullut eduskunnan tietopalvelulta rinteen malli kasvattaisi julkisen sektorin menoja kolmellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla miten tämä käänne on tapahtunut sitten viime vuoden te halusitte ottaa emu puskurit käyttöön tänäkin vuonna tämä virtuaaliraha on tietysti mukavaa käyttää ajatuksissa mutta se on siis käytännössä eläkevaroihin säästettyä rahaa jonka te haluaisitte ikään kuin lainata ja sitten myöhemmin maksaa takaisin ja esitätte tämän

te viittaatte kolmeen iloiseen rosvoon oli siinä määrin epämääräinen viittaus että iltalehden toimittaja kysyi puheenjohtaja rinteeltä eilen iltalehdessä täsmennystä seuraavasti viitataanko kolmella iloisella rosvolla kolmeen hallituspuolueen puheenjohtajaan vai kolmeen verovähennykseen antti rinne te vastasitte

nimenomaan tässä samaisessa haastattelussa en pyydä enkä vaadi mitään mutta odotan mielenkiinnolla onko teillä itsellänne tarvetta palata näihin lausuntoihin

arvoisa rouva puhemies nämä opposition varjobudjetit ovat synkkä varjo suomalaisten työllisyydelle ja talouden kehitykselle ja on hyvä että ne ovat vain varjobudjetteja eivätkä eivätkä koidu käytäntöön tuossa sdpn varjobudjetissa kuulostaa hyvältä kun säästöjä paljon perutaan mutta tilalle ei esitetä kyllä mitään korvaavaa rahoitusta

ei ole millään lailla realistinen eli on täysin vailla vailla katetta tämä sdpn varjobudjetti sisältää muitakin vastaavanlaisia hokkuspokkustemppuja joilla ei ole mitään mitään tekemistä sen talouspolitiikan realismin kanssa jossa hallitus elää ja toimii ja toimii muuten erittäin vastuullisesti ja hyvin tällä hetkellä katsoen tulevaisuuteen suomalaisten työllisyyttä parantaen ja taloutta vastuullisesti kehittäen vihreiden populismilla ei ollut mitään rajaa tuossa niinistön

koulutusleikkauksia varhaiskasvatukseen ammatilliseen koulutukseen ja ja korkeakouluille eli eli tätä kaksinaamaisuutta ei toivoisi nähtävän no vasemmistoliitto sentään on rehellinen se ei edes pyri kohti valtiontalouden tasapainoa vaan kasvattaisi

arvoisa puhemies menen yhteen kysymykseen tähän kolmeen iloiseen rosvoon kun lapsiperheet olivat menettää päivähoitomaksujen korotuksien kautta se oli siis yritys ryöstää lapsiperheiltä ja kun työttömät menettävät sata päivää työttömyysturvaa ensi vuodenvaihteessa tuhannenviidensadan euron tuloilla yli tuhatviisisataa euroa menetystä kolmentuhannen euron työtuloilla työstä josta on jääty työttömäksi yli neljätuhattaviisisataa euroa menetystä ja kun eläkeläiset menettävät lääkkeitten omavastuusta teidän teidän toimintanne takia

kysyn vain eivätkö nämä täytä jonkinnäköisiä tunnusmerkistöjä
arvoisa puhemies tämä on mielenkiintoista että tässä niin kuin ruvetaan aivan laillisia ja kansan kannattamia ja valitsemia edustajia syyttämään rosvoiksi täysin oikeaoppisesti noudatetun politiikan mukaan mutta jos te haluatte puhua vain siitä politiikan sisällöstä ja jos nämä teidän taikakeinonne kerran ovat ovat se se todellinen tapa tehdä suomen talouspolitiikkaa ja

arvoisa puhemies mitä tulee valtiovarainministerin puheisiin työllisyydestä niin tukemalla pienituloisia tuetaan kansalaisten ostovoimaa tekemällä järkeviä julkisia investointeja luodaan uusia työpaikkoja uudistamalla perhevapaajärjestelmä lisätään tasa arvoa ja työllisyyttä purkamalla kannustinloukkuja ja köyhyysloukkuja kunnollisen perustulon kautta luodaan ihmisille mahdollisuus työllistyä käyttämällä eurot kotimaiseen uusiutuvaan energiaan tuontipolttoaineiden sijaan tuemme uusien työpaikkojen syntymistä ja myöntämällä yrittäjille huojennus ensimmäisen työntekijän palkan sivukuluihin mahdollistetaan uuden työvoiman palkkaaminen se on vihreä työllisyyslinja

puhemies itse arvostan tätä viime vaalikaudella omaksuttua tapaa että keskustelua talouspolitiikasta käydään opposition esittämien vaihtoehtojen pohjalta mutta sitä suuremmalla syyllä tietysti olettaisi ja ja toivoisi että ne olisivat realistisia ja ja että meillä olisi samanlainen tilannekuva mistä nyt lähdetään ylipäätään keskustelemaan viime hallituksessa te sdp esimerkiksi ajoitte asioita joita nyt kovasti kritisoitte te veitte eteenpäin kuntien velvoitteiden karsintaa säästämällä vanhuspalveluista leikkaamalla toisen asteen koulutuksesta ja olitte myös olitte myös rajaamassa subjektiivista päivähoito oikeutta talous supistui ja työttömyys paheni nyt on havaittavissa kuitenkin tämän hallituksen toimesta hienoista kasvua ja työllisyyden ja talouden paranemista sitä vasten haluaisinkin kuulla teiltä mikä on teidän tukenne nyt hallitukselle että tämä hyvä kehitys voisi jatkua ja mitä te sanotte äänestäjille niistä lupauksista mitä ennen eduskuntavaaleja

edustaja katainen täällä peräänkuulutti oppositiolta realismia viime kaudella keskusta esitti että kuusisataa miljoonaa euroa otetaan harmaasta taloudesta tuosta vain nyt meillä on maltillinen arvio kaksisataa miljoonaa euroa ja sen tueksi kohdan ohjelma johon valitettavasti hallitus ei ole tarttunut toimintansa aikana mutta ei muuta kuin hihat ja ryhdytään hommiin niin eiköhän sieltä ala niitä verotuloja tulla kuten rakennusalalta esimerkiksi tuli silloisen ministeri ihalaisen toimenpiteiden johdosta mutta olennaista nyt sen sijaan että täällä tartutaan lillukanvarsiin on nähdä tämä iso kuva siitähän hallituskin on puhunut iso kuva on se että suomi tarvitsee nyt lisää työpaikkoja jotta niitä voi syntyä pitää olla asiakkaita jotka ostavat tuotteita sen takia me olemme tehneet vaihtoehdon jossa verrattuna hallituksen malliin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista palkansaajista ja eläkkeensaajista saa enemmän rahaa käteen palkasta ja eläkkeestä kysyn valtiovarainministeriltä kelpaako teille että suomalaiset saavat enemmän rahaa käteen

puhemies mielestäni on hyvä että näitä tilaisuuksia järjestetään kuten edustaja katainen tuossa juuri sanoi tämä on demokratiaa parhaimmillaan tämä on demokratiaa parhaimmillaan edustaja arhinmäki että täällä pystytään puhumaan tästä varjobudjeteista kaiken kaikkiaan siellä on hyviä ja ja huonoja varjobudjetteja voin voin onnitella rkptä siitä että mielestäni heillä on vastuullisin vastuullisin varjobudjetti hiukan olen tietyllä lailla huolissani tästä kokonaisuudesta kuinka tulo ja menopuolet kohtaavat ja varsinkin harmaasta taloudesta joka täällä on tullut esille rkpllä kahdellakymmenellä miljoonalla saa neljäkymmentä miljoonaa kristillisillä taisi olla kahdellakymmenellä miljoonalla sata miljoonaa vihreillä kahdeksalla kahdeksalla miljoonaa ja sdpllä tietenkin kahdellakymmenellä miljoonalla kaksisataa miljoonaa mielestäni tämä kyllä tarvitsisi nyt selitystä ja ja toivonkin että jokainen ryhmä vähän avaa nyt näitä harmaan

puhemies ministeri orpo antoi jälleen tuossa omassa puheenvuorossaan ymmärtää että ei ole kuin yksi vaihtoehto ja se vaihtoehto on hallituksen vaihtoehto mutta minä olen toista mieltä politiikka on arvovalintoja ja politiikassa on aina vaihtoehtoja te myös syytätte jatkuvasti vasemmistoa velan jättämisestä tuleville sukupolville mutta millaisen hyvinvointivelan te haluatte jättää meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme leikkaamalla hyvinvoinnista koulutuksesta ja perusturvasta tätä minä haluan kysyä teiltä meillä on vasemmistossa tarjota nyt inhimillisempi vaihtoehto hallituksen politiikalle me haluamme että kaikilla on mahdollisuus opiskella aina sieltä varhaiskasvatuksesta tohtorintutkintoon asti

puhemies on ihan paikallaan että voimme täällä myöskin hallituspuolueiden edustajina kommentoida teidän vaihtoehtobudjettejanne ettei se jää vain tiedotustilaisuuksien varaan sdp on omassa budjettiesityksessään unohtanut tämän johdonmukaisuuden ennen vaaleja te puhuitte että kokonaisveroastetta tulee korottaa prosentilla nyt te sen kumoatte olitte miljardin veronkorotusten kannalla lupasitte leikata kaksi miljardia muun muassa koulutuksesta nyt teillä ei ole mitään leikkauslistaa vaan te lisäätte menoja yhdellä pilkku neljällä miljardilla ja tulona te esitätte sitran kolmensadanviidenkymmenenviiden miljoonan leikkausta ja suomen pankin rahastamista ei ole mitenkään mahdollista että te te lähdette nyt tämmöisistä kohteista ottamaan talous supistui teidän kaudellanne ja työttömyys lisääntyi ja kaikki uudistukset jäivät tekemättä näin oli teidän kaudellanne nyt hallitus on kaikkia näitä asioita kyennyt parantamaan eli mennään hallituksen

että joskus keskusta sanoi että taseet töihin ja ihmettelen miksei niitä taseita muuten voisi nyt laittaa töihin jotta esimerkiksi lasten homekouluja voitaisiin korjata tätä me sosialidemokraatit olemme arvoisa hallitus esittäneet meillä on ollut huoli siitä että hallitus leikkaa köyhiltä mutta rahaa riittää rikkaiden veronkevennyksiin veronkevennyksiin miljoonaperijöille ja apteekkarivähennyksiin puhemies juuri siksi me olemme tehneet vaihtoehdon kaikki ja toistaisin tämän edustaja lindtmanin kysymyksen me olemme tehneet veroratkaisun josta hyötyisi yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkkeensaajista lisää rahaa käteen lisää ostovoimaan jäisi kukkaroon muutakin kuin reikä niinpä kysyn nyt teiltä arvoisa ministeri orpo kun eilen emme oikein kokoomuslaisilta saaneet vastausta miksi teille ei kelpaisi tällainen veromalli jossa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkkeensaajista

lehdessä oli hyvä juttu siitä kuinka sääntelyn suurvallassa suomessa perusteellinen vaikutusten arviointi on ainoa keino torjua floppilait olen surullisena pannut merkille kuinka hyvinvointipalveluiden rahoittamisen kannalta tärkeintä eli yritystoimintaa laajassa mielessä ja erityisesti vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ei yleensä huomioida viimeksi eilen päivystysjärjestelmän muutoksen osalta hallituksen esityksessä asia kuitattiin yhdellä lauseella ei merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan wärtsilä finlandin toimitusjohtaja kuitenkin totesi julkisesti kuinka vaasan keskussairaalalla on heille merkittävä rooli heidän ekosysteemissään ja kuinka sitä olisi vahvistettava tulevien vuosien kasvuodotusta silmällä pitäen eikö viennistä riippuvaisen pienen maan päättäjien tulisi kuunnella herkällä korvalla jos maailmanennätysmoottoreita valmistavat toimijat puhuvat kasvuodotuksista miksi ette arvioi esityksiä yritysten edes vientiteollisuuden näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies kiinnittäisin huomiota sisäisen turvallisuuden tilaan johon valtiovarainministeri orpo ei ottanut mitään kantaa poliisiasiain neuvottelukunnan tekemien laskelmien mukaan poliisin määrärahat vähenevät tämän hallituksen aikana seitsemästäsadastakolmestakymmenestäkuudesta miljoonasta kuuteensataankuuteenkymmeneen miljoonaan euroon tämä tarkoittaa poliisien määrän vähenemistä yli seitsemästätuhannestakolmestasadasta poliisista tuonne poliisiin kaikki eduskunnassa olevat puolueet ovat olleet sitä mieltä että poliisien määrärahat on turvattava kristillisdemokraatit esittivät tähän samoin kuin rkp lisärahoitusta jotta tämä sisäisen turvallisuuden tila voitaisiin suomessa säilyttää vakaana odottaisin tähän valtiovarainministeri orpolta ja sisäministeriöltä jonkinlaista kannanottoa

puhemies on totta että maaseutuvirasto mavi ei ole onnistunut maksamaan viljelijöille sovittuja maksuja aikataulun mukaisesti minä saan ja varmaan moni muu edustaja saa tästä katkeraa palautetta lähes jatkuvasti totta on kuitenkin se että vuonna kaksituhattaneljätoista maaseutuvirasto eli mavi maksoi noin kaksi pilkku yksi miljardia erilaisia tukia ja näistä tuista viljelijöille kohdistui noin yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa rkpn ryhmäpuheessa edustaja henriksson ilmoitti että heidän puolueensa kantana on se että maaseutuvirasto mavi lakkautetaan ja tämä on tietenkin yksi vaihtoehto kysyn tässä edustaja henrikssonilta oletteko te kuinka tämän suunnitelleet ja jos olette niin millä tavalla te aikoisitte järjestää tämän maksatuksen viljelijöille ja muille jotka mavin tukia saavat ja ennen kaikkea oletteko laskeneet mitä tällainen korvaava järjestelmä tulisi maksamaan

jos edustaja haluaa perehtyä tähän niin hän voi ottaa tämän meidän parempi vaihtoehto budjettimme käteensä ja täällä

sivulla kaksikymmentäviisi on kerrottu miten tämä toimisi käytännössä me olemme käyneet tätä läpi ja muun muassa edustaja nylund on ollut tässä työssä hyvin aktiivisesti mukana ja hän on niin kuin kaikki tiedätte yksi tämän talon parhaimmista asiantuntijoista kun puhutaan maaseutupolitiikasta ylipäänsä

arvoisa puhemies jos meidän jotain tulee oppia yhdysvaltojen presidentinvaaleista brexitistä ja äärioikeiston noususta euroopassa niin yhteiskunnan jakautuminen niihin jotka pärjäävät ja niihin jotka eivät pärjää on hedelmällinen kasvualusta vihaan pelkoon ja rasismiin nojaavalle populismille siksi myös suomessa on herättävä ihmisten huoleen työllisyydestä ja pärjäämisestä tulevaisuudessa juuri tässä ajassa jossa on epävarmuutta ja näköalattomuutta tarvitaan ratkaisuja jotka pitävät kaikki osallisina yhteiskunnassa ja luovat uskoa tulevaan tämä tulevaisuudenuskon ja toivon viesti näkyy sdpn vaihtoehtobudjetissa toisin kuin hallitus sdp ei halua syventää kuilua hyvä ja huono osaisten välillä vaan kaventaa sitä tämä on vastuullista politiikkaa epävarmassa ajassa
täällä ovat nyt useammat ministeritkin pyytäneet puheenvuoroa joten otetaan vielä edustajat kasvi ja kontula ja ja sitten

arvoisa puhemies täällä on viitattu monta kertaa kiky sopimukseen miten suomen kilpailukyky siis muuttuu suhteessa kilpailijamaihin kun vuosityöaika nousee kaksikymmentäneljä tuntia vuonna kaksituhattaviisitoista suomessa tehtiin yhdeksänneksi vähiten töitä euroopan unionissa kaksikymmentäneljä lisätyötuntia muuttaa suomen

maksetaanko suomessa sitten liian kovia palkkoja ei ainakaan niin kovia palkkoja kuin saksassa tanskassa tai ruotsissa monissa meitä paremmin pärjäävissä maissa tehdäänkin siis suomea vähemmän töitä suomea kovemmalla palkalla suomen kilpailukyky ei siis ole ainakaan pelkästä työn tuntihinnasta kiinni mutta se kilpailukyvyn parantaminen onnistuu vain kehittämällä uusia entistä paremmin myyviä tuotteita ja ja tuottavampia liiketoimintaprosesseja ja se vaatii tutkimusta ja koulutusta niitä kaiken maailman dosentteja ja muita niin kutsuttuja asiantuntijoita jotka hallitus on ottanut leikkaussaksiensa kohteeksi

arvoisa puhemies työväenliikkeenä vasemmisto tietysti tekee budjettinsa työ edellä tästä kertoo muun muassa pääomaverotuksen harmonisointi osaksi muuta ansiotuloverotusta joka johtaa tulomuuntelun vähentymiseen suurissa tuloluokissa ja ja samaan aikaan pienentää merkittävästi verotusrasitetta siellä pienissä pääomatuloissa tähän johtaa meidän digitaalinen

mitään työhön liittyvää niin ehkä se johtuu siitä että meillä on vain erilainen käsitys siitä mitä se tulevaisuuden työelämä on me emme usko että tulevaisuuden työelämä on matalapalkka aloja ainakaan pelkästään vain tehtaita pelkästään me uskomme että tulevaisuuden työelämä

arvoisa puhemies aloitetaan tuolta vasemmistoliitosta tunnustinhan minä sen että on vaihtoehto teillä on vaihtoehto se vaihtoehto perustuu siihen että otetaan velkaa rohkeasti ja reippaasti ja sanoin että teette sillä sitten paljon hyviä asioita mutta kun minä en usko siihen että me voimme velkaantua lisää tässä tilanteessa vaikka sillä tällä hetkellä turvattaisiinkin palveluita tai tulonsiirtoja niin se on kaikki pois tulevista palveluista tulonsiirroista se jos joku on pois meidän lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme näin ei minun mielestäni voi toimia hyvät vihreät te esitätte budjetissanne neljääkymmentä miljoonaa aurinkopaneeleihin ja biokaasuun ihan hyviä hankkeita toivoisin että kiinnitätte huomiota siihen että hallitus tekee isoja muutoksia energiastrategiassaan jota parhaillaan valmistellaan me luomme tien pois kivihiilestä fossiilisten polttoaineiden ja liikennesektorin päästöt pyritään puolittamaan nämä ovat erittäin isoja muutoksia ja nämä teidän neljäkymmentä miljoonaa ovat näpertelyä tähän verrattuna sen lisäksi nostamme haittaveroja kaksisataa miljoonaa kevennämme työn verotusta kuusisataa miljoonaa minusta tämä on hyvää politiikkaa vastuullista kestävän kehityksen mukaista politiikkaa

te ette ole kompensoineet kokonaan ammatillisen koulutuksen säästöjä ette näitä varhaiskasvatuksen mitoitusmuutoksia ja se mitä te lisäätte on vähemmän kuin se mikä on hallituksen kokonaismäärä eli te hyväksytte säästöjä minusta te voisitte pyytää anteeksi ministeri grahn laasoselta jota te olette arvostelleet täällä vuoden koulutussäästöistä ja koulutuslupauksen pettämisestä ja sitten sdplle vielä kerran nämä veronkevennykset ja kiky sopimus siis sen myötähän veronkevennykset aidot kevennykset kevennykset tulevat kaikille palkansaajille samansuuruisena ja me vielä kohdistimme oman veronkevennyksen pieni ja keskituloisille koska palkansaajajärjestöjen sopu olisi keventänyt vain isompituloisten

arvoisa rouva puhemies kolmeen asiaan kiinnitän huomiota ensimmäinen on

se ei ole koko ratkaisu me tarvitsemme muitakin toimia se on yksi kolmasosa tästä kokonaisuudesta jolla kilpailukykyeroa esimerkiksi saksaan ja ruotsiin kurotaan umpeen sillä tavalla että vmn ennusteen mukaan saksa on saavutettavissa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ruotsi jo ensi vuonna siinä on yksi kolmasosa tuottavuuden kehittämistä joka on yritysten omalla vastuulla ja sikäli kuin olen käynyt keskusteluja olen hyvin vakuuttunut että tämä osa saadaan tehtyä tämän työmarkkinaosapuolten sopiman kilpailukykysopimuksen joka joka viime keväänä syntyi lopputuloksena

niin kuin valtiovarainministeri totesi suurituloisten tulot ja ostovoima kasvaneet kaikkein eniten hallitus korjasi sen omilla toimillaan siten että veronkevennykset osoitettiin pieni ja keskituloisille ja kaikkein pienituloisimmille osoitettiin vielä kuudenkymmenen miljoonan euron erillinen määräraha jolla se se tilanne korjataan sitten tähän yrittäjävähennykseen kyllä on populistista väittää että tämä hyödyttää suurituloisia viime kaudella vasemmistoliitto vihreät ja sdp olitte tekemässä yhteisöveroalennusta se on aivan selvä asia että eniten yhteisöveron alennus suosii eniten eniten tienaavia suuria yrityksiä ja sitä kautta kaikkein rikkaimpia suomalaisia mutta emme vastusta sitäkään koska se oli tärkeä askel suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi kaikille kaikille henkilöyrittäjille tulee viiden prosentin yrittäjävähennys myöskin yksinyrittävälle tämä varmasti voidaan edustaja rinne yhdessä todeta että näin on

sitten kolmas asia vihreiden vaihtoehtobudjetissa oli paljon hyviä asioita biotalouden edistämiseksi hallitus tuo vielä tämän syyskauden aikana tänne ilmasto ja energiastrategian jossa lähtökohtana on kivihiilen käytöstä luopuminen fossiilisten polttoaineiden osuuden puolittaminen ja niin edespäin käymme siitä vielä keskustelun

arvoisa rouva puhemies kiinnitän nyt huomiota tietysti oman sektorin puolelle eli työllisyyteen joka on kuitenkin se hallituksen tärkein työkalu tai sitä sitä kohti parempaa työllisyyttä kohti me haluamme mennä näitä vaihtoehtoja kun lukee niin se kertoo ainakin itselleni sen kun olen ollut näitä vaihtoehtoja viime kaudella tekemässä että huomaan että ei ole mitään hävettävää niissä omissakaan vaihtoehdoissa on vaikea tehdä vaihtoehto hyvälle politiikalle mutta yritetty on ja siitä kiitos haluaisin kuulla sosialidemokraateilta tähän kysymykseen jonka eduskuntaryhmämme puheenjohtaja esitti aukaiskaa nyt minulle yksinkertaiselle ihmiselle mikä on rinteen mallin taloudellinen vaikutus valtiontalouteen kun te olette esittäneet että julkinen talous tasapainottuisi sadallaneljälläkymmenellä viiva miljoonalla te olette teettäneet eduskunnan tietopalvelulla laskelmat eli nettona verot ja veroluonteiset maksut sekä työttömyysturvan säästöt palkkatuki huomioiden kasvattaisivat julkisen sektorin menoja yhteensä kolmellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tämä ero on viiva kuusisataa miljoonaa selittäkää minulle miten tämän maksaisitte hallituksen malli on kuitenkin kustannusneutraali eli siinä on huomattava ero toisaalta ilmoititte ryhmäpuheessanne että budjettinne tuo kolmekymmentäkahdeksantuhatta työpaikkaa en ala sitä arvioimaan pitääkö se paikkansa mutta ette kuitenkaan ole ottaneet näissä vai oletteko ottaneet laskelmissa huomioon niiden kaikkien hallituksen esitysten työllisyysvaikutuksia joita te ette ole hyväksymässä kun hallituksella on on kuitenkin putkessa esityksiä joiden vaikutukset ilman kikyä ovat luokkaa neljäkymmentäviisituhatta viiva viisikymmentätuhatta työpaikkaa kun ette ole näistä suurinta osaa hyväksymässä niin mitkä ovat sitten nettovaikutukset tähän työllisyyteen eivät suinkaan negatiiviset vihreille meillä on tässä maassa kohtaanto ongelma te olette leikkaamassa kilometrikorvauksia ja alentamassa työmatkavähennystä miten tämä vastaa tähän tähän ongelmaan kun pitäisi kaikkien kannustaa siihen että kaikki menevät töihin vaikka asuisi vähän pidemmällä työmatka autoiluun ja näin poispäin tähän olisi kiva saada vastaus sitten ylipäätään vasemmistoliitolle kilpailukykysopimuksesta tiedän te olette olleet johdonmukaisia te olette ilmoittaneet että

rouva puhemies tämä velkakeskustelu on sinänsä mielenkiintoinen koska hallitus sitä vastoin että on kaiken aikaa edellisellä kaudella ja nyt toistanut sanontaa että pitää luopua lisävelkaantumisesta ei sitä tee ja kun tätä perustelua sanotaan ihmisille joilta nyt viedään sekä tuloja että palveluja leikataan työttömyysturvasta leikataan eläkkeistä ja samaan aikaan viedään koulutuspalveluista varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluista niin se oikeudenmukaisuus ei välity tuonne ihmisille jotka jonkun verran olisivat varmaan olleet valmiita sietämään sitä jos oikeasti olisi näkyvissä että velkaantuminen loppuisi tähän ja sen jälkeen päästäisiin taas rakentamaan suomea yhdessä niin kuin sosialidemokraattien vaihtoehdossa mutta nyt näin ei käy valitettavasti

emme ole vielä saaneet vastausta siihen miten sdp aikoo joka vuosi löytää rahaa tuolta sitran ja suomen pankin pääomista erityisesti haluaisin kuulla vastauksen suomen pankin tilintarkastajanakin toimivalta edustaja

sitraahan on hoidettu hyvin kestävällä periaatteella ja tuottoja on käytetty yhteiskunnallisesti tärkeisiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja pääomista on pidetty huolta ne on säilytetty niin että tuota tuottoa on ollut jatkuvasti käytettävissä suomen pankki taas on jakanut jo pitkään tuloksestaan vähintään puolet valtiolle ja ja muutoin sitten kartuttanut vararahastoja tekemällä varauksia niin että se voi reagoida jos tulee yllättäviä tilanteita keskuspankkitoiminnassa mikä on edelleen täysin mahdollista eli ihmettelen näitä ajatuksia suomen pankin ja sitran varojen

pääministeri sipilä katsoi parhaaksi lähteä tästä keskustelusta sen jälkeen kun puhui asioita jotka eivät pidä paikkaansa eduskunnan tietopalvelu on laskenut että hallitus leikkaa kaikkein eniten köyhimpien suomalaisten ostovoimaa pelkkää takuueläkettä saavien kansalaisten ostovoimaa leikataan kaksi prosenttia samaan aikaan hallitus kasvattaa kaikkein eniten niiden ostovoimaa joilla on kaikkein suurimmat kuukausitulot hallitus lupasi jo elokuun budjettiriihessä että se tuo köyhyyspaketin jolla autetaan kaikkein köyhimpiä suomalaisia tätä lupausta ei ole vieläkään lunastettu sen sijaan te leikkaatte kaikkein köyhimpien suomalaisten sosiaalietuuksia ja heikennätte kaikkein köyhimpien suomalaisten ostovoimaa kysymys kuuluu koska hallitus lunastaa lupauksensa kaikkein köyhimmille suomalaisille tehokas tapa olisi esimerkiksi se että te tekisitte kunnallisveron perusvähennykseen kunnollisen korotuksen se kohdistuisi myös niihin jotka ovat pelkkien sosiaalietuuksien ja ja

täytyy ensinnä todeta että vain yrittäjyys ja työnteko luovat hyvinvointia meille kaikille ja hallitus on edesauttanut sitä esimerkiksi yrittäjä voi maksaa alvin vasta kun hänelle raha kilisee kassaan arvoisa sdp ja vasemmistoliitto verohallinnon mukaan on noin sataseitsemänkymmentäkuusituhatta elinkeinonharjoittajaa joista seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla vuotuinen verotettava tuotto on alle näiden verohelpotukset sdp ja vasemmisto haluavat poistaa ette ole pienyrittäjien ystäviä samoin vihreät esittävät rajuja leikkauksia dieselpolttoaineen ja työkoneiden polttoaineen verotukiin tämä totta kai heikentää suomalaista teollisuutta ja logistiikkaa lisäksi te olette kurjistamassa haja asutusalueiden työssäkäyntimahdollisuuksia vähentämällä kilometrikorvauksia siellä ei voi kulkea ratikalla tai kolmeakymmentä viiva neljääkymmentä kilometriä polkupyörällä

hallitus alentaa kaikkein eniten kaikkein suurituloisimpien verotusta sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti kaikkein eniten hallituksen politiikasta hyötyvät yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa tienaavat nämä eivät ole mitään populistisia laskelmia nämä ovat eduskunnan tietopalvelun laskelmia yrittäjävähennys hyödyttää eduskunnan tietopalvelun mukaan kaikkein suurituloisimpia yrittäjiä me esitämme alv alarajan nostamista joka hyödyttäisi niitä pieniä yrittäjiä jotka luovat työtä kaikkein eniten tähän maahan samaan aikaan kun te käytätte varoja näihin veronalennuksiin kaikkein suurituloisimmille velka kasvaa entisestään vaikka te pelottelette täällä velan kasvulla tämä ei ole oikein ja lisää on tulossa pääministerin haastattelutunnilla pääministeri sipilä sanoi että aikataulusyistä kehysriihi siirtyy kuntavaalien jälkeen samaa sanoi ykkösaamussa valtiovarainministeri orpo teiltä tulee mittavat

sdp ja vasemmisto

nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen sinänsä hyvältä kuulostava alennus ja minäkin kannattaisin sitä mutta siinä syntyy ongelmia he arvioivat että kustannus olisi satakolme miljoonaa euroa ja jos tätä lasketaan niin silloin riittäisi noin kahdellekymmenelletuhannelle yritykselle tämä kustannus suomessa on yli yritystä ja ja sen takia siihen tarvitaan sellainen liukuma että pystyttäisiin rajaamaan pieniin yrityksiin tämä arvonlisäveron alarajan nosto tuo kolmekymmentätuhatta ei kuitenkaan mahdollista yrityksen työntekijän palkkaamista sillä jo pienissä yrityksissä muun muassa parturi kampaamoissa tarvitaan huomattavasti suurempaa tuloa liikevaihtoa jos halutaan palkata toinen

euron tarjous sitten ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen mutta se on tässä tapauksessa aika huono jos palkkaat parturina toisen joudut moninkertaisesti sen mitä saat siitä palautusta maksamaan

ensin haluan kiittää hallitusta että he he ottivat vastaan meidän ruotsalaisen eduskuntaryhmän tarjouksen työllisyystyöryhmästä myönteisesti näin toimii viisas hallitus ottaa vastaan hyviä esityksiä tulemme toimimaan rakentavasti sen voin luvata koko opposition puolesta koskien työllisyyttä haluan myös vastata edustaja hongiston kysymykseen hallitusohjelmassa hallitus sanoo että he haluavat vähentää byrokratiaa ja lisätä hallinnon tehokkuutta

maatalousviranomaisissa on nyt kolme hallinnon tasoa ja vielä neljäs valvonnan taso ja he sanovat hallitusohjelmassa että pitäisi vähentää hallinnon tasoja no nimittäin sen me esitämme nyt eli siirretään esimerkiksi ohjelmapäivitykset ja kehittämistoimenpiteet ministeriölle ja loput sitten kuntien

arvoisa puhemies viime vuonna tässä salissa olimme sdpnä huolissamme suomalaisesta osaamisesta ja olemme sitä nytkin mutta edelleen sama tahti jatkuu samaan aikaan muut eu maat oecd maat panostavat lisää tutkimukseen ja kehitykseen me menemme kohti alamäkeä miksi näin on kun olemme todenneet täällä jo useaan otteeseen että yksi julkinen investoitu euro tekee ainakin yhden yksityisen lisää puhumme siis vipuvaikutuksesta eli siitä mitä suomen talous todella ministeri myös totesi aivan oikein että pienet liikkeet eivät auta tai hän mainitsi sen että olemme syvällä kuopassa ja silloin pienet liikkeet eivät auta tarvitsemme isoja miksi sitten hallitus ei tee isompia avauksia kuten esimerkiksi viime viikolla pohjoismaiden neuvostossa kuulimme

puhemies nämä vaihtoehtobudjetit varsinkin sosialidemokraattien budjetti olivat kyllä sellaista luettavaa että en sitä ensi ensi näkemältä meinannut oikein todeksi ottaa onhan se homma nähty tässä maassa että jos verotusta lähdetään kiristämään niin mitkä ovat sen vaikutukset meidän vientiteollisuudelle me olemme tehneet hallituksessa nyt vahvaa työtä sen puolesta vientiin saataisiin vetoa on ihan ilmiselvä asia että jos vienti ei vedä jos ei satamissa tapahdu tapahtumia laivat eivät lähde liikenteeseen niin suomen talous ei kasva työttömyyden lasku on jo alkanut ja se on merkki siitä että hallituksen toimenpiteet ovat toimivia teidän aikananne hallituksessa ollessanne työttömiä tuli satatuhatta ihmistä lisää mikä on aivan valtava määrä verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen nyt on suunta käännetty nyt pitää vain olla kärsivällisyyttä ja tehdä näitä oikeita toimenpiteitä jatkossakin

sipilän hallituksen budjetti ensi vuodelle lisää köyhyyttä ja ja epätasa arvoa suomessa yrittäjävähennys metsälahjavähennys ja perintöverokevennykset hyödyttävät kaikkein hyvätuloisimpia niitä joilla jo ennestään on

ja budjetti nostaa köyhyysastetta lasten ja vanhusten osalta sekä syöksee pienituloisia entisestään toimeentulotuen asiakkaiksi voi kysyä missä on tämän hallituksen alkiolainen perintö sdpn vaihtoehtoisessa budjetissa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista sekä palkansaajista ja eläkkeensaajista on voittajia sdp ei lähde mukaan tähän kaverikapitalismiin jossa viidelle prosentille tarjoillaan tarjottimella

nyt täytyy oikaista tämä sosialidemokraattien malli palkansaajien käteenjäävän tulojen osuudesta koska tämä vaikuttaa ihan edustaja lindtmanin mallilta nimittäin tässähän kansanedustajan palkka ei yhtään pienenisi palkka alkaa tässä sosialidemokraattien mallissa vasta seitsemänkymmenentuhannen euron jälkeen ja kymmenentuhatta euroa tienaava saisi kolme pilkku kolme euroa lisää rahaa kuukaudessa ja viisitoistatuhatta euroa vuodessa tienaava saisi viisi euroa kuukaudessa lisää mutta vastaavasti viisikymmentätuhatta euroa saava saisi kaksitoista pilkku viisi euroa lisää tuloja kuukaudessa tämä on nyt sdpn malli joten puhutaan nyt asioitten oikeilla nimillä toivoisin sdpltä

olemme kuulleet täällä ja täällä on satoja miljoonia euroja sellaista rahaa jota ei oikeasti ole olemassa kuten on puhuttu suomen pankista ja sitrasta käytännössä te tekisitte enemmän velkaa kuin tämä hallitus te tekisitte yli kuusi miljardia

puhemies on itse asiassa erittäin hyvä että nyt niikko ensimmäisenä hallituspuolueen edustajana vahvisti nimenomaan sen että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista eli käytännössä kaikki he joiden tulot ovat noin kuusituhatta euroa kuukaudessa tai alle voittaa tässä sdpn mallissa siis

yhdeksäntoista suomalaista kahdestakymmenestä saa sdpn mallissa enemmän rahaa verojen ja maksujen jälkeen palkasta ja eläkkeestä mitä tulee sitran taseeseen niin niin on kyllä liikuttavaa että ensin hallitus puristaa eläkkeensaajat lapsiperheet ja opiskelijat kuiviin soinin johdolla kohdistaa leikkaukset ja nyt nyt ainoa mistä he ovat huolissaan on sitra jonne jäisi vielä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa nyt pitäisi saada taseet käyttöön kertaluontoisilla tuloilla

vai ei
arvoisa puhemies täällä on monen sosialidemokraatin puheenvuorossa korostettu sitä että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista hyötyisi oletteko te ottaneet huomioon tämän rahoitusveron ja voimalaitosveron nämä noin kolmensadan miljoonan euron kiristykset heijastuvat erityisesti niihin jotka ovat tulonsiirtojen varassa ja näitä ihmisiä on on erittäin paljon elikkä laskekaa uudelleen te te olette jättäneet pois laskuista nämä lisäkiristykset sitten edelleen tähän sitraan jos ei tule sitä lakiesitystä ja ellei eduskunta hyväksy sitra lain muutosta niin ehdottomasti kannattaa tämä poliittinen ohjaus jatkossakin suorittaa hallintoneuvoston kautta

arvoisa puhemies tehdään hyvin selväksi ministeri orpolle ja ministeri grahn grahn laasoselle ja koko hallitukselle vihreät ovat sitoutuneet korvaamaan kaikki valtion budjetista teidän toimestanne tällä vaalikaudella tehtävät leikkaukset ja me voimme käydä läpi tarkasti miten ne on sinne kirjattu mutta kaikki ne ne rahat siihen on olemassa tämän vuoden aikana ja ensi vuoden aikana te olette leikanneet noin viisisataa miljoonaa euroa koulutuksesta ja ja ne me palautamme nyt kysymys on siitä miksi te ette voi perua niitä te yritätte avustajienne kikkailulla sotkea lukuja ja ymmärrätte ne itse väärin ja se on vähän noloa kun on itse valtiovarainministeriössä tai opetusministeriössä ministerinä mutta miksi te ette itse lähde perumaan näitä leikkauksia nyt kun mietitään sitä minkä haasteiden edessä suomi on meidän pitäisi varmistaa esimerkiksi se että että naiset pääsevät palaamaan vanhempainvapaalta

arvoisa puhemies samalla kun hallitus tekee ennennäkemättömiä leikkauksia pienituloisille se ottaa lisää valtionvelkaa tämä on fakta lisää velkaa ensi vuonna kuusi miljardia euroa oho vasemmistoliiton vaihtoehto sata vuotiaan suomen budjetiksi kaventaa tuloeroja ja ja tukee suomen uudistumista toisin kuin hallitus me emme leikkaa vanhustenhoivasta opintotuesta eläkkeistä lääkekorvauksista emmekä koulutuksesta ja tutkimuksesta nämä epäinhimilliset leikkaukset voidaan jättää tekemättä kun perutaan hallituksen kaavailemat hyvätuloisille suunnattavat veronkevennykset ja yhtenäistetään verotusta

perheen ja opiskelun yhdistämistä olisi helpotettava perheellisille opiskelijoille maksettavalla uudella huoltajalisällä tämä uudistus mahdollistaisi monelle tutkinnon suorittamisen loppuun perheenlisäyksen jälkeen ja kannustaisi perheen perustamiseen jo opiskeluaikana mikä helpottaisi myös siirtymistä työelämään toivon että hallitus ottaa nämä ehdotukset huomioon
ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies on hienoa että puheenvuoroni on odotettu aloitetaan siitä kun edustaja laukkanen kysyi poliisien

paljon poliiseja nämä kolme rosvoa joiksi meidät on leimattu ovat päättäneet antaa poliiseille lisää rahaa tämähän on aivan erinomaista rosvoilta poliiseille eikä poliiseilta rosvoille tämähän on aivan erinomaista sitten yrittäjävähennyksen poisto miksi te sitä niin vihaatte minä en ymmärrä sitä oliko se näin että kun yhteisövero poistettiin taisi olla valtiovarainministeri urpilainen mukana siinä en muista olivatko vasemmistoliitto ja vihreät vielä silloin hallituksessa vai eivätkö olleet kumpi kumpi mahtoi olla oliko vai eikö ollut se oli satojen miljoonien potti nyt jos pienyrittäjä hieroja saa pienen vähennyksen niin sen kimpussa te olette aivan kuten edustaja mäkipää jolla on kokemusta yrittämisestä ja hyvinvoinnista viittasi eivät nämä pienet yritykset verosuunnittele ne tekevät töitä tästä on kysymys arvoisa puhemies miksi sdp haluaa perua autoverotuksen alennuksen joka käsittääkseni on tuonut valtiolle enemmän tuloja minä en oikein ymmärrä mitä järkeä siinä on ja sitten arvoisa oppositio luin täällä näitä vihreitten asioita minun täytyy nämä vielä luetella tämä on niin karmeaa kuunneltavaa että että luenpa vielä teollisuuden energiaveron palautuksen lakkauttaminen dieselin alennetun verokannan poistaminen kevyen polttoöljyn alennetun verokannan poistaminen kilometrikorvausten pienennys työmatkavähennysten rajaaminen teollisuuden päästökauppakompensaation poisto perintöveron kevennyksen peruuttaminen kaivosten sähköveron säilyttäminen ennallaan ja turpeen verotuen pienentäminen tämähän vie käpytikkojen aikaan emmehän me todellakaan voi tehdä tällaista politiikkaa jolla me meidän yrittämisen me rahat hankimme tästä on kysymys vielä ihan lopuksi edustaja marinille tiedoksi että meillä täytyy olla hyvät suhteet yhdysvaltoihin riippumatta siitä mikä siellä on vaalitulos tämä hallitus ei nakkele vaan kunnioittaa kansan päätöstä ja se on muuten suomen etu
ministeri grahn laasonen kolme minuuttia

arvoisa puhemies vihreät ovat tässä salissa sädekehä pään päällä parempina ihmisinä olleet sanomassa että he eivät leikkaisi koulutuksesta sen takia haluan kysyä miten on mahdollista että tästä teidän vaihtoehtobudjetistanne käy ilmi että te ette esimerkiksi esitä korkeakouluindeksin palauttamista kolmekymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa te ette esitä kunnille määrärahoja esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen säästöjen perumiseen tämä teidän varjobudjettinne puhkaisee kuplaa ja sen lisäksi te nostaisitte myöskin ihmisten veroja ja

ministeri orpo kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies se hallitus on valinnut työn työn linjan ykköstavoitteekseen ja kohteekseen on ainut oikea kestävä tie siihen että me voimme turvata meille tärkeät palvelut ja tärkeät tulonsiirrot niille joiden toimeentulo ei itsellä riitä me olemme tällä hetkellä saavuttaneet noin kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa siitä kun hallitus aloitti ja meillä on lukematon määrä uudistuksia joko putkessa tai täällä eduskunnassa hyväksyttävänä ja on kiistatonta että ne tulevat lisäämään työtä suomeen me jatkamme tällä uudistuslinjalla me teemme lisää uudistuksia suomalaiseen talouteen ja yhteiskuntaan jotta yhä useampi saa mahdollisuuden osallistua työelämään mutta se on oleellista kun me näemme maailmaltakin katsoen että jatkuva uudistaminen johon tämä globaali maailma ja globaali talous

luo epävarmuutta se vie ihmisten työpaikkoja se tekee työelämästä epävarmemman että meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen että me teemme nämä uudistukset niin että me pidämme ihmiset mukana ja me perustelemme niitä päätöksiä ja uudistuksia joita me olemme tekemässä sinä päivänä

meillä on nyt tätä orastavaa kasvua niin todellakaan nyt ei ole sen aika vaikka se velkaantumisen tahti hirvittää että me teemme nyt sen vyönkiristyksen meidän täytyy viedä näitä uudistuksia eteenpäin tukea kasvua ja keväällä on se paikka jossa meidän täytyy katsoa täytyykö meidän tehdä vielä enemmän ja silloinkin edustaja arhinmäki ensisijaisia ovat uudet rakenteelliset kilpailukykyä kasvua ja työllisyyttä tukevat toimet eivät leikkaukset koska se leikkausten tie mitä tekin olitte tekemässä viime hallituksessa ei johda mihinkään se ei muuta yhtään rakennetta mutta meidän on silti pidettävä kiinni meidän on pidettävä kiinni tiukasta finanssipolitiikasta kuitenkin niin että me pidämme kiinni siitä neljän miljardin kovasta säästöohjelmasta meidän on pakko tehdä se koska se velkaantumisen määrä on niin suuri jos me helpottaisimme siitä jos me peruisimme niitä säästöjä niin kuin täällä niin se velkaantumisen kasvu olisi vielä rajumpaa ja sen tien päässä on se että meillä ei ole palveluja eikä tulonsiirtoja eikä hyvinvointiyhteiskuntaa

puhemies rehellistä puhetta ministeri orpolta kun hän sanoi että leikkausten tie ei johda mihinkään sen näkee ensi vuoden budjetissa te leikkaatte lääkekorvauksia te leikkaatte opintotukea te leikkaatte eläkkeitä työttömyysturvaa palveluita lista on on loputon ja mikä on sen tulos sen tulos on se että suomen velkaantuminen kasvaa te otatte ensi vuonna enemmän velkaa kuin tänä vuonna nyt nimenomaan pitää talouspolitiikan suuntaa muuttaa niin että se työllistää ihmisiä että se luo työpaikkoja ja sitä kautta saadaan vakautta talouteen te käytätte tämän velkarahan jota te nyt otatte isotuloisten palkansaajien yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa tienaavien verotuksen alentamiseen ja te käytätte sen kaikkein eivät ne ministeri soinin mainitsemat hierojat tai suutarit tästä teidän yrittäjävähennyksestänne hyödy he hyötyisivät alv alarajan nostamisesta jota vasemmisto esittää

vaihtoehtobudjetissaan arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskunnan yksi vahva terve julkinen talous nyt taloudessa näkyy orastavaa kasvua ja työllisyys on parantunut mutta kyllä tämä keskustelu osoittaa sen että julkisen talouden vakavaa tilannetta ei täysin mielletä olen mielenkiinnolla ja innostuneena odottanut erityisesti sdpn vaihtoehtobudjettia mutta kyllä tämä on melkoinen pettymys virtuaalitodellisuudessa on helppo siirrellä lukuja mutta vaikuttavuuden arviointi on jäänyt melko vajaaksi ja se on aika keskeinen kysymys olen odottanut mitä tekijöitä olisi esittää millä kilpailukykymme ja erityisesti vientikilpailukykymme paranee hyvin ohuet ovat eväät nyt pitäisi yhdessä satsata kasvuun sitä vaihtoehtobudjetin pohjan puuttumista ei paranna populistinen hyväkään retoriikka täytyy olla reaalipohja ja tämä teidän budjettiehdotuksestanne nyt puuttuu nyt on tärkeä

kiitos puheenvuorosta minä kyllä haluaisin vielä kerran ihmetellä sitä miksi tämä ei kelpaa että prosenttia voisi hyötyä ensi vuonna näin vaikeassa lamassa siitä että me teemme oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa miksi me haluamme että vain pieni osa suomalaisista voi hyötyä niistä murusista joita rikkailta jää minä en ymmärrä tätä logiikkaa miksi tämä ei kelpaa varapääministeri soini minusta teidän pitäisi ajatella että alle kuusituhatta euroa tienaavat erittäin pienituloiset ihmiset voisivat siellä hyvin pienessä päässä hyötyä tästä enemmän miksi se ei käy toinen erikoinen juttu on ollut se että tällä velkaannutaan tosiasiassa minä en tiedä oletteko te tietoinen valtiovarainministeri orpo että te velkaannutatte suomea sillä että te kasaatte sen hyödyn joka näistä valtavista leikkauksista tulee vain kaikkein parhaiten toimeentuleville ihmisille ja se on väärin kun me vielä velkaannumme vähemmän kuin te niin minä ihmettelen miksi tällainen vaihtoehto ei kelpaa sitä paitsi te käännytte katsomaan menneeseen on käsittämätöntä että täällä elinkeinopaketissa

se on niin että meidän täytyy yhdessä hakea työtä hyvinvointia talouskasvua ja investointeja suomelle oppositio on tehnyt omat vaihtoehtonsa ja ne ansaitsevat hyvän ja asianmukaisen käsittelyn siellä on hyviä asioita mutta myöskin joitakin tiettyjä epäloogisuuksia tai epäoikeudenmukaisuuksia muun muassa tämä sdpn esittelemä palkkatulomallihan suosii yli viiva kuusikymmentätuhatta ansaitsevia heille annetaan vuositasolla satasia lisää

ansaitseville mutta

vuodessa vitonen kuussa lisää tämä on minun mielestäni epäoikeudenmukaista lisäksi työ ja työllisyys ja ennen kaikkea teollisuus

haluan ensiksi kyllä jättää eduskunnan pöytäkirjaan merkinnän edustaja kataisen väitteestä siitä että että viime kaudella sosialidemokraatit olisivat heikentäneet vanhuspalvelua päinvastoin viime kaudella sosialidemokraattien johdolla valmisteltiin ja eduskunnassa hyväksyttiin historiallinen vanhuspalvelulaki jota te nyt hallitus heikennätte huomattavasti ja josta kansalaiset ovat erittäin huolissaan eivät ainoastaan vanhukset itse vaan myös heidän läheisensä ja omaisensa sekä ihmiset jotka työskentelevät vanhusten parissa

että tämä voimakas vastakkainasettelu on hämmästyttävää sosialidemokraatit tuovat hyvän vaihtoehtobudjetin joka tukee hyvinvointia osaamista työllisyyttä se on myös oikeudenmukainen ja taloutta tasapainottava ja kuten täällä on monta kertaa ministeri orvolle sekä myös

rouva puhemies kyllähän te heikensitte vanhustenhoitoa te heikensitte laatusuosituksia ja laskitte silloisen hoitajamitoituksen sinne nolla pilkku viiteen näinhän te teitte ja se on fakta siitä huolimatta minä kiitän teitä että te nostatte

tulee omatyöntekijä joka kyllä tuntee muun muassa lääkityksen ja hoidon hänhän tulee olemaan esimerkiksi terveydenhuollon ammattilainen luuletteko että heillä ei ole osaamista lääkehoitoon kysyn vielä koska me elämme tiukkoja aikoja mitä mieltä te te olette hoiva avustajista oletteko te valmiita hyvä oppositio antamaan heille mahdollisuuden tulla avustaviksi käsiksi ei korvaamaan ammatti ihmisiä mutta avustaviksi käsiksi koska me tarvitsemme kaikki voimavarat me tarvitsemme jokaisen osaajan vanhustenhoitoon mutta kyllä te heikensitte laatusuositusta se ei

arvoisa rouva puhemies viime kaudella olin sosiaali ja terveysvaliokunnassa varapuheenjohtajana ja tässä yhteydessä kävimme hyvin tiukkaa keskustelua hallituspuolueiden kanssa mitenkä eduskunta yhdessä voi määritellä laatusuositukset lain tasolle että niihin tulee pitävä ja pätevä henkilöstömitoitus siitä rakennettiin yhteisesti hyväksytty lausuma jossa määriteltiin minimihenkilöstömitoitus ja se hyväksyttiin eduskunnassa

tämän seurauksena tehtiin seurantajärjestelmä jonka seurauksena todettiin että eri puolilla suomea tämä tarvittava henkilöstömitoitus ei toteutunut kaikkialla minkä seurauksena sosialidemokraatit yrittivät hallituksessa saada tämän lainsäädännön päteväksi mutta kuten tiedämme kaikki hallituspuolueet eivät sitä halunneet kokoomus ei sitä halunnut muun muassa ja tämän takia sitä ei koskaan saatu lain määrittämälle tasolle minun mielestäni tuo väite mitä nyt edustaja juvonen väittää on kyllä perätön

puhemies se oli heinäkuu kesäloman aikaan kun laatusuositukset uudistettiin ja kyllä siellä heikennettiin sitä hoitajamäärää ihan oikeasti sitä heikennettiin sitä laskettiin sieltä nolla pilkku kuusi nolla pilkku seitsemästä nolla pilkku viiteen

ajatellaan vanhustenhoivaa niin viime kaudella se meidän ajattelumme pohjautui siihen että yksi luku ei riitä kertomaan tarvetta kokoomus haluaa lähteä siitä mikä on hoivan tarve eikä siitä mikä on yksittäinen luku melkein lähtökohtaisesti voi sanoa että ne luvut joita on pyöritelty eivät tänä päivänä ehkä jopa riitä siihen meillä on entistä enemmän sellaisia ikäihmisiä jotka tarvitsevat hyvin paljon henkilöpanostuksia siltä osin on aivan

hoivan tarpeen pohjalta

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos ulkoministeri soinille joka vastasi edustaja laukkaselle tästä poliisiasiasta se on hienoa jos hallitus joskus peruu huonojakin päätöksiä me tiedämme itse kukin jotka olemme olleet hallituksessa aikanaan että kyllä hallituksissakin tehdään sellaisia päätöksiä joita on syytä aina sitten peruuttaa jos se katsotaan tarpeelliseksi mutta toinen asia tietysti toivoisin että ulkoministeri voisi myös siihen vastata me kristillisdemokraatit olemme kysyneet useampaan otteeseen tässä salikeskustelussa voisitteko te vielä ottaa tämän hoitajamitoitusasian uudelleen harkittavaksi sekin olisi nimittäin syytä perua me tiedämme että vanhusväestö tarvitsee lisää palveluja kasvava joukko ja tarvitaan lisää käsiä hoitoon joten

rouva puhemies olemme varmaan yksimielisiä siitä että työllisyyden parantaminen on se meidän kaikkein tärkein

kun tiedämme että tällä hetkellä saksa ja ruotsi ovat meitä paljon edellä siellä työllisyysaste on paljon korkeammalla ja me myös tiedämme että asiantuntijat sanovat että meillä on liian jäykät työmarkkinat meidän on uudistauduttava niin sen takia on erittäin hienoa että hallitus nyt myös tarttui tähän rkpn esitykseen siitä yritetään nyt yhdessä koko porukka tässä salissa löytää ainakin joku asia josta me voisimme olla yksimielisiä joka edes hivenen parantaisi työllisyyttä tällä hetkellä lähden mielelläni eteenpäin sen sen asian kanssa ja toivon että jokaisesta oppositioryhmästä myös tähän löytyisi nyt tahtoa koska asia on äärimmäisen tärkeä mutta sitten arvoisa puhemies on jäänyt vielä vastaamatta siihen meidän esitykseemme perhevapaajärjestelmän uudistamisesta kaipaisin edelleen tähän vastausta hallitukselta
arvoisa rouva puhemies tänään on paljon puhuttu populismista ja minä haluaisin kiinnittää huomiota kokoomuslaiseen populismiin tässä kokoomuslaiset ministerit ja antaneet ymmärtää muun muassa että vihreiden toimet uhkaisivat suomalaisten työpaikkoja ja niin edelleen nyt siirrytään realismiin ja puhutaan oikeita asioita tehottomat yritystuet mistä aiemmin oli kyse ja teollisuuden tämmöinen väärällä tavalla tukeminen joka ei synnytä mitään tuloksia kilpailukyvyn nimissä ja tällaiset ylikompensaatiot kokoomus on jostain syystä ollut tosi nihkeänä meidän ja itse asiassa asiantuntijoiden näkemyksiin näiden asioiden läpikäymisestä vielä kerran kyse on kuitenkin sadoista miljoonista ja kyllä se herättää kysymyksen miten on mahdollista että kokoomuksesta on on tullut puolue joka puhuu löysän julkisen rahankäytön puolesta

arvoisa puhemies hallitus haluaa nostaa työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja minusta se on hyvä tavoite mutta valitettavasti senkin jälkeen jää liikaa työttömiä siksi vasemmistoliitto haluaa vaikuttaa tähän omassa varjobudjetissaan palkkatukityöllisyysmäärärahoja lisätään viidelläkymmenellä miljoonalla kun katsoo hallituksen aikaansaannoksia mitenkä palkkatukirahoja on vähennetty niin sen seurauksena meillä on palkkatukityöllisyystyöpaikkoja ollut viidentoistatuhannen vähemmän ja sen sijaan tämmöisiä palkattomia työsuhteita on tullut noin kymmenentuhatta lisää niin että tällä hetkellä sellaisia on noin jotka eivät saa palkkaa he ovat joko jossakin työkokeilussa tai työharjoittelussa jossakin semmoisessa vastaavassa he tekevät ilman palkkaa töitä eikö olisi paljon heille mahdollisuus palkkatyöllä ansaita elantonsa ja lisätä palkkatukityöllisyysmäärärahoja jotta saadaan hoidettua nämä asiat kuntoon

arvoisa rouva puhemies ihan ensin alkuun täytyy sanoa kiitoksia ministeri lindströmille suoraselkäisestä puheesta ja sen kertomisesta että kyllä te leikkaatte köyhiltä mutta se perustelu oli minusta aika käsittämätön leikkaatte köyhiltä sen takia että voitaisiin tasapainottaa taloutta ja me tarvitsemme investointeja investointeja uskotteko te todella että köyhillä riittää rahaa investointien hoitamiseen ja talouden tasapainottamiseen eikö se raha olisi parempi ottaa rikkailta joilla sitä rahaa on eikä köyhiltä joilla sitä ei ole sitä paitsi kun heiltä otetaan niin heidän täytyy sen jälkeen ottaa se sosiaalitoimesta koska ihminen ei tässä maassa tule toimeen ilman rahaa on se millä saa leipää minä ihmettelen että te ette halua tarttua meidän varjobudjettiimme me olemme tuomassa kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa me olemme antamassa

arvoisa puhemies tartun nyt tässä minuutissa vain muutamaan kysymykseen näistä vaihtoehtobudjeteista se on hyvä että keskustellaan ensin rkptä pitää kyllä kiittää tack vaan erittäin hyvästä ja vastuullisesta vaihtoehdosta mutta en ihan ymmärrä kyllä tätä maaseutuviraston mavin lakkautusajatusta mikä teillä on en usko että suomalaisten viljelijöiden oikeusturva paranee sillä että päätöksenteko siirtyy tänne helsinkiin etelään kauemmaksi sieltä viljelijöistä ei se ei se auta tähän tilanteeseen minusta maa ja metsätalousministeriö on tehnyt erittäin hyvän selvityksen eviran ja mavin mahdollisesta yhteistyöstä jopa yhdistämisestä sitä kautta kannattaa edetä siellä on nyt hyvät hankejohtajat ja mennään tätä kautta eteenpäin

kurvinen olemme sitä mieltä että me pärjäämme tässä maassa ilman mavia me voimme ottaa tuolta pois meillä on nimittäin tänään kolme hallinnon tasoa ja neljäs valvova taso tällä toimenpiteellä vähennetään byrokratiaa ja tehostetaan toimintaa

puhemies vanhustenhoidon asiantuntijana kouluttajana ja ja kehittäjänä minä haluan vielä palata tähän hoitajamitoitukseen riippumatta siitä mitä päätettiin vanhustenhoidon mitoituksesta viime kaudella tämän hallituksen esitys heikentää tätä tilannetta dramaattisesti vaikka edustaja lauslahti totesi että numero tai joku luku ei ratkaise mitään niin tässä yhteydessä se kyllä ratkaisee koska tämä tarkoittaa sitä että neljääntoista asukkaan hoitoyhteisössä on jatkossa aamu tai iltavuorossa vain yksi hoitaja kyllä tämä on sellainen luku josta jokainen ymmärtää että silloin ei voida puhua enää laadukkaasta hoidosta ja hoivasta minä todellakin toivon että edustaja juvonen saa käännettyä nyt ministerien päät että me saamme tämän epäinhimillisen päätöksen kumottua tämä on todella väärin meidän ikäihmisiämme kohtaan että että he eivät pääse vessaan eivät pääse ruokailemaan eivät pysty elämään inhimillistä elämää tällä mitoituksella jota hallitus nyt suunnittelee

siinä mielessä että tämä keskustelu on osoittanut sen miten ongelmallista on kun meillä on yksi luku johon johon vedotaan helposti tämän luvun osalta käy vielä niin että minimistä tulee maksimi mitä noudatetaan eli näin ollen meidän täytyisi ymmärtää se että asiakkaan hoidon tarve ratkaisee ja tarvittaessa henkilöstömäärää pitäisi pystyä lisäämään tai sitten jopa joskus vähentämään minä toivoisinkin että me pääsisimme tästä yhden luvun keskustelusta siihen että jossain vaiheessa oltaisiin tilanteessa että meillä olisi olemassa tällainen valtakunnallinen hoitoisuusmittari jonka perusteella sitten henkilöstön määrä ja osaaminen voitaisiin kohdentaa reaaliaikaisesti mutta olen tietysti myös itse henkilökohtaisesti

toivoisin valtiovarainministeri orpolta rehellisyyttä tässä keskustelussa velanotosta ja kehottaisin valtiovarainministeriä myöskin tutustumaan hallituksen omaan budjettiesitykseen ensi vuodelle ja vertaamaan sitä esimerkiksi vasemmistoliiton nyt esittämään vaihtoehtobudjettiin hallitus siis ottaa ensi vuonna kuusi miljardia lisää velkaa sen lisäksi te leikkaatte kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloa leikkaatte siis kansaneläkkeistä työttömyysturvasta opintotuesta koulutuksesta ja annatte suurituloisille verovähennyksiä

arvoisa puhemies ensin todetaan se että päätösperäisesti hallitus ei ota lisää velkaa mistä velkaantuminen johtuu se johtuu ennen kaikkea työttömyydestä joka on edelleen korkealla tasolla mutta on saatu nyt ensimmäisen kerran lisää uusia työpaikkoja pitkään aikaan se johtuu siitä että eläkemenot ovat kasvaneet siitä että maahanmuuton kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi siis nämä eivät ole päätösperäisiä vaan noita asioita jotka tulevat nämä ovat suurin selittävä tekijä sille että velkaantuminen kasvaa ja siksi jälleen kerran taas palaan siihen että työllisyys ja sen parantaminen on kaikki kaikessa mitä tulee kaikkein köyhimpien asemaan kilpailukykysopimukseen ja veroratkaisuihin niin haluaisin nyt muistuttaa että hallitus vielä nosti sen aikaisemmin puhutun kolmenkymmenen miljoonan oli se kiky sopimuksen ulkopuolelle jäävien ihmisten kompensaation

miljoonaan ja se tehdään pienituloisten maksukevennysten laajentamisella joka on erittäin tärkeä toimenpide no mitä tulee sitten kilpailukykyyn ja haitallisiin tukiin niin ensinnäkin toteaisin hallituksen veropolitiikasta että työn verotusta kevennetään työn

samaan aikaan haittaveroja nostetaan kahdellasadalla miljoonalla ja sitten tähän iänikuiseen kinaamme siitä ovatko nämä haitallisia ja turhia tukia näitte viime viikolla kun eräs kansainvälinen metsäteollisuusyritys ilmoitti jokavuotisesti että se sulkee kaksi paperitehdasta ei suomesta mutta voin kertoa että on myöskin niin että kun ne yhtiöt näitä päätöksiään tekevät on sitten kyse teräsyhtiöistä jotka ovat kaikki kaikki kaikessa esimerkiksi tuolla tuolla pohjois pohjanmaalla tai paperiteollisuudesta tai muista voi olla pienestäkin kiinni että se päätös tehdään jos sitä kapasiteettia on vielä liikaa kuten on ja minä en ole valmis ottamaan edelleenkään sitä riskiä että näiden tukien karsinnalla me vaarantaisimme ne kymmenettuhannet työpaikat joita meillä siellä on en ole siihen valmis mutta siitä huolimatta hallitus on sopinut siitä että tulevassa puolivälitarkastelussa ja siihen mennessä kaikki yritystuet käydään läpi ja etsimme sieltä perusteellisen huolellisen valmistelun jälkeen niitä niin sanottuja turhia tukia ja hienoa on jos niitä löytyy sitten tähän poliisikysymykseen todellakin tänään hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken sovittiin

turvaaminen nousi huolenaiheeksi että tähän suunnataan kymmenen miljoonaa euroa ensi vuodelle millä pystymme takaamaan sen että niiden noin

joka on koulutettujen ja työikäisten poliisien määrä tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies katselin tässä oppositiopuolueiden esityksiä siitä miten harmaan talouden torjuntaan kerätään rahaa vasemmistoliitto haluaa kymmenen miljoonan satsauksella seitsemänkymmenen miljoonan tulot kristilliset haluavat kahdenkymmenen miljoonan satsauksella sadan miljoonan tulot ja sosialidemokraatit kahdellakymmenellä miljoonalla kahdensadan miljoonan tulot ei tällaista voi olla elon eikä ojalan laskuopissa tässä ei ole mitään tolkkua on kolme erilaista arviota ja mikä näistä on oikein no vastaus on että ei mikään arvoisa arvoisa rouva puhemies puhe on vaikuttavaa koska herättää keskustelua mistä minä olen hyvin iloinen minä olen hyvin iloinen edustaja niinistö kuunnelkaa voitte oppia jotakin missään teidän vaihtoehtobudjeteistanne ei onneksi ole suomessa rehottavan kotiäitivihan merkkejä siellä ei ole kotihoidon tuen leikkausta mikä on aivan erinomaista vaikka te siitä olette mellastaneet julkisuudessa viikkokausia niin sitä ei näistä teidän lipareista löydy ja se on aivan erinomaisen hyvä

arvoisa puhemies olisin palannut tähän harmaan talouden torjuntaan sen takia että viime hallituskaudella tehtiin merkittävä ohjelma siinä panostettiin kaksikymmentä miljoonaa ja silloin kokoomuksen ja muiden hallituspuo lueitten kanssa yhdessä asetettiin se tavoite että saadaan kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa tuloja siitä panostuksesta eikä sitä kukaan kiistänyt

merkittäviä tuloksia totta kai se vaatii sitten hallitukselta lisäpanostuksia siihen että tämä voidaan toteuttaa mutta meillä on siihen valmis ohjelma ja se on erittäin uskottava on kuitenkin erittäin tärkeää yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta että harmaata taloutta lähdetään voimallisesti torjumaan

arvoisa puhemies minun mielestäni tämän meidän demarien vaihtoehtobudjetin ehdoton helmi on se että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkeläisistä saa käteen rahaa enemmän kuin nyt

se on tärkeää nimittäin sen takia ministeri soini että sosialidemokraatit on edelleen työväenpuolue voimakas työväenpuolue myöskin palkansaajien liike

tässä yhteiskunnassa nyt muistatte tutkimuksen kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista miehistä joka viides ei ole työssä eikä koulutuksessa ja mitä tekee hallitus ministeri soini

arvoisa puhemies nyt kun täytyy ihmetellä sitä että kun me lisäämme pienituloisten ostovoimaa ja pieni ja keskituloisten käteenjäävää tuloa niin joku sanoo että se on väärin siis se määrä se panostus joka on lisää siihen mitä hallitus on ollut valmis antamaan mutta sillä tavoin että kansanedustajan tulotasolla verotus kiristyy kuten oikein on pienituloisille tarjoamme lisää prosentuaalisesti ja kyllä keskipalkkainen suomalainen saa eniten käteen näin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista palkansaajista hyötyy eläkeläisten verotus kevenee vielä enemmän jotta palkansaajan ja eläkeläisen veroero kapenee lähes miljoonalla eläkeläisellä sadan miljoonan euron panostus eläketuloihin keskimääräisen työeläkkeen saaja hyötyy satakuusikymmentä euroa vuodessa nyt on siis tehtävä se valinta onko voittaja yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja yhdeksänkymmentäviisi prosenttia eläkeläisistä vai viiden prosentin eliitti teidän vaihtoehtonne tiedetään perussuomalaiset puhuvat täällä lämpimästi apteekkareista meidän vaihtoehtomme on toinen

puhemies luin viime viikolla raimo sailaksen elämäkerran laman taittaja tästä kirjasta haluan lainata yhden kohdan täällä todetaan oman taustapuolueensa sdpn tilaa hän pitää surullisena kun sdpssä oli ennen talouspoliittisia kykyjä niin että päät kolisivat nyt realistiselle talouspolitiikalle ei tunnu olevan sijaan puolueessa valitettavasti tämä vaihtoehtobudjetti ristiriitoineen ja ilman vakavaa tulopohjaa on juuri osoitus siitä että kolmen entisen valtiovarainministerin muodostama eduskuntaryhmä ei pysty tekemään realistista talouspolitiikkaa niin kuin sailas tässä

toteaa lisäksi hän täällä tietysti toteaa toteaa eräistä

valtiovarainministereistä pitkän luettelon ja toteaa että heistä ei

arvoisa puhemies täällä on todellakin sekä ministereitten että hallituspuolueitten kansanedustajien toimesta sanottu että julkisen talouden tilannetta ei ymmärretä täällä opposition parissa ihmettelen kyllä sitä miten tilanteessa jossa on mahdollisuus leikata kaikkein pienituloisimmilta ja sieltä hanakasti leikataan on sitten mahdollisuus

puhemies täällä on yksi tärkeä asia mistä tänä päivänä ei ole puhuttu se on sinivalkoinen omistus ja yritysten kehittäminen kysynkin vasemmistoliitolta kun te ehdotatte että ansiotulot ja pääomatulot pannaan yhteen ja progression piiriin miten te näette miten suomi hyötyy tästä sillä minulla on sellainen käsitys että pääomia karkaa suomesta jo nyt aika paljon ulos ja kun pääomia karkaa ulos niin yrityksiä ei välttämättä kehitetä meiltä jää pääomatuloja saamatta ja eri mekanismien kautta meiltä jää perintö ja lahjaveroa saamatta kun teidän pitää vastuullisena puolueena tietysti vaikutusarviot esittää tässä salissa niin minä kysyn teiltä miten te olette analysoineet että kun nostatte pääomaveroa mitä tälle rahaliikenteelle kansainvälisesti tapahtuu paljonko suomesta lähtee pääomia ulos ja miten se vaikuttaa jos ette tiedä niin arvioikaa viime vuosina lähtenyt rahamäärä miljardin tarkkuudella

ministeri soini olitte vielä köyhän asialla lupasitte viikkoa ennen vaaleja alle tuhannen euron tulot verovapaiksi kysyn nyt missä ovat toimet tämän vaalilupauksen lunastamiseksi tai missä ovat toimet sen köyhyysohjelman tänne tuomiseksi mitä olette luvannut voin sanoa että tuolla köyhäinperällä on oltu kyllä aika ihmeissään

voisi hallitus tarttua

arvoisa puhemies rkpn vaihtoehtobudjettia on tässä moneen otteeseen jo kiitelty ja itsekin yhdyn siihen siihen puheenjohtajan arvioon että perhevapaita tulisi nyt nyt tällä kaudella jo ainakin suunnitella kovasti ja ehkä vasta ensi kaudella sitten toteuttaa uudistettavaksi esititte tuossa myöskin jo yksityiskohtia siitä mutta

se ei suinkaan ole kustannusneutraali vai vai mikä se teidän näkemyksenne siinä on ihan kaikista vaihtoehtobudjeteista jäi kyllä kaipaamaan myöskin sellaista alueellista näkemystä tiedämme kaikki tiedämme kaikki kuitenkin että esimerkiksi biotaloudessa on meidän tulevaisuuden sampomme ehkä ja toivottavasti mikä on teidän näkemyksenne ehkä ensimmäisenä sdpn näkemys siitä miten alueita miten alueita voidaan hyödyntää paremmin koko suomen hyväksi

lääkekorvauksiin suunnitellaan leikkauksia ja olen hyvin huolissani siitä onko pienituloisimmilla enää varaa jatkossa ostaa tarvitsemiaan lääkkeitä on epäinhimillistä jos ihminen joutuu valitsemaan hyvinvointi suomessa ostaako ruokaa vai lääkärin määräämät lääkkeet sairaudet pahenevat ja syntyy uusia kustannuksia ja sairastavien perheiden tilanne on vielä pahempi sillä leikkausten vaikutukset kertautuvat toinen iso asia huolenaihe ovat nämä sisäilmaongelmat joista kärsii ainakin kahdeksansataatuhatta suomalaista menetykset paitsi inhimilliset myös menetykset kansantaloudelle ovat merkittävät esimerkiksi työvuosien menettämisen tai koulu ja päiväkotirakennusten jatkuvien korjauskierteiden vuoksi tämä on sellainen ongelmakimppu josta todella toivoisin että hallitus ottaa kopin ja ryhtyy toimiin arvoisa

puhemies on valitettavaa että sain tämän puheenvuoron sen jälkeen kun ministeri soini on lähtenyt tästä salista hän selvästi joko ymmärsi väärin tai ei kuunnellut ensimmäistä puheenvuoroani jonka käytin en sanallakaan puhunut suomen ja yhdysvaltojen välisistä suhteista vaan viestini ydin oli siinä että tällaisessa epävarmassa ajassa jossa ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudestansa työstänsä

tavoittelema seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste oli saavutettu vuonna kaksituhattaneljätoista pohjanmaalla keski pohjanmaalla ja uudellamaalla kansallisia reformeja ja talouspolitiikkaa tehtäessä on hyvä muistaa että globaalissa taloudessa seudulliset yritysklusterit ja osaamiskeskittymät kilpailevat keskenään nimenomaan globaalisti

koottava kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi tähän isoon kuvaan ja normienpurkufilosofiaan ei kuitenkaan oikein istu esimerkiksi laintasoinen nimenomainen kielto kehittää pohjanmaan vientirannikon erikoissairaanhoitoa palveluita ei jatkossakaan rahoiteta prosenttiyksikön kymmenysten kompromissikikkailuilla eikä poliittisilla lehmänkaupoilla vaan huippuosaamiseen perustuvan korkean jalostusasteen viennin kautta koulutus ja tutkimusmäärärahojen leikkaukset tulisi perua erityisesti niiltä alueilta ja aloilta joille yksityiset yritykset markkinaehtoisesti panostavat ottaen huomioon esimerkiksi pariisin ilmastosopimuksen luomat älykkäiden energiaratkaisujen markkinat ja muut megatrendit

arvoisa puhemies sdp haluaa perua autoveron kevennyksen jonka perussuomalaiset lupasivat vaaliohjelmassaan tuotto siitä on ollut hyvä enkä ymmärrä miksi tämä ei teille kelpaa demarit haluavat myös lisätä tehottomaan kehitysapuun sata miljoonaa perussuomalaiset leikkaavat siitä niin kuin vaaliohjelmassamme olemme luvanneet yrittäjävähennys ei tule vain suurituloisille vaan kaikille yrittäjille yhtiömuodosta riippumatta se on tasa arvon kädenojennus kaikille tämä tällainen make finland great ei toteudu sdpn populistisella vaihtoehtobudjetilla

arvoisa herra puhemies ihan vain tiedoksi edelliselle puhujalle että taitaapa olla ainoa täällä populistiksi syytteli pääministeri hetki sitten eduskunnan tietopalvelua mutta joka tapauksessa tämä huoli lähtee siitä että perussuomalaiset esimerkiksi ja koko hallitus haluavat täällä että

täällä on kysytty jos sdp tarjoaa oikeudenmukaisemman verovaihtoehdon jossa nimenomaisesti hyötyisi yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista yhdeksänkymmentäviisi prosenttia eläkkeensaajista ahkerat lapsiperheet hyötyisivät kaikki hyötyisivät niin kelpaako tämä teille arvoisa ministeri orpo

maailma on yhä epävarmempi ja ihmisillä on suuri huoli niin omasta pärjäämisestään kuin lastensa tulevaisuudesta hallituksen budjetti valitettavasti lisää jo nyt kaikkein heikoimmassa asemassa olevien epävarmuutta se leikkaa sosiaaliturvasta työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta vammaisilta ja sairastavilta meille usein sanotaan että ei ole vaihtoehtoja mutta tänään me oppositiopuolueet olemme esitelleet omia vaihtoehtojamme ja me vihreät emme omassa vaihtoehdossamme leikkaa näiltä kaikkein ja me osoitamme että myös tällaisessa taloudellisesti vaikeassa asemassa missä suomi on on mahdollista tehdä inhimillistä politiikkaa myös tulevaisuudenusko on on katoamassa koska koulutuksesta leikataan niin paljon että yhä useampi perhe joutuu miettimään onko enää varaa kouluttaa kouluttaa lapsensa niin pitkälle kuin

herra puhemies ihmettelen edelleen tuota demarien kantaa tässä veropolitiikassa he olisivat kohottamassa pääomaveroa joka johtaisi vääjäämättä siihen että meidän yritykset karkaavat esimerkiksi tuonne lahden eteläpuolelle niin kuin muuten on aika monessa tapauksessa jo käynyt tätäkö te oikeasti haluatte toinen asia on sitten metsälahjavähennys jonka edustaja viitanen äsken mainitsi meillä on tällä hetkellä suomessa käynnissä erittäin lupaava investointibuumi investointeja metsäteollisuuteen uusiutuvaan energiaan valtavat mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja eri puolille suomea metsälahjavähennys tehtiin nimenomaan sitä varten että meillä on iso määrä perikuntia joiden metsät eivät ole ollenkaan hoidossa ja sieltä pitää saada puuraaka aine liikkeelle suomalaisille ihmisille töitä eri puolille suomea kysymys ei ole mistään maaseudun ihmisten tukemisesta seitsemänkymmentäviisi prosenttia metsänomistajista asuu täällä suurissa kaupungeissa teidän teidän hommahan tämä on kannattaa ajatella vähän laajemmin ei ole yhden porukan etu vaan on koko suomen etu minkä te olette valitettavasti unohtaneet

arvoisa puhemies tuli vähän yllättäen mutta kolme tuntia olen odottanut tässä

mitä nyt hallitus on on tehnyt tässä se on ottanut vähän miesten otteita siitä entisestä jäämästä minkä sosialismi on jättänyt tänne meille perinnöksi sillä nimittäin se on iskenyt sosialismi nimenomaan yrityselämän rattaisiin ja elikkä me velkaannuimme vientiteollisuus lähti meiltä pois viime kaudella muun muassa tuotantoa siirtyi ulkomaille niin että arviolta jopa seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä oli lähtökuopissa tämä oli sosialismin saavutuksia ja nyt niitä parannellaan täällä sieltä ne työpaikat tulevat sieltä kasvaa talous sieltä tulee se jaettava mitä pannaan sinne julkisellekin puolelle mitä

edustajille östman henriksson andersson niinistö ja lindtman sen jälkeen ministeri orpolle puheenvuoro

herra puhemies kun tämä hallituskausi alkoi niin yksi suurimmista suurimmista haasteista oli se miten saataisiin yhteiskuntasopimus aikaiseksi sitten nähtiin miten jäykät työmarkkinat meillä on tässä maassa ja myöhemmin se muuttui sitten kilpailukykysopimukseksi joka on hyvä askel eteenpäin mutta ei se vielä ole ihan riittävällä tasolla muun muassa näistä syistä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tehnyt esityksen omassa vaihtoehtobudjetissaan että yritetään sitten puuttua tähän rahoitusjärjestelmään sikäli kuin meillä on jäykät työmarkkinat on todettu moneen otteeseen että nämä järjestöt eivät tahdo tulla toimeen ja jos tulevat niin pitää mennä niin monen neuvottelukierroksen kautta siksi pyytäisin ihan valtiovarainministeriltä lausunnon kun katsotte sivulta kuusi missä meillä nämä on ay jäsenliikkeen maksun verovähennysoikeuden puolittamisen mutta myöskin työnantajajärjestöjen verovähennysoikeuden poistamisen kokonaan olisiko tämä yksi keino

arvoisa puhemies valitettavasti ministeri soini ehti lähteä olisin myös kertonut hänelle kun hän ei ilmeisesti ollut huomannut että rkp myös panostaa harmaan talouden torjuntaan kaksikymmentä miljoonaa euroa ja laskemme että sieltä tulee nyt ainakin neljäkymmentä miljoonaa euroa takaisin se on vaatimaton

lisäpanostuksia jolloin odottivat saavansa sataviisikymmentä miljoonaa euroa tuottoja lisää mutta valtiovarainministeri orpo kysyn nyt kolmatta kertaa tämän kilpailukykysopimuksen kokonaishintaa julkistaloudelle onko siis tosiaan niin että tämä työmarkkinasopimus joka leikkaa työntekijöiden palkkoja kilpailukyvyn nimissä

arvoisa puhemies tässä metsälahjavähennyksen kautta tuli kiinnostava kysymys siitä miten kasvua ja työllisyyttä ja tulevaisuutta luodaan suomelle niin että taloutta taloutta uudistetaan ja saadaan menestystä kansainvälisessä kilpailussa tämä hallitus ei itse asiassa uudista rakenteita eikä uudista taloutta te puhutte siitä mutta se mitä te teette on se että te leikkaatte keskeisistä tulevaisuuden panostuksista koulutuksen kautta sekään ei ole järjestelmäremontti se on leikkaus sitten sen lisäksi te teette lähinnä lisää verovähennyksiä erilaisille edunsaajaryhmille kun minä olen keskustellut yrittäjien kanssa mikä heille on kasvun suurin este millä he parantavat kilpailukykyään niin silloin tulee aina eteen se että työllistämisen pitäisi olla helpompaa työn hinta työn verotus se että pystytään sovittamaan yhteen erilaiset joustavat käytännöt elikkä elikkä paikallisen sopimisen suuntaan pitäisi edetä niin että työnantajat ja työntekijät molemmat saisivat itselleen hyviä joustoja sitä kautta tämä on se pääviesti ei se että saadaan uusia verovähennyksiä jotka ovat myös aika kalliita valtiolle

arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta ja erityisesti valtiovarainministeriä joka oli täällä meidän kanssamme koko tämän keskustelun ajan parlamentaariseen demokratiaan kuuluu se että hallitus esittää oman vaihtoehtonsa ja oppositio esittää oman vaihtoehtonsa ja vaikka tässä nyt sitten voi sanoa että sapelit lensivät ilmassa niin minä luulen että tästä jäi kuitenkin jotain käteen vedän vähän yhteen tuloerot hallitus ei pystynyt kiistämään sitä että hallituksen mallissa tuloerot kasvavat sdpn vaihtoehdossa tuloerot pienenevät toinen asia mitä hallitus ei pystynyt kiistämään vaikka kritiikkiä tuli on se että nämä työllisyysvaikutukset sdpn vaihtoehdossa tuovat maltillisesti arvioiden työpaikkaa lisää ja myöskään sitä hallitus ei pystynyt kiistämään että me olemme tuoneet kaiken tämän jälkeen vaihtoehdon joka ottaisi vähemmän velkaa mutta yksi asia jää vielä ilmaan kun ette ole suostuneet vastaamaan kelpaako malli jossa yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille palkansaajista ja eläkkeensaajista jää enemmän käteen rahaa niin kysyn päteekö tässä vanha sanonta että hiljaisuus on myöntymisen merkki

sitten sen kiittelyn puolelle ensinnäkin hallituksen veroratkaisuilla jokaisen jokaisen palkansaajan verotus kevenee jokaisen eläkkeensaajan verotus kevenee ja mistä se perusmalli tulee se lähti siitä kiky sopimuksen kiky sopimuksen ratkaisusta minusta tämä on tämä on työn tekemiseen kannustava minä olen sanonut ennenkin täällä että kyllä meillä suomessa myöskin on maailman kovin progressio kyllä sekin täytyy joskus tunnustaa ja siksi pidän oikeudenmukaisena sitä nolla pilkku kuuden tasaista ratkaisua mutta sen päällehän tulee miljoonan työtulovähennys jossa kaikkein pienimpiin ansiotuloihin vaikutetaan ja sitä kautta työn vastaanottamisen kynnykseen ja ja myöskin työn verokiilaan kyllä ne ihan samansuuntaisia ovat tietenkin oppositio tekee vähän enemmän eikös niin mutta mitä tulee velkaantumisen taittamiseen niin minusta siellä siellä teillä on ongelma siinä mistä ne tulot tulevat se on iso ongelma sehän on satojen miljoonien aukko sitten toisaalta on se miljoonan sitran ryöstö ja kuusikymmentä miljoonaa suomen pankista nämä ovat myöskin kiistattomia mutta mutta arvoisat arvoisat kansanedustajat minäkin haluan kiittää siitä että me käymme nyt keskustelua ja meillä onneksi näitä tilaisuuksia varmasti vielä on runsaasti tässä syksyn ja loppuvuoden aikana budjettikeskustelujen aikana ja me ehdimme palaamaan näihin kaikkiin tehtyihin kysymyksiin

joka on täysin poikkeuksellinen vai mitä edustaja ihalainen no niin

ja etukäteen varatut puheenvuorot ovat viiden minuutin pituisia maksimissaan

arvoisa puhemies politiikassa on aina vaihtoehtoja politiikka on vaihtoehtojen taidetta hallituksen esitys valtion talousarvioksi on yksi mahdollinen vaihtoehto mutta ei missään nimessä ainoa mahdollinen vaihtoehto tänään oppositiopuolueet ovat esitelleet omia vaihtoehtojaan ensi vuoden talousarvioksi ja vaihtoehdoksi sipilän hallituksen politiikalle hallituksen esitys sata vuotiaan suomen budjetiksi vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on monin paikoin karua luettavaa sillä budjetti nakertaa ja romuttaa monia suomalaisen yhteiskunnan perusperiaatteita ja vahvuuksia hallitus tuntuu hyljänneen suomalaisen yhteiskunnan perusihanteet ja vahvuudet joita ovat tasainen tulonjako koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen sekä heikoimmista huolehtiminen on surullista ja murheellistakin että sata vuotiasta suomea juhlitaan budjetilla joka lisää tuloeroja ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille ja leikkaa osaamisesta ja koulutuksesta kovalla kädellä

ja varallisuuseroja kaventava ja työllisyyttä tukeva talouspoliittinen linja osaamista ja talouden uudistumista tukeva koulutus ja tutkimuspolitiikka sekä köyhyyttä vähentävä sosiaalipolitiikka me haluamme rakentaa oikeudenmukaista ja uudistuvaa sata vuotista suomea

monen asiantuntijan suulla todettu vastuuttomaksi ja työllisyyden ja talouskehityksen kannalta tuhoisaksi politiikaksi vastuutonta ja huonoa työllisyyspolitiikkaa on myös tutkimus ja tuotekehitystoiminnasta leikkaaminen yritysten tutkimus ja kehitystoimintaan suunnatut tuet ovat kaikista tehokkaimpia yritystukia mutta silti juuri niistä leikataan kovalla kädellä samalla kun lisätään tehottomampia yritystukia tässä ei ole juurikaan järkeä

kohti vähemmän inhimillistä kohtaamista ja heikompaa hoivan laatua kaikki me tiedämme että jo nyt hoitajat ovat tiukilla eikä vanhustenhoidosta ole varaa leikata samaan aikaan kun vanhustenhoivasta leikataan annetaan suurituloisille kohdistuvia perintöveron kevennyksiä tämä on karua arvopolitiikkaa nämä luetellut leikkaukset eivät ole pakko vaan valinta ne voitaisiin perua perumalla rikkaille suunnattavat veronkevennykset

arvoisa puhemies

taloutta sopeutetaan vain menoleikkausten keinoin tämän tien päässä on tulopohjan rapautuminen työttömyyden ja siitä koituvien kustannusten kasvu ja toinen toistaan seuraavat leikkauspäätökset jotta tämä negatiivinen kierre saadaan estettyä tarvitaan työllisyyttä tukevia rakenneuudistuksia ja niitä tukevia kasvuinvestointeja kun korot ovat matalat ja työttömyys suurta kannattaa korjata homekouluja ja rakentaa raiteita se luo ihmisille työpaikkoja ja tuottaa valtiolle verotuloja vihreät ehdottavat määräaikaista huojennusta myös ensimmäisen työntekijän palkan sivukuluihin se helpottaa konkreettisesti yrittäjiä ja mahdollistaa uuden työvoiman palkkaamisen huojennus palkan sivukuluissa auttaa yritystä kasvamaan se luo työpaikkoja kasvua ja verotuloja kun rahat ovat erilaiset vähennykset tulee kohdistaa tukemaan työllisyyttä ei tehottomasti kaverikapitalismin keinoin ilmastonmuutosta on pakko hidastaa sillä muuten emme voi enää elää tässä yhteiskunnassa tarvitsemme aktiivisia toimia vihreiden arvovalinta on pyrkiä hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä ja sen teemme leikkaamalla muun muassa ympäristölle haitallisia tukia meidän mielestämme kaivosten verovaroin tuetut sähkölaskut eivät ole perusteltuja meidän mielestämme perusteltua on elää maapallon kantokyvyn rajoissa perustulo purkaa kannustinloukkuja ja kannustaa toimeliaisuuteen se mahdollistaa työn vastaanottamisen ilman pelkoa elintärkeiden tukien menettämisestä perustulo on sosiaaliturvan uudistus muuttuvan työelämän tarpeisiin siksi vihreät haluavat kokeilla perustuloa kunnolla ja siihen lisää määrärahoja nykyisenlaiset saastuttavalle teollisuudelle kohdistetut yritystuet eivät edistä teollisuuden uudistumista suomen on katsottava eteenpäin talouden kasvu nojaa maamme kykyyn uudistaa taloutta ja yritystoimintaa valtion taloudellinen tutkimuskeskus on arvioinut ettei nyt maksettava teollisuuden energiaverojen palautus paranna kilpailukykyä arvoisa puhemies vihreiden vuoden kaksituhattaseitsemäntoista vaihtoehtobudjetti jatkaa linjaa jossa korvataan koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ympäristölle haitallisten tukien leikkaamisella näin siksi että on aina fiksumpaa leikata jostain haitallisesta kuin hyödyllisestä politiikka perustuu aina arvovalintoihin hallitus on esitellyt omansa nyt on vaihtoehdon vuoro tulla nähdyksi ja kuulluksi talouden kasvu nojaa tuottavuuteen tuottavuutta voidaan parantaa uusilla innovaatioilla osaavilla työntekijöillä sekä tutkimuksella ja tuotekehityksen keinoin tämän vuoksi ei ole järkevää leikata suoraan potentiaalisesta kasvustamme tuottavuuden kasvu edellyttää myös kykyä ja rohkeutta uudistua jos tahdomme lisätä talouden tuottavuutta ja sen myötä kestävän kasvun edellytyksiä talouttamme ja sen rakenteita on välttämätöntä uudistaa vanhaa säilyttävästä pro business ajattelusta uutta luovaan pro market ajatteluun nojaavaksi

mielestämme hallitus tekee oikein vahvistamalla kaikkien kansalaisten ostovoimaa alentamalla työn verotusta hallituksen tuloverohelpotukset ovat osittain hyvitystä sille että työeläkevakuutusmaksuja on siirretty palkansaajille haluamme enemmän kuin mitä hallitus tekee me esitämme verouudistusta jossa vähennetään työn verotusta ja siirretään verotuksen painopistettä kulutukseen esitämme että arvonlisäveroa korotetaan varovasti nolla pilkku viidellä prosenttiyksiköllä ja tuloverotusta vähennetään vastaavassa määrin noin neljälläsadalla miljoonalla eurolla arvonlisäveron korotuksesta saatavat reilut neljäsataa miljoonaa käytämme kautta linjan tehtäviin tuloverohelpotuksiin sekä muihin toimenpiteisiin jotka vahvistavat erityisesti pienituloisten työntekijöiden ja eläkeläisten tuloja ryhmän toimeksianto eduskunnan oli että verouudistus toteutetaan niin että yhteiskunnan tuloerot eivät kasva siksi merkittävä osa verohelpotuksista käytetään päiväraha ja eläketuloihin arvoisa puhemies nyt vaaditaan monta vahvaa toimenpidettä jotta saadaan suomen talous nousuun yksi ruotsalaisen eduskuntaryhmän kymmenestä kohdasta työllisyyden parantamiseksi on että korotetaan kotitalousvähennystä esitämme että kotitalousvähennyksen maksimimäärä nostetaan kolmeentuhanteen euroon ja vähennettävää osuutta korottamalla kuuteenkymmeneen prosenttiin lisätään verotuloja tuetaan yrittäjiä ja kannustetaan naisvaltaisia palveluyrittäjiä samalla ehkäisemme harmaata taloutta

monia arvovalintoja jotka eivät liity siihen sinänsä hyväksyttävään tavoitteeseen että talouskehitystä ei perusteta jatkuvalle julkisen velan kasvattamiselle opposition kritiikkiin on liian helppo vastata viittaamalla tähän yleislinjaukseen budjettikirja ei ole pelkkä kamreerien harjoitus vaan ohjaa talouskehitystä ja yhteiskunnan muuttumista hyvinkin poliittisista arvoista lähtien sanotaan että suurin poliittinen jakolinja tänään on ennen kaikkea yhtäältä nationalistisen politiikan ja toisaalta kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuteen pyrkivän politiikan välillä selvää on että hallituksen politiikka edustaa ensimmäistä impivaaralaista suuntausta josta suhtautuminen maahanmuuttoon on räikein esimerkki tämä politiikka jossa pyritään tekemään suomesta mahdollisimman vähän houkutteleva maa jossa muukalaispelko saa ylivallan ja heijastuu jopa meidän oikeusvaltioperiaatteemme rapauttamiseen ja kv ihmisoikeussopimuksien halveksintaan heikentää meidän talouskehitystämme moniksi vuosiksi eteenpäin ilman määrätietoista maahanmuuton lisäämistä emme saa talouttamme kasvuun rkp esittää omassa budjetissaan kiintiöpakolaisten määrän nostamista kahteentuhanteenviiteen ja myöskin tuntuvia korotuksia kehitysapuun kun arvioi budjettikirjaa naisen silmin ei voi olla ihmettelemättä sitä että hallitus ei juuri ole arvioinut poliittisia linjauksiaan tasa arvonäkökulmasta jos sukupuolivaikutusten arviointia olisi tehty olisi mahdollisesti arvioitu puuttuvia panostuksia naisten työmarkkina aseman parantamiseksi vakavammin naisten työllisyysaste on toisin kuin miesten viime aikoina laskenut ja palkkaero uhkaa jopa kasvaa entisestään tämä antaa aihetta epäillä hallituksen mahdollisuuksia onnistua tavoitteessaan nostaa yleistä työllisyysastetta seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin samalla koulutusleikkaukset ovat omiaan vaikeuttamaan nuorten työllistymistä pitkiksi ajoiksi eteenpäin ja lasten päivähoidon laadun heikentäminen ajaa vielä useammat lapset varhaiskasvatuksen ulkopuolelle heikentäen näkymiä onnistua koulussa ja sosiaalista osaamista yleisemminkin ja pitää äidit visusti kotona naisten työmarkkina aseman parantamiseksi hallitus tekee pienen aloitteen tukemalla äitiysvapaasta aiheutuvia kustannuksia kahdellatuhannellaviidelläsadalla eurolla mutta todellinen muutos tilanteeseen saadaan vasta kun vanhempainvapaat lainsäädännön kautta jaetaan tasaisemmin vanhempien välillä kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisesti lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa perheen valintoihin kun isälle on nimenomaisesti ohjattu osa vanhempainvapaista niin isät käyttävät niistä melkein kolmekymmentä prosenttia niistä olemassa olevista vanhempainvapaista joissa ei ole tätä isä liitettä isät käyttävät alle kymmenen prosenttia me tarvitsemme lainsäädännön muuttamista pitkällä kotihoidon tuella kannustetaan vielä tämän lisäksi äitejä jäämään kotiin ja se heikentää heidän taloudellista asemaansa koko heidän elämänsä ajan ja myöskin heidän asemaansa työmarkkinoilla jos hallitus haluaa se voisi todellisuudessa nostaa naisten työllisyysastetta aika nopeastikin turvaamalla varhaiskasvatuksen laadun ja laajuuden sekä jakamalla perhevapaat vanhempainvapaat tasan

myös kaikille yli kolme vuotiaille oikeutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen saanko viimeisen lauseen sanoa kiitoksia naisiin kohdistuva väkivalta maksaa eigen selvityksen mukaan suomelle jopa kaksi miljardia vuodessa töistä poissaoloina rkp ehdottaa siksi että panostamme turvakotiverkostoon viidellätoista miljoonalla luomalla kaksikymmentäviisi uutta turvakotia kiitoksia

arvoisa puhemies hallituksen on nyt uskallettava uudistaa rakenteita poistaa turhaa byrokratiaa ja vähentää kannustinloukkuja työmarkkinoilta kehotankin hallitusta lukemaan ruotsalaisen eduskuntaryhmän kymmenennen kohdan ohjelman työllisyyden työllisyyden parantamiseksi sen lisäksi että tarvitsemme lisää työpaikkoja meidän on myös huolehdittava jo työssä käyvien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta siksi peräänkuulutammekin kansallista paremman työhyvinvoinnin ohjelmaa taloutemme menettää vuosittain jopa kaksikymmentäviisi miljardia euroa työkyvyttömyyseläkkeiden sairauspoissaolojen sairaana työskentelyn ja työtapaturmien takia panostaminen työhyvinvointiin vaikuttaa suoraan yritysten tuottavuuteen ja siten koko maan talouteen yrityksissä jotka panostavat henkilöstön jaksamiseen ja viihtyvyyteen työntekijät ovat motivoituneita ja myötävaikuttavat siten yrityksen menestymiseen sama koskee tietenkin julkisen puolen työnantajia henkilöstötuottavuutta ei paranneta kurittamalla ja kepillä vaan luottamuksella ja porkkanoilla näin säästämme sekä yhteiskunnan että yrityksien varoja arvoisa puhemies vaikka sairauspoissaolot koettelevat määrällisesti eniten yksityistä sektoria on julkisella puolella vielä paljon tehtävää työhyvinvoinnin parantamiseksi ja korkeiden poissaololukujen vähentämiseksi hallitus voisikin näyttää hyvää esimerkkiä työhyvinvoinnin merkityksestä tuottavuudelle ja osoittaa että työntekijöistä välitetään perumalla kaavaillut leikkaukset vanhustenhuollon hoitajamitoituksesta tiedämme että hoitajilla on jo tällä hetkellä suuria vaikeuksia huolehtia kaikista vanhuksista niin hyvin kuin he toivoisivat että vaihtuvuus alalla on suurta nimenomaan kuormittavuuden takia panostamalla työhyvinvoinnin ohjelmaan voidaan asettaa standardeja ja käytäntöjä jotka hyödyttävät ja auttavat sekä julkista yksityistä että kolmannen sektorin työyhteisöä

arvoisa puhemies mielestämme koulutus tutkimus ja sivistys ovat avain suomen menestykseen myös tulevaisuudessa meidän on panostettava osaamiseen ja koulutukseen jotta suomi voi menestyä kansainvälisesti ja voimme säilyttää kilpailukykymme siksi emme voi hyväksyä hallituksen valtavia leikkauksia yliopistojen ja ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen emme myöskään hyväksy yliopisto ja ammattikorkeakouluindeksien jäädyttämistä tai leikkauksia tekes tutkimusmäärärahoihin varjobudjetissamme emme tee hallituksen tavoin leikkauksia vaan panostamme noin satakolmekymmentä miljoonaa enemmän kuin hallitus korkeakouluihin lisäämme myös vapaan sivistystyön ja peruskoulun laadun parantamiseen tähtääviä määrärahoja mielestämme hallituksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta ovat mahdottomia toteuttaa opetuksen säilyttäen ja ne johtavat lisäksi merkittävään eriarvoisuuteen eri alueiden ja niiden asukkaiden välillä on olemassa ilmeinen vaara että koulutustarjonta heikkenee merkittävästi monilla alueilla olemme erityisen huolissamme siitä että hallitus ryhtyy leikkaamaan voimakkaasti juuri ammatillisesta koulutuksesta ilman huolellista suunnitelmaa leikkausten toteuttamisesta panostamme kaiken kaikkiaan noin kaksisataa miljoonaa euroa enemmän koulutukseen ja tutkimukseen kuin hallitus arvoisa puhemies opintorahaan perustuva opintotuki on edistänyt nuorten mahdollisuuksia opiskella taloudellisesta taloudellisesta taustasta riippumatta opintotuen ansiosta useampi sellainen nuori joka ei tule akateemisesta perheestä on hakeutunut korkeakouluun nyt hallituksen leikkauspolitiikka murentaa tätä hyvää kehitystä valitettavasti tämä havainnollistaa selkeästi hallituksen arvomaailmaa me emme hyväksy hallituksen opintotukileikkauksia haluamme säilyttää korkeakouluopiskelijoiden opintotuen nykyisellä tasolla ja esitämme tätä myös varjobudjetissamme samalla emme halua että opiskelijoita rangaistaan jos he tekevät töitä siksi esitämme että opintotuen tulorajoja korotetaan viidelläkymmenellä prosentilla tämä tarkoittaisi että opiskelija saisi ansaita yli kolmesataa euroa enemmän kuukaudessa ilman että hän joutuu maksamaan takaisin tukiaan arvoisa puhemies lopuksi haluamme myös lisätä poliisin syyttäjälaitoksen tuomioistuinlaitoksen ja verohallinnon määrärahoja harmaan talouden torjumiseksi mikä samalla lisää valtion verotuloja toimiva poliisilaitos on yksi turvallisen yhteiskunnan perusedellytyksistä me emme halua että poliisin saatavuus ja mahdollisuudet ennalta ehkäisevään rikostentorjuntaan vaarantuvat toimiva poliisitoimi kuuluu turvallisen yhteiskunnan peruspilareihin poliisille poliisille

arvoisa puhemies tänään jos koskaan tässä maailmassa tarvitaan tasa arvon ihmisoikeuksien ja ilmastonsuojelun puolestapuhujia tuntuu siltä että menneisyyteen katsominen pelot ja huoli tulevaisuudesta ovat saaneet vallan tänään tarvitsemme vaihtoehdon joka rakentaa tulevaisuutta joka huolehtii lähimmäisistä puolustaa tasa arvoa ja jakamattomia ihmisoikeuksia ja joka taistelee ilmastonmuutosta vastaan periksi antamatta vihreiden vaihtoehtobudjetti on tällainen vaihtoehto vihreiden vaihtoehtobudjetti katsoo tulevaisuuteen se takaa jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvän koulutuksen ja siten rakentaa hyvää tulevaisuutta koko suomelle se vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta se satsaa tulevaisuuden kasvualoihin ja torjuu ilmastonmuutosta arvoisa puhemies maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa se muuttaa ihmisten työtä arkea ja elämää meidän on etsittävä kestäviä ratkaisuja näiden ongelmien voittamiseksi tieteellisen tiedon ja faktojen pohjalta siksi hyvä tasa arvoinen ja laadukas koulutus on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää se on meidän arvokkain pääomamme suomen tavoitteena on olla maailman osaavin kansa se on hyvä tavoite ja siitä on pidettävä kiinni kuitenkin hallitus tekee historiallisen suuria leikkauksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla tämä on aivan väärä suunta näinä aikoina meillä ei ole varaa luopua arvokkaimmasta pääomastamme osaamisestamme siksi me vihreät kumoaisimme kaikki koulutukseen kohdistuvat leikkaukset omassa budjetissamme arvoisa puhemies me olemme viimeinen sukupolvi joka voi pysäyttää ilmastonmuutoksen me tiedämme että ilmastonmuutos on suurin uhkamme emme voi vain sulkea siltä silmiämme ja toivoa että se menee ohi sen torjumiseen on tehtävä töitä kaikkialla maailmassa siksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa satsataan energiaremonttiin uusiutuvan energian pientuotannolla saisimme syntymään kymmenentuhatta uutta työpaikkaa ympäri suomea täyttäisimme kotien katot aurinkopaneeleilla lämmittäisimme kunnantalot maalämmöllä ja laittaisimme autot kulkemaan biokaasulla hallitus on ilmoittanut haluavansa luopua kivihiilen kivihiilen käytöstä tämä on hieno asia ja askel oikeaan suuntaan on kuitenkin täysin nurinkurista samaan aikaan ylläpitää rakenteita jotka perustuvat fossiilisen energian tukemiseen

monessa perheessä yhä epävarmempi ja tämä hallitus leikkaa tuosta turvasta edelleen se ottaa köyhiltä ja antaa niille joilla jo ennestään on riittävästi se luo eriarvoisuutta kasvattaa tuloeroja ja ajaa ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle samalla se leikkaa ihmisten uskosta huomiseen hallituksen leikkaukset sosiaaliturvasta ovat pois lapsiperheiltä työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta vammaisilta sairastavilta tämä ei ole kohtuullista vihreiden varjobudjetti rakentuu päinvastaiselle periaatteelle me emme leikkaa ihmisten perusturvasta me huolehdimme siitä että myös kaikkein pienituloisimmat pärjäävät siksi me perumme leikkaukset perusturvaan samalla osoitamme että inhimillinen talouspolitiikka on mahdollista myös taloudellisesti vaikeina aikoina arvoisa puhemies uutiset maailmalta ja suomesta ovat välillä huolestuttavia monestakin syystä mutta erityisen huolestuttavia ne ovat silloin kun kyseessä on tasa tasa arvon mallimaa suomi on tällä hetkellä pakittamassa tasa arvon suhteen takaisin kohti viisikymmentä lukua sukupuolten välinen palkkatasa arvo on ensimmäistä kertaa moneen vuoteen heikentynyt tämä on suoraa seurausta hallituksen kätilöimästä kilpailukykysopimuksesta joka laittaa julkisen sektorin naiset maksamaan yksityisen sektorin vienninedistämisen kustannukset tänä aikana kun hallitus etsii työllisyyden kasvattamiseen epätoivoisesti uusia keinoja se on kummallisen sokea niille keinoille jotka ovat ilmeisiä perhevapaiden uudistaminen parantaisi parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja nostaisi naisten työllisyysastetta samalla se parantaisi palkkatasa arvoa helpottaisi työn ja perheen yhteensovittamista ja jakaisi vastuuta lastenhoidosta tasaisemmin isien ja äitien kesken

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu opposition budjettivaihtoehdoista on ollut varsin mielenkiintoista seurattavaa ja muutamia huomioita vielä käyn läpi tuon debatin lisäksi ensinnäkin se että sosialidemokraattien vaihtoehto jolla he olisivat omaa vaihtoehtobudjettiaan rahoittamassa on kyllä käsittämätön sitran rahat ollaan käytännössä puolittamassa mutta kuitenkin heidän ohjelmassaan sitten vannotaan tutkimuksen ja sitrahan luotiin aikoinaan neljäkymmentäkahdeksan vuotta sitten itsenäiseksi toimijaksi joka tekee erilaisia kokeiluja ja erilaisia innovaatioita ja viimeisimpänä tiedämme kaikki tässä talossa yksi merkittävä tutkimuksen kohde on ollut sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja siihen liittyvät hankkeet demarit siis ajaisivat kylmänviileästi sitran toimintakyvyttömäksi sitrahan toimii pääomiensa tuotolla ja niillä tuotoilla se on pärjännyt vaikka se on eduskunnan eduskunnan kontrollissa kuitenkin se on itsenäinen toimija koska se rahoituksellisesti toimii omilla rahoillaan tämän lopettaminen on kyllä käsittämätöntä demareilta jotka ovat aina olleet tutkimusta ja tuotekehitystä puolustavinaan voi sanoa että tässä asiassa teot ja puheet ovat aivan eri maata toisena sitten huomio rahoitusverosta suomeen on tällä hetkellä saatu aikaiseksi lupaavia investointeja esimerkiksi saanut telakoilleen uusia tilauksia turussa ja raumalla ja monta muuta tähän liittyvää innovaatiota ja jo tehtyä kauppaa ulkomaille on olemassa elikkä tarvitsemme pääomaa nyt jos laitamme tähän tilanteeseen rahoitusveron se johtaa vääjäämättä siihen että pääomien saanti suomeen vaikeutuu olennaisesti hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vaikka tätä nordean tekemää päätöstä jolla se vetäytyy suomesta suomalainen pankki jää tällä keinoin vain tytärpankiksi se varmasti jollain lailla vaikeuttaa yritystoimintaa ja sen rahoitusta tässä maassa koska eihän sitä kyseinen pankki tehnyt tietenkään vahingossa vaan se oli harkittu pitkäaikainen teko ja myös riskeihin liittyvä kannanotto suomen markkinoiden suhteen tällaisia vastuuttomia puheita rahoitusverosta pidän kyllä ihmeellisinä kun olemme investoimassa valtavasti metsäteollisuuteen bioenergiaan ja moneen moneen muuhun asiaan sama on pääomaverokannan nostossa joka juuri samalla tavalla tuo rahoitusverokin varomattomia puheita jotka voivat avoimilla markkinoilla koitua tälle maalle suureksi vahingoksi sitten seuraavaksi muutama kommentti vihreiden vaihtoehtobudjetista teillä on teillä on omassa ehdotuksessanne kilometrikorvausten pienennystä ja työmatkavähennysten rajaamista lähes ihmettelen suuresti edustaja krista mikkosta joka on pohjois karjalasta pitkien välimatkojen maakunnasta te olette kylmänviileästi lyömässä pohjoiskarjalaisia työntekijöitä korvalle kovalla kädellä miten te selitätte arvoisa edustaja krista mikkonen tämän pohjois karjalan ihmisille olette poistamassa pitkien välimatkojen työntekijöiltä kilometrikorvaukset jotka työnantaja maksaa ja joilla keinoin ihmiset saavat hankittua pitkästä matkasta leipänsä kuten varmasti olette huomannut ei niitä bussivuoroja siellä ilomantsissa tai lieksassa enää ole olemassakaan kyllä se on omaa autoa käytettävä mutta te olette näköjään lyömässä lyömässä korvalle tätä hyvää periaatetta mikä suomessa on toiminut ja näköjään teidän teidän kantanne on se että kun tähän suur helsingin suur helsingin alueelle rakennetaan asuntoja me joudumme tätä suurta valtavaa keskustaa tukemaan miljardisummilla esimerkiksi asumistuen kautta tänä vuonna menee asumistukeen yksi pilkku kahdeksan miljardia mistä leijonanosa tulee näihin suuriin kaupunkeihin samoin toimeentulotukeen josta arvion mukaan noin puolet menee asumisen kustannuksiin kysymys on miljardisummista ja edustaja mikkonen pohjois karjalan kansanedustajana on tätä suurella innolla tukemassa suuresti suuresti ihmettelen mitähän teidän kannattajanne pohjois karjalassa sanovat kun kilometrikorvaukset teidän tahdollanne poistuvat toivon mukaan eivät koskaan poistu mutta näköjään olette sitä esittämässä aivan sama asia on tämä ilmastonmuutoksen verukkeella tapahtuva suomalaisen yritystoiminnan rajoittaminen suomalainen huipputekniikka on nimenomaan ilmastonmuutoksen kannalta edullinen ilmiö meillä on huipputekniikkaa polttotekniikkaa jätteidenkäsittelytekniikkaa kaikkea siihen liittyvää joka parantaa ilmastonmuutoksen hillintää teidän mielestänne täällä pitäisi sammuttaa valot ja olla hiljaa ja sen jälkeen lopettaa jopa hengittäminen jotta ei tulisi turhaa hiilidioksidia ilmakehään tämäkö on teidän politiikkaanne kyllä edustaja mikkonen suuresti ihmettelen ja kyllä luulen että pohjois karjalan ihmiset siellä korvat punaisena kuuntelevat kun te olette kaksisataa miljoonaa poistamassa kilometrikorvauksia metsureilta sairaanhoitajilta metsätyönjohtajilta ja vaikka

tällä hetkellä vuosittain noin miljardi euroa me olemme ehdottamassa siihen

miljoonaa euroa mikä johtuu siitä että kilometrikorvauksissa on ylikompensaatio ja ja tätä me olemme valmiita purkamaan koska meidän mielestämme nämä rahat tulisi suunnata siihen että emme leikkaa koulutuksesta ja kyllä olemme myös tähän työmatkavähennykseen esittämässä pientä pientä alennusta miljoonaa kaikkiaan me haluamme luoda sellaisen mallin jossa sillä alueella missä joukkoliikennettä on tuetaan työmatkavähennystä vähemmän ja siellä missä ei ole sitä sitä korvataan enempi koska toisin kuin edustaja hoskonen sanoi tällä hetkellä nämä vähennykset painottuvat yksityisautoiluun suurten

ihan varma onko siinä trump puhumassa vai edustaja hoskonen puhumassa niin samanlaista retoriikkaa siinä käytettiin on hyvä tutustua peruslähtökohtiin vihreät vihreät tahtovat että jokainen ihminen joka käyttää omaa autoaan työmatkoilla saa kaikki ne muuttuvat ja pysyvät kustannukset korvattua mutta siitä yli menevästä osasta niin sanotusta ylikompensaatiosta hieman nipistetään ja vihreät ovat esittäneet kaiken aikaa kuten edustaja mikkonen toi tässä esiin sellaista ajatusta kilometripohjaista mallia koko suomeen että siellä missä ei ole vaihtoehtoa oman auton käyttämiselle se on huomattavasti edullisempaa ja ruuhka suomessa missä on valtavasti

tulee nimenomaan tänne pääkaupunkiseudulle kasvukuntiin kehyskuntiin joissa on paljon vaihtoehtoja ja vielä

arvoisa herra puhemies todellakin kyllä edustaja mikkosen puheenvuorossa oli aika paljon sellaista viestiä jota en maaseudun kansanedustajana uskonut koskaan kuulevani ei niissä kilometrikorvauksissa olen kaksikymmentäviisi vuotta ollut työssä jossa oman auton käyttö on ollut ihan välttämätöntä mitään ole se on ihan varma että minä en autoani kertaakaan ole niillä rahoilla pystynyt vaihtamaan toivoisin että edustaja mikkonen vihreiden ryhmäpuheenjohtajana vähän perehtyisi asiaan kyllä minä suuresti ihmettelen sitä että te käytte suoraan maaseudun ihmisten kimppuun te leikitte täällä vihreää taloutta biotaloutta kannatatte biokaasua mutta samaan aikaan olette maataloustukia poistamassa kuka sen biokaasun sitten tekee se on aivan niin kuin tämä helsinkiläinen energiapolitiikka että kivihiiletkin pannaan kallioluolaan piiloon pois silmistä pois mielestä ei niitä ole olemassa kyllä on tehokasta politiikkaa teidän politiikkanne suuresti ihmettelen samoin tämä turve ei ole mitään turpeen verotuksen ylikompensaatiota sillä on pienempi vero mitään verotukia se ei saa mutta sehän on teidän omaa retoriikkaanne kun tunne on totta ja järki ei ole mukana niin tällaista se jälki sitten on

arvoisa herra puhemies kun näitä viiden oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetteja katselee niin ei tarvitse ihmetellä miksi viime vaalikaudella kun nämä kaikki olivat hallituksessa ei saatu aikaan yhtään mitään uudistuksia ja saatiin aikaan vain se että työttömyys kasvoi sadallatuhannella kun se nyt alenee bruttokansantuote aleni kolmena vuonna nyt bruttokansantuote kasvaa investoinnit ja kilpailukyky olivat alamaissa ja ja heikkenivät viime vaalikauden nyt ne ovat paranemassa eli nämä oppositiopuolueitten vaihtoehtobudjetit ovat niin epäyhtenäisiä

ei löydy linjaa ja kun olitte viime hallituksessa edellisissä hallituksissa tulokset olivat todellakin onnettomat niin kuin raimo sailas tuossa aikaisemmin lainaamassani kirjansa kohdassa toteaa arvoisa puhemies tästä velkakysymyksestä haluan vielä kerran nostaa sen esille että täällä on ollut siitä täysin harhaanjohtavaa puhetta opposition taholta viime vaalikaudella julkinen velka todellisuudessa kasvoi yli yhdeksän miljardia joka vuosi joka vuosi yli yhdeksän miljardia ja esimerkiksi eussa katsotaan julkista velkaa ei valtionvelkaa yksistään niin kuin te katsotte ja nyt sitten on viime kauden jälkeen tullut meille tämä maahanmuuttoaalto ei edustaja aalto vaan maahanmuuttoaalto ja esimerkiksi tänä vuonna aiheuttaa yli miljardin kustannukset kun otetaan se perinteinen maahanmuutto lisäksi huomioon niin kuin valtiovarainvaliokunnassa viime tiistaina todettiin asiantuntija totesi noin yksi pilkku yksi miljardia tänä vuonna menee yksistään maahanmuuton kustannuksiin sen byrokratian pyörittämiseen mikä mikä siitä syntyy eli sekin huomioon ottaen tämä velkaantumistahti on merkittävästi alhaisempi kuin oli edellisellä edellisellä hallituskaudella nimittäin kuntien valtionosuuksien leikkausten johdosta niin kuin raimo sailas kirjassaan toteaa kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia euroa teidän hallituskautenne aikana kun puhutaan rehellisesti niin todellakin summat ovat aivan erilaiset ja nyt siis

velkaantumisen vauhti hidastuu merkittävästi todella merkittävästi edustaja aalto tutkikaa tarkkaan ne luvut älkääkä jakako väärää tietoa arvoisa puhemies vihreitten vaihtoehtobudjetti tässä äsken käytiinkin läpi ja totean että se on kyllä karua luettavaa suomalaiselle elinkeinoelämälle jonka toimintaedellytyksistä juuri nyt pitää pitää erityinen huoli koska me tarvitsemme vientiä ja me tarvitsemme työtä ja me tarvitsemme kilpailukykyä eli kannattavaa elinkeinotoimintaa se on tässä hallituksen peruslinjana mutta vihreitten linja on kyllä kaukana siitä mikä voisi luoda suomeen todella uusia tuottavia työpaikkoja ja tätä kautta talouden nousua ja varoja myös sosiaaliturvan perusturvan ja palvelujen parantamiseen joka viime vaalikauden jäljiltä meni meni todella alas

arvosteltua silloin ja totesin että milläs me saamme

kun ei meidän valtamme riitä tällä eduskunnalla menemään pohjanlahden tuolle puolen säätämään verolakeja tällä te olisitte

muistaakseni kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa nyt kaksisataaseitsemänkymmentä kaksisataakolmekymmentä miljoonaa tämäkin on täysin täysin ilmassa oleva luku tuosta sitrasta on jo paljon puhuttu onhan se tietysti mahtavaa kun viisikymmentä vuotta sitten sitra perustettiin suomen itsenäisyyden juhlarahastoksi juhlapäätös ja nyt te olisitte ajamassa sitä alas voimakkaasti se on käsittämätöntä tässä tilanteessa arvoisa puhemies moni asia jää käsittelemättä mutta palataan asiaan kiitos

arvoisa puhemies tuosta maahanmuutosta en olisi siitä puhunut mutta kun edustaja biaudet otti sen esille niin pikkuisen mainitsen siitä onko tässä on kysymys haittamaahanmuutosta me tarvitsemme varmaan tänne integroituvat tänne ja alkavat tekemään töitä ja laittavat kätensä työhön sosiaaliturvalla rupeavat elämään siitä haittamaahanmuutosta vielä sillä tavalla että kun tässä puhuttiin tasa arvosta ja tästä että mitenkä se ei toteudu niin kannattaisi mennä sinne rajalle katsomaan kun sieltä tulee yhdeksänkymmentä prosenttia miehiä tänne ja soveltaa sitä tasa arvoa siihen viisikymmentä prosenttia naisia viisikymmentä prosenttia miehiä sillä sipuli samalla tavalla kuin täällä kotimaassa ja otetaan huomioon vielä se että ilta sanomien uutisissa oli tällä tavalla että naiset taistelevat irakissa ja syyriassa isisiä vastaan otetaan avosylin vastaan ja suurella sosiaaliturvalla aletaan niitä hyysäämään tämä on on varmaan sitä sosialismia ja sen saavutuksia arvoisa puhemies minun puheenvuoroni on nyt kehitysavusta sen verran nyt kun siitä ollaan oppositiossa todettu että sitä pitää korottaa että minä olen samaa mieltä kaikki ne resurssit mitkä on laitettu tähän haittamaahanmuuttoon laitetaan kehitysapuun ja perustetaan leiri tuonne pohjois afrikkaan ja lähi itään ilmastointeineen koululaitoksineen me pystymme laittamaan ne kaikki sinne jätetään kaikki se mitä siellä on leiri sinne ja sitten vielä nyt kun täällä tehdään tämmöistä esimerkiksi mikä se oli nimeltään tämä

kun valtiovalta tukee näitä nyt se sana jäi kuitenkin afganistanissa on sotilasapua suomi antanut siis rauhanturvaajia anteeksi rauhanturvaajat sinne harjoittelemaan että siellä pysyy rauha suomi omalta osaltaan ja nämä kaikki ongelmat ovat silloin poissa tällä tavalla se pitäisi tehdä ja silloin meillä on rauha täällä ja jos tänne maahanmuuttoa niin lähinnä kiinalaisia thaimaalaisia filippiineiltä he lähtevät heti töihin heille kelpaa muuten se marjametsäkin sitten

jos tuosta perintöverosta vielä kun tänne ollaan tekemässä investointeja muun muassa metsäpuolelle paljon ja silloin on on saatava puu liikkeelle kaupunkilaismaanomistajia metsänomistajia on suuri osa yli kuusikymmentä prosenttia ainakin tällä hetkellä no ei se verotus sitä puukauppaa pistä tekemään

eikä sukupolvenvaihdos siihen verottaja

annetaan olla siellä lahoamassa ja koppiaisten syötävinä tietysti vihreät siitä tykkäävät hirveästi jos koppiaiset saavat ruokaa mutta ihmisistä ei kyllä välitetä elikkä puukauppa on saatava liikkeelle ja se ei verottamalla lähde perintövero pois kokonaan sillä tavalla vanhat metsät lahoavat metsät saadaan teollisuuden käyttöön ja päästöt saadaan pienemmiksi koska se vanha metsä tuottaa päästöjä se ei ole hiilinielu nuori metsä kasvava metsä on sitä tässä on tässä on tämä opposition sdpn varjobudjetti se on vähän niin kuin harakka tervatulla sillalla ensin menee nokka maahan ja sitten kun sen saa irti siitä niin on pyrstö maassa ja sitten taas keikahdetaan takaisin siinä ei yhtään edistysaskeleita tule se on vain siinä sillalla keikkuu koko ajan ja se on sitä sillä olisi varmaan hyvä nimikin toveripopulismia se ei johda talouskasvuun kiitos arvoisa

arvoisa puhemies

tulla tänne puhumaan vaihtoehdoista koska siitähän tänään on kysymys viime viikolla olimme pohjoismaiden neuvoston kokouksessa kööpenhaminassa ja saimme nähdä siellä miten muut pohjoismaat tekevät työtä siellä oli aika monta meitä iloista edustajaa tutustumassa siihen miten esimerkiksi ruotsi tanska ja norja menestyvät maina miten heillä työllisyys kehittyy miten he osaavat investoida ja tehdä uusia isoja hankekokonaisuuksia siellä panostetaan tulevaisuuteen tutkimukseen ja kehitykseen siellä ei koko ajan puhuta leikkaamisesta ja synkistellä niin kuin me liian usein täällä teemme arvoisa puhemies kilpailukyky on paljon muutakin kuin palkkaa se on osaamista eli koulutusta se on liikenneyhteyksiä suomesta ulkomaailmaan ja suomen sisällä se on kilpailukykyistä rahoitusta yrityksille kasvaa ja kansainvälistyä miksi me emme puhu näistä kaikista elementeistä miksi tässäkin salissa aina se vastaus on vain palkka palkka ja palkka arvoisa puhemies suomen hallitusta ja koko suomen elinkeinoelämää vaivaa näköalattomuus ja uusien avauksien puute hallituksen elinkeinopolitiikka kuten edustaja hoskoselta olemme moneen kertaan kuulleet kietoutuu aivan liikaa biotalouden ympärille meiltä puuttuvat aidosti ne globaalit kasvualat ne alat mitkä aidosti ovat monistettavissa vientiin ja sitä kautta vientituloiksi ei telakka ala tai metsäala yksin meitä elätä mutta valitettavasti edelleenkin olemme näiden alojen varassa mitä aiomme tehdä sähköisen liikenteen kanssa onko suomi vain biotaloutta biopolttoaineita samaan aikaan kun muu maailma ja kaikki autonvalmistajat ovat muuttamassa itsensä kohti sähköistä maailmaa kun hallitusta kuuntelee niin saattaa olla toivottavasti näin ei ole me ainakin oppositiossa teemme kaikkemme että suomi on jopa edelläkävijä sähköisessä liikenteessä sdp osaa myös puhua tulevaisuudesta digitalisaatiosta ja robotisaatiosta sdp tietää mitä tulevaisuuden vaatimukset ovat me vierailimme eduskuntaryhmän kanssa uudenkaupungin autotehtaalla ja huomasimme sen miten hyvin siellä on otettu vastaan robotisaatio ja digitalisaatio itse asiassa siellä on työvoimapula ja ratkaisua etsitään suomesta ja jopa siitä maahanmuutosta arvoisa puhemies kuten vaihtoehtobudjetissamme toteamme meidän pitää tehdä brändi suomea ja sanoa ei bulkki suomelle sille halpatyön suomelle mitä kohti olemme menossa suomalaista osaamista ei saa säästää hengiltä tekesin mukaan yrityksemme korjaavat vanhoja tuotteitaan mutta eivät tee uusia avauksia sama ongelma vaivaa myös hallitusta hallitus tekee pieniä liikkeitä suomen suunnanmuutos vaatii suurempia strategisia avauksia sdpn vaihtoehtobudjetti pitää sisällään uusia avauksia nostan niistä nyt esille yhden jota me kutsumme pohjoiseksi silkkitieksi täällä ollaan oltu huolissaan kuljetuskustannuksista joten miksi me emme etunenässä rakentaisi yhteyttä jäämerelle ja sitä kautta aasian kasvaville markkinoille arvoisa puhemies aikooko hallitus nyt vihdoin aloittaa yhteyden rakentamisen suomesta jäämerelle

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemen pettymykseksi

rahoitusvero tavoitteena siis on pohjoismainen malli se summakin on johdonmukaisesti sama vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa kuin tämän vuoden osalta arvoisa puhemies vähäosaisilta leikataan mutta velkaantuminen ei vähene miten tässä näin kävi mihin nämä vähävaraisilta takavarikoidut rahat on käytetty kuten tänään olemme kolme iloista rosvoa ovat ne vieneet nämä kolme iloista rosvoa eivät viittaa hallituspuolueiden johtajiin tai muihinkaan ihmisiin vaan ovat leikillinen kielikuva kolmesta lakiesityksestä jotka vain siirtävät lähes kaksisataa miljoonaa euroa hallituspuolueiden eturyhmien taskuihin ilman mitään työllisyys tai kasvuvaikutuksia

nyt on tärkeää huomata tämä ydinasia eniten hyötyvät ne jotka eivät edes kanna aitoa yrittäjäriskiä apteekkarit yksityislääkärit ja asianajajat toimivat asiantuntija ammateissa mutta vain yrittäjämuodossa sen sijaan puolet vähennykseen oikeutetuista ansaitsee alle kymmenentuhatta euroa vuodessa ja hyöty on vain joitakin euroja kuukaudessa se ei kannusta yhtään mihinkään kyllä se paljon parjattu sdpn yrittäjille jakama suklaarasiakin on arvokkaampi sipilän hallitus on ollut myös hirmuinen pettymys pienyrittäjille sadoilletuhansille suomalaisille ahkerille yrittäjille joiden toimeentulo on tiukassa kolmenkymmenen vuoden yrittäjäkokemuksella voin sanoa että suuryritysten ja pienten yritysten edut eivät ole samat joskus ne ovat jopa vastakkaiset siksi sdp on saanut vastakaikua pienyrittäjien keskuudessa tämän vuoden vaihtoehtobudjetin sadankahdenkymmenen miljoonan euron yrittäjäpaketillaan ensi vuoden vaihtoehtobudjetissa esitämme jälleen yksinyrittäjille palkkausvähennystä kun palkataan avuksi ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä pienyrittäjien kaikkein yleisin toive on alv velvollisuuden alarajan korottaminen kymmenentuhannen euron liikevaihdosta ylöspäin sdp esittää epäonnistuneen yrittäjävähennyksen tilalle rajan nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen euroon yrittäjänaiset ajaa samaa uudistusta vielä voimakkaammin viiteenkymmeneentuhanteen euroon yrittäjänaisten kannanotossa todetaan että digiosaaminen ja korkean koulutustason tehtävät voivat nostaa pienet yritykset kasvuun jotta palvelualoilla toimivat pienet ja sivutoimiset yritykset saadaan kasvamaan kansainvälistymään ja työllistämään alvin alarajaa on nostettava vastatkoot kokoomus keskusta ja perussuomalaiset nyt yrittäjänaisille miksi mieluummin annatte satakaksikymmentä miljoonaa sinne missä tuota innostavaa kasvunnäkymää ei ole vain rahoittamaan ennestään varakkaiden ulkomaanmatkoja sdp on pienyrittäjän asialla en nyt uskalla että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia yrittäjistä hyötyy mutta uskallan sanoa että sadattuhannet yrittäjät hyötyvät sdpn vaihtoehtobudjetista innostavia kasvunnäkymiä olemme esitelleet myös elinkeinopaketissamme kuten edustaja skinnari edellä kertoi kiertotalous sähköinen liikenne luovat alat matkailu markkinointi ja kaupallistaminen kaupallistaminen saavat sadankahdenkymmenen miljoonan euron investoinnin vaihtoehtobudjetissamme myös arktinen strategia pannaan vihdoin toimeen kun hallituskin tyytyi viime kuussa vain toteamaan että vuoden kaksituhattakolmetoista linjaukset ovat voimassa nyt on turha enää odottaa rahoitamme jäämeren radan suunnittelutyön aloittamisen vauhditamme koillisväylän datakaapelia ja pohjoista sähkönsiirtoyhteyttä jotta suomalaisen teollisuuden pullonkaula saataisiin vihdoin poistettua eivätkö pohjoisen mahdollisuudet mahdollisuudet kiinnosta lainkaan hallitusta sanat eivät toisin sanoen riitä on ryhdyttävä tekoihin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista hyötyy yhdeksänkymmentäviisi prosenttia eläkeläisistä sdpn veromallista lopultakaan veroaste ei nouse viimevuotisesta kun verotusta käytetään aitona työkaluna se on vastuullista kestävää ja tähtää tulevaisuuteen

puhemies

tässä nyt on tänään kuunneltu näitä varjobudjetteja ja sitä mitä iloa meille kaikille näistä olisi tästähän uutisoitiin eilen että erityisesti tässä sdpn varjobudjetissa on mennyt terminologia sekaisin veroasteiden ja verotaulukoiden välillä ja tietysti nyt sitten jäävät mietityttämään itseäni nämä kaikki muut laskelmat joissa on esimerkiksi todettu näistä tuloista miten ne vaikuttavat ja siitä kuinka paljon budjetissa otetaan velkaa jää vähän semmoinen tunne että voiko tähän luottaa ihan aidosti ovatko nämä muut luvut nyt oikein yksi asia mitä peräänkuuluttaisin tuossa keväällä tuli sdpn tämmöinen kotouttamisohjelma siellä oli muistaakseni sataviisikymmentä eri toimenpidettä kun keskusteltiin tässä muutamia kuukausia sitten sdp kertoi että he ottaisivat vähemmän velkaa kuin tämänhetkinen hallitus sitten kysyin siitä että kun tätä heidän ohjelmaansa käsiteltiin keväällä julkisuudessa kertoneet mitään kustannuksia tälle ohjelmalle ja silloin sitten kerrottiin minulle että odota tätä meidän vuoden kaksituhattakuusitoista varjobudjettiamme että me esittelemme ne menorakenteet siellä minä nyt olenkin käynyt tämän läpi ja ne eivät ole täällä että minä en nyt vieläkään tiedä he kotouttavat meidän maahanmuuttajat koska he haluavat lisää maahanmuuttoa mutta täällä ei nyt ole sitten heidän toimenpiteelleen minkääntyyppistä kustannuslaskelmaa minulle sanottiin että minä minä olen vähän typerä ihminen kun minä menen sitä vaatimaan viime syksyn varjobudjetin perusteella ja nyt minä odotan sitten sitä laskelmaa miltä sivulta minä löydän sen laskelman

arvoisa puhemies minulla olisi oppositiolle hyviä ja huonoja uutisia hyviä uutisia on siinä että olen olen tosi iloinen että te olette paneutuneet asioihin ja tehneet hyviä ehdotuksia ja esityksiä näissä varjobudjeteissanne mutta huonoja uutisia on sikäli että ne eivät ole realistisia sdp haaveilee vihreät ja vasemmistoliitto eivät elä todellisuudessa kun lasketaan kuinka nämä hyvät esitykset hyviäkin esityksiä on joukossa rahoitetaan sdpn varjobudjetissa kaavailtu yrittäjävähennyksen poisto olisi haitallinen suomalaisille pienyrittäjille tiedämme että pienyrittäjillä on vähäiset mahdollisuudet verosuunnitteluun joten yrittäjävähennyksen tuoman edun kompensoiminen olisi hankalaa tiedämme myös että pienyrityksillä on merkittävä rooli työllistäjinä ja ylipäätänsä maamme hyvinvoinnin rakentajina heikentääkö sdpn varjobudjetti pienyritysten näitten yksinyrittäjien mahdollisuutta kasvaa ja työllistää voin vastata että kyllä täytyy huomioida että myös nämä hyvin pienet yrittäjät yhden hengen yritykset saavat tämän viiden prosentin se ei ole valtavan suuri mutta se on hyvä suunta sdpn varjobudjetissa on myös muita ristiriitaisuuksia rinteen työllistämismallin väitetään tuottavan valtiolle valtiolle sataneljäkymmentä viiva kaksisataaviisikymmentä miljoonaa mutta eduskunnan tietopalvelun mukaan jota sdpkin hyvin usein käyttää tietolähteenään se kuitenkin kasvattaisi menoja kolmesataaviisikymmentä miljoonaa tämän toivat esille myös ministeri lindström sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja psn terho arvoisa puhemies vihreiden varjobudjetissa kaavailemat miljoonan euron lisäverorasite ja osinkoveron kiristäminen kurittavat kovalla kädellä suomalaisia pk yrittäjiä ja teollisuuden kilpailukykyä lisäksi varjobudjetti haittaisi haja asutusalueilla asuvien työssäkäyntiä näillä vesitettäisiin pitkälti uusien työpaikkojen luonti ja työn vastaanottamisen kannattavuus ei kovin rohkaisevia avauksia suomen kilpailukykyä ja työllisyysasteen nostamista ajatellen lisäksi vihreiden kokonaisbudjetti on satakahdeksankymmentäkolme pilkku kuusi miljoonaa hallituksen esitystä korkeampi otetaanko siis lisää velkaa edustaja

mutta hän ei varmaan ole paikalla enää äänestikö usan kansa väärin mielestäni vaali toimitettiin demokraattisesti yhdysvalloissa eikö vain ministeri soini sanoi tähän liittyen että nyt olisi tärkeää lähteä rakentavalle linjalle ja katsoa että että kun meillä on tai ei meillä ole vaan yhdysvalloilla uusi presidentti niin yhteistyö pelaa jatkossakin edustaja östman kristillisistä nosti

vanhuspalvelut ja ja nämä hoitajamitoitukset vahvasti esille se on todella tärkeää minun itsekin hoitoalalla olleena täytyy sanoa että meillä on niitä osastoja joissa hoitajamitoituksen laskeminen hoitajien vähentäminen ei tule kuulonkaan hoitajat eivät tule toimeen

pysty huolehtimaan tehtävistään jos sitä lasketaan mutta olen käsittänyt niin että se katsotaan paikkakohtaisesti että näin ei tulisi käymään että niillä osastoilla jotka vaativat enemmän hoitajia hoitajat hoitajat pysyvät hoitajamitoitus on ennallaan edustaja skinnarille vielä itse olen sieltä autotehtaan läheltä kotoisin ja muistan että jo silloin joskus kun saabeja valmistettiin isäkin saabin osti

hienoa että tänä päivänä ukin autotehtaalla menee hyvin toivottavasti kaikki suomalaiset pystyvät kotimaisia tuotteita tulevaisuudessakin ostamaan myös lähiruokaa ja ruokatarvikkeita kiitos

arvoisa puhemies oppositiolta tarvitaan vaihtoehtoja meillä se todellakin perustuu siihen että vaihtoehtomme on työllistävämpi oikeudenmukaisempi ja taloudellisesti vastuullisempi siinä otetaan vähemmän velkaa olemme tehneet tämän teemalla kaikki mukaan koska meidän keskeinen huolemme on se että tällä hetkellä hallituksen politiikka on sen kaltaista että pieniltä osattomilta ihmisiltä leikataan ja sitten se suurempituloinen hyötyy näistä hallituksen hallituksen päätöksistä siksi me haluamme kaikki mukaan me haluamme että meillä on hyvä hyvä kestävä toimeentulon mahdollisuus ihmisillä ja me haluamme että ihmisillä on töitä me haluamme myös että palvelut pelaavat vanhus saa hyvää hoivaa pieni lapsi hyvän koulutuksen ja päivähoidon siltä varalta kun aika usein käy niin että kovasti näistä tiedetään mutta sitten käy ilmi että näihin ei ole kauheasti tutustuttu täältä heti sisällysluettelosta löytyy näitä keskeisiä painotuksia eriarvoistuva suomi tiedätte kritiikin sen äsken toistin sdpn vaihtoehto yhteinen suomi sitten meillä on näitä kokonaisuuksia mitä me tarjoamme nyt hallitukselle joista voi koppia ottaa toivottavasti mahdollisimman moni näistä esityksistä menisi läpi aiemminhan meidän vaihtoehtobudjetillamme on ollut merkitystä siinä suhteessa että hallitus on

vanhushoivaan mitä hallitus tekee sitten meillä on täällä ihan uusi avaus myös siinä että me puhumme harrastuslupauksesta eli lupauksesta sen suhteen että joka ikisellä lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa vanhempien rahapussiin katsomatta se on meistä tärkeä avaus suomi työlinjalle se on vanha tuttu teema jo viime syksyltä olemme odottaneet siitä asti kun hallitus muodostettiin että tulisipa nyt niitä toimia työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt mutta niitä emme ole nähneet niinpä olemme tarjonneet joukon mahdollisuuksia mihin voisi tarttua jotta suomeen syntyisi

mutta nimenomaisesti uutta kasvua tukien myös tuetaan sitä vientiteollisuutta kun täällä kovasti sen perään kyseltiin vienti täytyy saada vetämään hallitus sen eteen tehnyt mitään mutta täällä tarjoamme myös siihen mahdollisuuksia voittajina yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista siitä varmasti kuulimme tuossa debatissa harmi oli se että jos sdp tekee verovaihtoehdon jossa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkkeensaajista voittaa

toivoisin että tässä hallitus voisi jälleen kerran ottaa opposition opposition äänen korviin ja perua näitä koulutusleikkauksia sukupolvien silta on meillä tällainen uusi avauskokonaisuus siinä me haluamme itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi tehdä joukon toimia jotka ovat ikään kuin siltana sukupolvien yli näillä toimilla me haluamme kunnioittaa menneiden polvien hienoa työtä suomen historian eteen ja tulevien polvien mahdollisuuksia lisätä tässä sukupolvien silta kappaleessa meillä esimerkiksi on avaus siitä että jokaiselle nuorelle taataan kesäduuni erittäin tärkeä juttu samoin haluamme että kulttuuri kuuluu kaikille niinpä lähdemme siitä että juhlavuonna museoiden juhlakuukautena joka ikiselle ihmiselle tarjottaisiin mahdollisuus mennä maksuttomasti ilmaiseksi museoon museoon tutustumaan omiin juuriin nämä kaksi esimerkkiä kun aika käy käy vähiin puhemies sen verran totean vielä että lopusta löytyy kaikki mukana kohdasta nämä meidän suureemme velkaannumme vähemmän veroaste ei nouse ja niin edelleen tulonjakovaikutuksia työllisyysvaikutuksia voi tarkistaa täältä taulukko osuudesta löytyvät sitten menolisäyksemme ja tulovähennyksemme jotkut jopa lisäyksiä niistä

herra puhemies on varmasti hyvä sanoa muutama sana tästä sitrasta tuntuu siltä että vaihtoehtobudjettimme on jälleen hyvin onnistunut rakenteeltaan koska tapahtuu sama kuin edellisellä kerralla kun vaihtoehtobudjettimme julkistimme hallituspuolueet eivät keksineet oikeastaan mitään muuta kritiikkiä

kuin sen että nyt sitran tase otetaan töihin minä kysyin täällä että miksei sitä voisi ottaa töihin koska muistan keskustalaisen silloisen oppositiojohtajan juha sipilän puhuneen pitkään että nyt taseet töihin taseet töihin no nyt kun me pistämme taseita töihin ja otamme sitran varsin varsin mittavasta taseesta puolet tuottaviin investointeihin kertaluonteisia tuloja voi käyttää kertaluonteisiin menoihin niin tällaista laiskana makaavaa pääomaa keskusta ei halua käyttää vaikka piti sipilän mukaan pistää taseet töihin meidän ehdotuksemme on että sillä muun muassa

vastauksena arvostamalleni kollegalle edustaja ala nissilälle tiedoksi se että me esitämme näissä kilometrikorvauksissa korvausta se on tarkistamista siten että korvaus kattaa aina kaikki siis aivan kaikki auton käytöstä aiheutuvat juoksevat kustannukset mutta auton hankinnasta syntyviä kustannuksia korotetaan vain osittain tämän vuoden tasossa korvaus olisi seuraava kymmeneentuhanteen kilometriin asti kolmekymmentäviisi senttiä per kilometri ja sen jälkeen kaksikymmentäviisi senttiä per kilometri ihmettelen sitä oletteko sitäkin vastaan että myönnetään yrittäjille huojennus ensimmäisen työntekijän palkan sivukuluihin ja mahdollistetaan sen kautta uuden työvoiman palkkaaminen se kuuluu osana vihreiden

herra puhemies tuo on hyvä kuulla että siellä on tällaisia positiivisiakin lähestymiskulmia yrittäjyyteen nähden mutta kokonaisuutenahan teidän vaihtoehtobudjettinne kiristää yritysten verotusta puhutaan sadoista miljoonista kuitenkin ja kaikki verothan kiertyvät kuitenkin useimmiten meidän vientituotteidemme hintoihin edustaja viitanen kun te sanotte että että kertaluonteisia tuloja käytetään kertaluonteisiin menoihin niin silloinhan se sitran pääoma on syöty te syötte sen sitran pääoman sinä vuonna kun suomi täyttää sata vuotta sehän on nimenomaan suomen tulevaisuuden innovaatioiden tutkimuksen edistämiseksi jota me juuri tarvitsemme sen puolittuisi jos sen taseesta otetaan puolet pois ja se invalidisoituisi täysin minä pidän sitä käytän tuollaista sanaa hävyttömänä arvoisa puhemies mutta kyllä se vain sellaista on

arvoisa herra puhemies kun edustaja viitanen on paikalla niin pyydän teiltä nyt vastausta tähän moneen kertaan täällä esitettyyn kysymykseen rinteen mallin

eduskunnan tietopalvelu jota te esimerkiksi viime syksynä ja sen jälkeen olette mainostaneet kovasti on laskenut että se aiheuttaa kustannuksia eli menoja valtiolle kolmesataaviisikymmentä miljoonaa eli teidän

miljoonaa tällä tiedolla mutta teillä varmaan on parempi tieto kuin eduskunnan tietopalvelulla mutta vastatkaa tähän autoveron osalta te esitätte että peruttaisiin autoveron alennus meillä on valtiovarainvaliokunnassa lisäbudjetti jossa lisätään tämän vuoden autoveron tuottoa kuusikymmentä miljoonaa euroa se on aika merkittävää ja merkittävä osa siitä tulee sen tähden että autoveroa on alennettu

miljoonan euron lisäystä siihen aika käsittämätöntä epäjohdonmukaisuutta vielä kesäkuussa kaksituhattaviisitoista kun hallitusohjelmaa käsiteltiin edustaja rinne ilmoitti että sosialidemokraatit haluavat miljoonan euron leikkauksen toisen asteen koulutukseen no onneksi hallitus leikkaa vain satayhdeksänkymmentä miljoonaa eli se on miljoonaa vähemmän kuin te esititte mutta miksi tämmöinen epäjohdonmukaisuus että tässä vaihdetaan etumerkkiä silloin tällöin tämä on kuitenkin vakava asia korkeakoulujen leikkauksista eli yliopistojen leikkauksista on paljon puhuttu valtiovarainvaliokunnassa oli kuultavana toisessa asiassa kylläkin professori roope uusitalo jyväskylän yliopistosta ja kysyin häneltä miksi jyväskylän yliopistossa ei ole ole näkyvissä ongelmia näiden rajujen leikkausten seurauksena joita teki edellinen hallitus ja on tehnyt tämäkin hallitus tiedän että jyväskylän yliopistossa on on tilat käyty tarkkaan läpi saatu merkittävät säästöt on yksiköitä yhdistetty on saatu hallintoa tällä tavalla leikattua on hankinnat hankinnat pantu uusiksi on näitä erilaisia hankkeita karsittu niitä jotka ovat olleet huonotuottoisia tai merkityksettömiä kustannustehottomia henkilöstön osalta on käyty läpi hyvin tarkkaan kaikki tarpeet ja jyväskylän yliopisto on näistä leikkauksista selvinnyt ilman että koulutusta tai tutkimusta olisi heikennetty yhtään näinhän on vakuutettu suoraan yliopistolta ja myös professori uusitalo tämän sanoi hän

jyväskylässä tehtiin viisaasti ilman että koulutus olisi olisi kärsinyt arvoisa puhemies edustaja rinne vaati kolmastoista päivä lokakuuta eli kuukausi sitten täällä yhtä pilkku viittä miljardia euroa homekoulujen ynnä muiden homerakennusten korjauksiin miksi teidän vaihtoehtobudjetissanne on vain sata miljoonaa

sitten annetaankin sata miljoonaa tämä on huijausta anteeksi vaan tai sanotaan että se on ainakin hyvin epäjohdonmukaista yrittäjävähennyksen osalta vielä sanon että todellakin viime vaalikaudella te annoitte äärettömän voimakkaan alennuksen yhteisöveroon ja neljäsataakaksikymmentä apteekkaria sai tämän hyödyn yhtiömuotoisen apteekin toimintaan tuhat asianajajaa sai myös nyt annetaan muille yrittäjille sama tasavertainen asema ja kun he saavat tämän viiden prosentin alennuksen niin varmasti se vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen meillä on satakolmekymmentäyksi proviisoria ja farmaseuttia työttömänä heille saadaan töitä nyt jatkamme

puhujalistaa ja p painikkeella voi varata puheenvuoroja

arvoisa

nyt on semmoinen talousasiat pitää saada kuntoon sieltä haetaan se kakku mitä jaetaan siitä olen monta kertaa puhunut tästä vihervasemmistolaisesta toveripopulismista se iso kuva on siitä että kerron esimerkin oli tämä nyt sitten totta tai ei mutta hyvin kuvaa sitä minkälaisia nämä ovat kerrotaan että stalinin luokse aikanaan meni churchill ja kysyi häneltä että mitenkä sinä pystyt johtamaan ja hallitsemaan näin suurta valtakuntaa stalin sanoi ikkunalaudalla oli linnunpoikanen palvelijalle että tuokaapa tänne se otti sen käsiin kyni kaikki karvat siitä pois ja pudotti jalkojen juureen tiedättekö mihin meni stalinin

ja hän sanoi että kun kansalta otetaan kaikki pois niin se tulee ottajansa syliin ja näin tekee vihervasemmisto se pistää kätensä meidän taskuumme ja syö meidän laskuumme tästä talousasiasta vielä sen verran että nyt kun on tilanne se että valtio on näitten kaikkien rahoittaja niin koulutuksen sairaanhoidon ja mitä siihen julkiseen palveluun tulee ja valtio köyhtyy koko ajan julkisella puolella se velka mikä otetaan on suurimmaksi osaksi sinne niin totta kai se joutuu leikkaamaan siitä mitä se jakaa kun ei ole jaettavaa tämä on yksinkertainen laskuoppi siihen ei tarvita kreikkalaista laskutikkua jolla huijataan ihmisiä jos nyt toimitaan niin kuin on toimittu tähän asti viime kaudella seitsemänkymmentä prosenttia yrityksistä oli jo lähtökuopissa mistä mainitsin siis aina kun suomesta lähtee pois on veroparatiisi edessä joku edustaja

tämä on sitä vihervasemmistolaista politiikkaa ja se on purrut loistavalla tavalla viime kaudella oli kolme vuotta alijäämäinen bkt nyt se on pikkuhiljaa saatu nousemaan teillä on todella hyvä näyttö mutta tällä hallituksella on sellaiset otteet mistä biaudet sanoi että mitä ne miesten otteet ovat tarvitaan niitä miesten otteita eikä sitä vihervasemmistolaista toveripopulismia

se kyllä puree siellä torin laidalla kun kertoo että nythän sinä olet työttömänä kyllä minä järjestän tämän asian mutta millä tavalla meiltä vientiteollisuus on lähtenyt ja kuka siihen sosialismiin sijoittaa se ei tuota sille sijoittajalle mitään se on ihan sama arvoisa puhemies kuin jos minä menen edustaja mölsän kanssa tuonne ryyppäämään otan velkaa otan velkaa totta kai se vähän aikaa auttaa viinakauppa saa verotuloja taksimies ja niin edelleen mutta se on vähän niin kuin pissaisi housuun että se vähän aikaa lämmittää mutta sitten tulee kylmä se velka tulee maksettavaksi nämä ovat niitä vasemmistolaisten lääkkeitä se on sitä populismia jota tuolla puhutaan me ole mitään populisteja me teemme niin kuin sanotaan ja takkia eivät ole perussuomalaiset kääntäneet ei yhtään kertaa ainoastaan edustaja tolppanen on siitä esimerkki muu porukka on pysynyt hyvin ruodussa ja kun tuolla oli keskustelua muun muassa siitä kreikka tukipaketista siinähän te käänsitte takkianne mutta siihen voin sanoa näin että jos kankaanniemi

kiinnität vaikka kuolinpesäsi ja nimi on alla sinä olet vastuussa siitä elikkä tuohon eurooppalaiseen tukipakettijärjestelmään kun on kiinnitys tehty edellinen hallitus muuten sen teki niin me olemme vielä siitä vastuussa se nimi on siellä alla vaikka

kiitos arvoisa puhemies vaikka tuolta nyt kuuluukin kovaa kommenttia tuosta edellisestä edustaja hakkaraisen puheenvuorosta niin minusta se oli hyvä siinä mielessä että

mielestä populismia että selittää asiat kansan kielellä niin ehkä se sitten teille on mutta siirryn omaan puheenvuorooni elikkä näistä mitä tänään vaihtoehtobudjetteja esiteltiin muutamia näkökohtia itse mietin asumistukia ja niitten korotuksia joita sdp esittää on on hyvin yleisesti tiedetty että kun asumistukea korotetaan niin myös vuokrataso nousee elikkä sehän on niin kuin plus miinus nolla ja ainoa joka siitä hyötyy loppujen lopuksi on vuokranantaja no tietysti se on nyt vähän kiusallinen aihe aihe kun vvo omistaa hyvin paljon asuntoja ja jakaa sitten ay liikkeille näitä osinkoja ja valitettavasti on tosiasia että esimerkiksi viime viime vaaleissa perhe rinne sai yhteensä noin viisikymmentätuhatta euroa vaalitukea eri ammattiyhdistysliikkeiltä hänen puolisonsa ja hän itse kyllä sen nyt jokainen tavallinen ihminen ymmärtää että ne eivät ole mitään pikkurahoja viisikymmentätuhatta euroa on ihan valtava rahamäärä moni muu meistä on ihan omilla vaalikampanjansa tehnyt kuten itsekin ja hyvillä mielin koska silloin voin kokea että minun ei tarvitse laulaa kenenkään lauluja voin tehdä itsenäistä työtä ihmisten eteen samoin ihmettelen puhumista päivähoito oikeudesta ja sen takaamisesta kaikille siis kaikilla on oikeus tällä hetkellä saada kaksikymmentä tuntia viikossa tätä hoitoa plus tarveharkintaisena kaikille tunneille täällä puhuttiin syrjäytyneistä perheistä jos on tarveharkinta olemassa niin meillä on ainakin hyvinkään kaupungilla jonka kaupunginhallituksessa olen käyty tosi tarkkaan tämä läpi me nimittäin rajasimme sitä mutta meillä tosin on kaupungilla semmoiset ohjeet että jos perhe tarvitsee niin hyvin matalalla kynnyksellä se arvioidaan ei taas aleta toistamaan näitä samoja virheitä on haluttu käyttää edustaja mäkipää toi hyvin esille tämän yrittäjävähennyksen täällä puhutaan apteekkareista joo mutta kun meillä suomessa on muitakin yrittäjiä kuin apteekkarit ei apteekkeja ihan niin paljon ole verohallinnon mukaan meillä on noin elinkeinonharjoittajaa joista

vuotuinen verotettava tuotto on alle kolmekymmentätuhatta euroa kutsutteko te te tätä rikkaiden tukemiseksi he ovat yksinyrittäviä näistä monetkin ihmiset minä en minä en ymmärrä tätä lainkaan minä minä en ollenkaan ymmärrä tätä minusta edustaja kankaanniemi otti oikein hyvin esille tämän että sdp haluaisi alentaa autoverotusta vaikka se tuottaa meille tällä hetkellä enemmän niin niin poistaa sen juuri sen että kun se tuottaa meille tällä hetkellä todella hyvin niin miksi miksi sitä vilkastunutta tuottoa pitäisi saada tyrehdytettyä minusta se on aivan järjenvastaista suorastaan tosiaan nyt edustaja viitanen esitteli tuota heidän ohjelmaansa ja minä nyt jäin odottamaan muistatteko keskustelun kun teiltä tuli se sataviisikymmentä tai satakuusikymmentä kohtainen kotouttamisohjelma mistä me keskustelimme muutama kuukausi sitten edustaja viitanen ja edustaja marin

tästä teidän toimenpideohjelmastanne kulurakennetta jota ei ollut silloin esittää myöskään julkisuudessa niin millä sivulla siellä ovat ne kaikki kulut niistä sadastakuudestakymmenestä toimenpiteestä te lupasitte että ne löytyvät tästä ja te sanoitte että minä olen vähän typerä kun minä etsin viime vuoden budjetistanne mutta kertokaa minulle ystävällisesti sivu missä toimenpiteen kulut laskeneet te lupasitte silloin täällä salissa että ne tulevat löytymään en ole löytänyt niitä ja vihreille haluaisin sanoa täällä kun edustaja niinistö otti hyvin vahvasti esille että turvapaikkapäätökset ovat nykyisin niin niin julmettuja että täältä eivät ihmiset saa enää turvapaikkaa että meillä on tällä hetkellä samansuuntainen turvapaikkapolitiikka kuin eussa ja ja sitten haluan edustaja niinistölle muistuttaa hän on jäsen perustuslakivaliokunnassa kuten minäkin että kaikki lausunnot koskien ulkomaalaislain muutoksia on käyty läpi ja on todettu että ne ovat perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisia ja ne ovat olleet yksimielisiä lausuntoja ihmettelen miksi edustaja niinistö täällä sanoo

arvoisa puhemies olin kirjoittanut puheen mutta puhua ilman paperia niin kuin edustaja hakkarainenkin joskus olen sahurina itsekin vähän toiminut mutta en semmoisella ammattitaidolla kuin edustaja hakkarainen puhemies tänään annoin itselleni kertoa että yhdysvaltalaiset siellä eilen äänestivät sillä tavalla että meillä kuntien eläkevakuutuksen pörssisijoitukset putosivat miljardilla eurolla olemme globaalissa maailmassa ja se mitä tapahtuu toisella puolella maailmaa vaikuttaa meidän talouselämäämme jos nämä lukemat pitävät paikkansa tietysti seuranneet sitä mitä pörssikursseissa muuallakin maailmassa tapahtuu eli se mitä tapahtuu yhdellä puolella maailmaa vaikuttaa siihen miten talous lähtee kehittymään toisella puolella maailmaa sama ilmiöhän oli havaittavissa kun brexit äänestyksen tuloksena britannian neuvoa antavassa kansanäänestyksessä tulos oli se että britannian olisi syytä lähteä eroamaan eusta samalla tavalla tämä herätti epäluottamusta talouselämässä ja pörssikurssit lähtivät laskuun toki ovat siitä jo jonkin verran toipuneet ja saattaa olla että niin käy myös yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen kun tilanne rauhoittuu ja tullaan vähän näkemään mitä seurauksia käytännössä presidentin vaihtumisella ja koko hallinnon vaihtumisella siellä on joka tapauksessa olemme osa osa globaalia maailmaa ja se vaikuttaa

budjetista ja vaihtoehtobudjeteista niin niin halusin tuoda tämän globaalin näkökulman tähän mukaan on hyvin huomioon sen mitä kansainvälisissä yhteyksissä näissä tilanteissa tapahtuu se miksi yhdysvalloissa kävi tässä presidentinvaaliäänestyksessä niin kuin kävi

on asia joka meitä puhututtaa varmaan pitkään on syytä analysoida mitkä olivat niitä taustatekijöitä jotka johtivat siihen että monien mielestä yllättäen sitten valittiin tämäntyyppinen ehdokas kuin trump joka tulee täysin politiikan ulkopuolelta ja käyttää ruokotonta kieltä vaalityössään ja esiintyy täällä käytettiin sanaa hävytön toisessa yhteydessä ja voin sanoa että myös yhdysvaltain uuden presidentin vaalikampanjassa esiintymistapa oli sen tyyppinen josta voi ajoittain käyttää sanaa hävytön vaalikampanja oli ennennäkemättömän likainen mutta mitä siellä on taustalla minusta ovat oikeassa ne jotka puhuvat että siellä poliittisen ja taloudellisen eliitin liittoutuminen oli mielikuvatasolla syntynyt niin vahvaksi että niin sanottu tavallinen kansa ehkä keskiluokka keskiluokka alempi keskiluokka koki että poliittinen ja taloudellinen eliitti on jossakin hyvin kaukana eikä ymmärrä heidän elämäntilannettaan kun työttömyys pitkittyy kun työpaikat menevät alta kun teollisuustyöpaikat lakkaavat olemasta ajattelen että

on kaukana tavallisen kansan mielialoista ja tarpeista ja pettymyksistä ja toiveista ja tämä kokemus synnytti sellaisen pohjan jossa sitten erinomaisen taitava retorinen puhe lupaukset ja vaihtoehdon tarjoaminen sille menolle joka oli koettu siellä niin sanotun alemman keskiluokan piirissä epäoikeudenmukaiseksi sai kaikupohjaa elikkä samantyyppisestä jytkystä vaikka en pidä sitä hyvänä sanana on kysymys tässä yhdysvaltain trumpin nousussa presidentinvirkaan no miksi puhun sosialidemokraattina tästä näkökulmasta haluan vain kuvata sitä että että minä uskon että tämä

nyt hallituspuolue niin kuin meillä on tapana että hallituksessa ollaan myös oppositiosta käsin mennään sitten kun se vuoro tulee on myös meille vakava haaste ja myös ajatellen koko eurooppaa ja eun kehitystä brexit äänestyksen taustalla oli myös sellainen tilanne jossa britanniassa alempi keskiluokka ehkä koki hyvinkin ja ehkä sitten britannialle ominaisesti siellä saarella koettiin että euhun on muodostunut sellainen taloudellinen poliittinen eliitti joka ei ymmärrä brittiläisten tarpeita kysymyksiä haasteita ongelmia pelkoja riittävästi ja niin haluttiin muutosta siihen tilanteeseen mikä on tuleeko se muutos tuliko se suomeen kun perussuomalaiset pääsivät hallitukseen sai jytkyn se on tietysti kansalaisten ja äänestäjien arvioitavissa mutta joka tapauksessa jos meillä kehitys jatkuu ja vahvistuu siihen suuntaan että että taloudellinen ja poliittinen eliitti etääntyy tavallisesta kansasta silloin meillä voi tapahtua monenlaisia asioita sen takia on tärkeää keskustella näistä ja tärkeää että talouspolitiikka jota hallitus vastuullisena hoitaa vähentää tuloeroja että se vähentää syrjäytymistä ja että voidaan kokea että suomalaiset kulkevat yhtä jalkaa ja että ketään ei jätetä

arvoisa puhemies inhimillisempi ote päätöksiin on kristillisdemokraattien peräänkuuluttama muutos ja sen vuoksi inhimillisempi suomi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista on myös meidän vaihtoehtobudjettimme otsikko mitä se tarkoittaa muun muassa sitä että huolehtisimme toisistamme paremmin tiukan taloustilanteen maksumiehiksi ei pidä laittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia ja sen takia yksi vaatimuksemme on ollut ja on jatkossakin että leikkaukset jotka kohdistuvat kaikista tulisi perua muun muassa leikkaukset jotka kohdistuvat takuueläkkeisiin vammaistukiin lapsilisiin ja niin edelleen tämän illan aikana on monia asioita nostettu esiin mutta yksi mistä vähemmän on puhuttu on meidän toiveemme ja pyrkimyksemme myös että me kansalaiset olisimme terveempiä jatkossa eli on aika alkaa panostaa suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin ei vain jo syntyneitä ongelmia korjaamalla vaan terveyttä ja hyvinvointia ennakoivasti vahvistamalla lapset nuoret ja aikuisetkin ovat entistä ylipainoisempia muun muassa suunterveys on heikentynyt ja sen vuoksi on järkevää toteuttaa tämä terveysperusteinen sokerivero myös kannustaa luoda mahdollisuuksia liikuntaan tietenkin jotta saadaan elintapasairauksia kuriin mutta sitten sosiaali ja terveydenhuollon oikeuslaitoksen ja poliisin työmäärää helpottaa mikäli alkoholinkulutusta saadaan hallintaan ja sen vuoksi myös alkoholiveron korotus on perusteltua kaiken kaikkiaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla semmoisena lähtökohtana ja loimilankana kaikessa päätöksenteossa se edesauttaisi paitsi nuorten ja lasten myös aikuisten ja työikäisten hyvinvointia ja myös niitä tehokkaita työntekijöitä tulisi

herra puhemies on todellakin aina syytä kurkistaa siihen mitä ennen vaaleja on puhuttu ja koska nyt aiheena ovat vaihtoehtobudjetit minäpä täältä kaivoin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin jonka he ovat täällä tehneet ajatellen tätä vaalikautta perussuomalaiset esittävät muun muassa ammattikouluille plus viisitoista miljoonaa nyt siis leikataan koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen perussuomalaiset esittävät lisää plus kolmekymmentä miljoonaa nyt siis leikataan kolmekymmentä miljoonaa vanhuspalveluiden parantamiseen perussuomalaiset esittävät plus kaksikymmentäviisi miljoonaa nyt siis leikataan seitsemänkymmentä miljoonaa

tässä viitatun selvityksen mukaanhan yli yhdeksänkymmentä prosenttia professoreista pitää hallituksen yliopistopolitiikkaa erittäin epäonnistuneena tai ei ollenkaan

puhemies edustaja viitanen katseli perussuomalaisten vaaliohjelmaa ja minullakin on tässä sosialidemokraattien vaaliohjelma jonka puheenjohtaja rinne julkaisi kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista eli kuukausi ennen vaaleja sdp esitti neljän miljardin sopeutusta miljardi veroilla ja kolme miljardia leikkauksilla

kun sai niin huonon perinnön teiltä niin pani asiat pyörimään rinne esitti silloin myös kahdeksansadan miljoonan euron säästöä kuntien valtionosuuksista indeksit puolittamalla tämä oli kyllä tietysti ihan ilmassa koska ei yhden pilkku kuuden miljardin indeksikorotuksia tule neljässäkään vuodessa nykyisellä inflaatiotasolla siitä tuo kahdeksansataa miljoonaa olisi puolet eli tämä teidän vaaliohjelmanne oli täysin metsässä ja onneksi sitä ei nyt ole sitten oltu toteuttamassa meillähän ei puhuttaisi hoitajamitoituksesta ollenkaan vaan puhuttaisiin hoitajien irtisanomisista koska teidän kuntatalousohjelmanne on noin kaukana siitä mikä on järkevää ja mahdollista tänä päivänä

teidän vaihtoehtobudjettinne tulopuoli on täysin pettävällä pohjalla siellä on valtavan monta sellaista kohtaa jotka eivät ole mitenkään realistisia

arvoisa puhemies edustaja kantolalle jatkaisin vähäsen sen verran että nyt kun tuli tuo yhdysvaltojen vaalitulos se kertoo jotakin meille sitä ennen rummutettiin koko ajan kuinka clinton voittaa gallupit olivat sen kannalla

asiantuntijat toimittajien torakkalauma oli siinä hyppimässä kaikki olivat sitä mieltä että tämä clinton voittaa mutta kansa sanoi jotakin muuta elikkä tässä meillä on opittavaa meillä on näissä vanhoissa puolueissa semmoinen ongelma että nuorisojärjestöissä kasvatetaan nuoria siihen politiikkaan opetetaan puhumaan ja tekemään kaikki politiikkaa työtä ei ole kukaan tehnyt koskaan eikä sitä leipää hankkinut kyllä sitä osataan puhua minä uskoisin näin vasemmistopuolelta osataan hyvin puhua että jos vaikka puhelinpylvään lyö tuohon noin pystyyn ja kun aikansa jankuttaa sille niin se polvistuu siihen se on nimenomaan tämmöistä tämä

ei meillä ei kuule minua ei ole opetettu koskaan puhumaan minä olen opetellut tekemään töitä ja sitten joutunut täällä opettelemaan teidän kanssanne kiitos

arvoisa puhemies no en saanut sitä vastausta edustaja viitanen ja sanna marin lupasivat minulle muutama kuukausi sitten että tämä heidän

keväällä julkaistu kotouttamisen ohjelmansa ongelmista ratkaisuihin satakuusikymmentä toimenpidettä tulee löytymään täältä kun minä typeryyksissäni menin kysymään sitä liian aikaisin edustaja viitanen kun äsken tuossa kävelin tähän kysyin millä sivulla se nyt on kun te sanotte että se löytyy täältä minä en saa vastausta edustaja viitanen katsoo vain toiseen suuntaan elikkä lopputulema on se että sitä vastausta ei tule edustaja viitanen te te ette laittaneet niitä kustannuksia tänne vaikka te lupasitte no se siitä sitten mitä tulee niin itsekin olen viisitoista vuotiaasta asti tehnyt erilaista työtä eli me nimenomaan olemme työtätekevien puolue makkaratehtaalla olen ollut ulkolähettinä ja monenlaista eli töitä on tullut tehtyä yksityisyrittäjänä olen toiminut ja vastuullisia töitä tehnyt kyllä meidän puolueestamme löytyy työtätekeviä ihmisiä

arvoisa herra puhemies minä olin ajatellut jo tässä vaiheessa lopettaa keskustelun kun luulin että sitä ei enää tämän jälkeen synny ja käyttää rakentavan puheenvuoron niin kuin debatin päätteeksi ryhmäpuheenjohtajamme lindtman käytti eli siis kysehän on nyt siitä että täällä on meidän vaihtoehtomme joka demokratiassa kuuluu opposition tehdä se on meidän oikeutemme ja se on meidän velvollisuutemme meillä on täällä joukko lukemia te voitte ihan rauhassa tähän tutustua edustaja kankaanniemi esimerkiksi oli viimekertaisen vaihtoehdon vuoteen ette ole sitä lukenut minä toivon lukekaa tämä lukekaa tämä ihan sama koskee teitä muita siitä olen hyvin kiitollinen että te arvoisat perussuomalaiset olette kiinnostuneita meidän vaihtoehtobudjetistamme koska täällä ei muita hallituspuolueita näy joka tapauksessa haluan kiittää tästä keskustelusta haluan todeta että että täällä näitä lukuja löytyy ja haluan todeta että silloin kun ennen vaaleja puhutaan jotain niin on minusta oikein että silloin myös vaalien jälkeen toteutetaan se

on siellä myös hyvät varaukset määrittelemättömiin menoihin sadan miljoonan verran jos emme olisi jättäneet sitä meillä olisi liki puoli miljardia ylijäämäinen puhemies kuten sanottu hyvässä hengessä

sdp on ollut hallituksessa niin kauan kuin minä muistan taaksepäin ja tämä on nyt pitkästä aikaa eka kerta kun te olette oppositiossa jos teillä on niin valtavan hyvät hyvät systeemit että te saatte talouden huippukuntoon niin miksi te ette ole tehneet niitä toimenpiteitä terho kysyi täällä tätä monta kertaa ja siihen ei tullut vastausta nyt kun te olette niin te aina tuotte esiin eläkeläiset lapsiperheet vammaiset sanotte että hallitus tekee törkeitä tekoja eikä ajattele ollenkaan näitä ihmisiä pienituloisia luuletteko te sdp pia viitanen joka on täällä voi varmaan vastata että me tahallamme teemme jotakin sellaista mikä on huonoa näille ryhmille emme todellakaan itsekin olen ollut kolmekymmentäviisi vuotta työelämässä ennen kuin minä tulin tänne ja kansa äänesti edustajaksi mistä minä olen tosi kiitollinen ja olen nähnyt kaikennäköistä niin niin että en varmaan olisi puolueessa joka ei ei ajaisi myös pienten ihmisten asiaa en todellakaan ei saa tehdä sellaista vaikutelmaa minun mielestäni ja olla niin populisti nyt oppositiossa että kansa joka katsoo näitä tilaisuuksia täällä istuntosalissa luulee että todella hallitus on niin mätä ja vain oppositio on se joka keksii loistavat keinot varjobudjeteillaan kuinka suomi

edustaja elomaa sosialidemokraatit olivat oppositiossa vaalikaudella kaksituhattaseitsemän viiva viimeksi ja sitten sen jälkeen vaalikaudella kaksituhattayksitoista viiva olimme hallituksessa niin että kyllä tuo oppositiokokemus kun minä olen ollut eduskunnassa minä olen enimmäkseen ollut oppositiossa josta on vaikeampi vaikuttaa niin kuin hyvin tiedätte edustaja hakkarainen jatkaisin vielä tuota yhdysvaltojen problematiikan pohdintaa meillähän on hyvinkin erilainen systeemi suomessa kuin yhdysvalloissa kun siellä vaihtuu presidentti koko hallinto vaihtuu siellä on demokraatit ja republikaanit ja kun vaihtuu puolueen johto presidentin aseman myötä niin niin silloin silloin vaihtuu koko hallinto meillähän ministeriössä virkamiehet pääosin jatkavat samat virkamiehet samoin kun meillä hallitus vaihtuu niin niin uudessa hallituksessa on jokseenkin poikkeuksetta yksi tai useampia edellisen hallituksen hallituspuolueita meillä tämä jatkuvuus on toisenlaista kuin yhdysvalloissa ne käänteet eivät tapahdu samalla tavalla ja sen takia sitten sovittelemaan toisten kanssa siellä hallituksessa yhteen niitä omia tavoitteitaan kukaan ei saa suomessa vaikka voittaa vaaleissa yksin tavoitteitaan läpi vaan kompromisseja joudutaan hakemaan mutta sitten olisin vähän surullinen ja huolestunut siitä jos täällä meillä kansanedustajat eduskunnassa käyttävät sen tyyppisiä puheenvuoroja joista heijastuu että kansanedustajan työ ei olisi arvostettavaa työtä kyllä minä ajattelen että tämä on yhdenlaista työtä ja sitten suomessa tehdään montaa muuta työtä hoitajat tekevät sahurit tekevät ja kuorma autonkuljettajat tekevät työtä mutta kyllä minä pidän ihan rehellisenä työnä tätä poliitikon työtä ja

puhemies minä kiitän kaikkia viittä oppositiopuoluetta ja niiden eduskuntaryhmiä jotka ovat tehneet vaihtoehtobudjettinsa se on vaativa työ taisin olla itse ensimmäisenä tekemässä silloisessa ryhmässä

ainakin sosialidemokraatit julkistivat eilen päivällä tämän vaihtoehtobudjettinsa ja tänään sitten kello neljätoista alkoi tämä keskustelu viime yönä tuli hiukan katseltua yhdysvaltain vaalejakin mutta ennen kaikkea eilen oli koko iltapäivä ja ilta kokouksia tuolla kuntaliitossa ja sitten tänään aamupäivä oli kokonaan kiinni ei kerta kaikkiaan ollut aikaa tutustua joka kohtaan ja sen tähden tietoja virheellisiä tietoja tuossa annettua eli toivon että sosialidemokraatitkin isona puolueena jolla on ryhmässä vahva osaaminen tuovat ensi vuonna ja jatkossa vaihtoehtobudjettinsa viikkoa ennen sitä istuntoa jossa ne käsitellään edelleen totean edustaja viitanen te puhutte tästä velka asiasta täysin väärin muistakaa nyt että vertailu käydään kaikkien maiden välillä ja eussa ja muualla julkisen velan osalta ja meillä julkinen velka nyt vähenee tämän hallituksen aikana kun se teidän aikananne kasvoi ja on aivan eri lukemissa ja teiltä jäi vielä vastaamatta tämän rinteen mallin edustaja viitanen tämän rinteen mallin mikä on totuus rinteen mallin osalta ja myöskin rahoitusveron osalta se millä te saatte ensi vuodelle kaksisataakolmekymmentä miljoonaa tuottoa on tietysti ilmassa kiitoksia arvoisa

arvoisa puhemies palaan tuohon mistä kantola puhui että arvostetaan tätä työtä kyllä minä arvostan pääse mihinkään ja tosissani yritän sitä tehdä mitä minulle on annettu mutta kun se on niin että jos on lusikalla annettu niin ei kapustalla voi vaatia tämä siksi että jos täältä tulee kavereita esimerkiksi sahalle taikka sille alalle mitä minä osaan niin minä olen aivan varma että vaikka minä kaksitoista kertaa kierrän sen kaverin kanssa ympäri se ei vieläkään ymmärrä mitä on tapahtunut siis sama juttu kun tuolta tulee tänne nyt kun opetetaan täällä minulle esimerkiksi oli hirmuisen vaikeaa sopeutuminen tähän kaikki osasivat niin hienosti ja fiksusti puhua ja semmoisia sanankäänteitä että ei niistä ymmärtänyt oikein mitään

siis on mahdollisuus niin amerikassa kuin täälläkin että kasvetaan sen kansan ulkopuolelle tulee tämä eliitti joka täällä elää ja puhuu näitä omia juttujaan joista kansa tavallinen kansa ei ymmärrä yhtään mitään ja siinä on varmasti niin kuin edustaja kantola sanoi yksi ongelma se on todellinen ongelma minä onneksi olen jo niin vanha että minä en opikaan sitä kapulakieltä ja sitä mitä täällä yleensä käytetään minä puhun näillä omilla sanoilla tuomitaan siitä tai ei sitten siinä on vielä semmoinen asia että kun tulee tuolta yli viisikymppinen äijä joka on ollut ikänsä töissä niin media ja kaikki vaativat sen saman siltä kuin esimerkiksi kankaanniemeltä pekkariselta kanervalta sama vaaditaan vaikka ei ole mitä antaa ja sitten tulee se leima minkä media antaa se lyö sen leiman kyllä ihan varmasti ja sitä saa sitten kantaa joka töppäyksestä joka askelvirheestä se vikapartio on kyllä

arvoisa puhemies haluan vain lyhyesti kommentoida edustaja hakkaraiselle että kyllä se minusta on ensisijaisesti edustajasta kiinni kuinka hyvin ja paljon viettää aikaa esimerkiksi siinä kansan parissa ja ja miten tämä laitos ja tämä paikka täällä meihin kaikkiin vaikuttaa kyllä me tiedämme että suomessa on paljon hyviä poliitikkoja jotka ovat ensin opiskelleet esimerkiksi maistereiksi ja sitten suoraan siirtyneet puo lueen leipiin töihin ja ovat vuosikausia tehneet töitä eduskunnassa yksi sellainen edustaja on teidän oman puolueenne puheenjohtaja timo soini joka minun käsitykseni mukaan on ollut nimenomaan puolueessa töissä lähes koko työuransa ja täällä hän työskentelee edelleen meidän muiden edustajien tavoin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies en ollut ihan varma siitä mikä tämä käytäntö on ollut onko näitä lakialoitteita ollut tapana tässä kohdin enää sen kummemmin esitellä mutta kun ehdin varata tuon puheenvuoron niin ehkä nyt sitten ihan lyhyesti totean että on yksi näistä yliopistoihin

kohdistuvat sekä helsingin yliopistoon että itä suomen yliopistoon näissä suurissa koulutusleikkauksissa vaikka tämä summa sinänsä ei ole kuin reilu kolmekymmentäyksi miljoonaa tällä on tietysti siinä kaikessa kokonaisuudessa iso merkitys varsinkin helsingin yliopiston osalta johon kohdistuu hyvinkin myös suhteellisesti aika iso osuus näistä yliopistoon kohdistuvista leikkauksista tätä kautta tällä esityksellä me haluamme jatkaa sitä linjaa kun vihreä eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissaan torjuu kaikki koulutukseen kohdistuvat leikkaukset

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies tekemässäni laki aloitteessa toteutetaan vihreiden vaihtoehtobudjetin yksi valtiontaloutta kohentava toimi toimi on taloustieteilijöiden laajasti suosittelema ja ilokseni osittain sellainen johon hallituskin on jonkin verran ryhtynyt mutta ei riittävällä innolla lakialoitteessa ehdotetaan että asuntovelan korkovähennyksestä luovuttaisiin vaalikauden aikana kokonaan argumentteja tälle on monia luettelen pari nopeasti ensinnäkin minusta on tärkeää että vuokra ja omistusasujia kohdeltaisiin verotuksen kannalta reilusti eli samalla tavalla yleensä hyvä ohjenuora verotusjärjestelmän suunnittelussa on pitää homma täsmälleen niin yksinkertaisena kuin mahdollista verotuksen tavoitteiden kannalta omistusasumisen liiallinen tukeminen on väärä tavoite eli yksinkertaistaminen tässä olisi paikallaan korkojen vähennysoikeutta on kavennettu asteittain viime vaalikaudelta alkaen ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eli ensi vuonna asuntovelan koroista on vähennyskelpoista neljäkymmentäviisi prosenttia eduskunnan tietopalvelun mukaan korkovähennyksen laskeminen kolmeenkymmeneen prosenttiin ensi vuonna lisäisi verotuloja kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa minusta tämän vauhdin kiristäminen olisi siis paikallaan eli kaksituhattaseitsemäntoista prosentti olisi kaksituhattakahdeksantoista voisi olla viisitoista ja sitten kaksituhattayhdeksäntoista voisimme poistaa koko poikkeuksen laista hallitus tosiaan etenee tässä hitaammin eikä saa tätä hommaa maaliin tämän vaalikauden aikana kiristämällä tahtia asuntovelan korkovähennyksen poistamisessa saisimme hiukan hiukan lisää liikkumavaraa

voisimme jättää vaikkapa osan koulutusleikkauksista tai tutkimuksen leikkauksista tekemättä minusta tämä olisi olisi vastuullinen ja talouskasvua tukeva

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies politiikka on siitä erikoista että joskus jotkut asiat on pitänyt todella pitkään esillä ja joista on puhunut paljon ja joista on erilaisia malleja esittänyt niin kuin vihreät ovat perustulon osalta jo parikymmentä vuotta kehitelleet tätä ideaa saattavat liikahtaa eteenpäin silloin kun ei itse ole edes hallitusvastuussa kuten tässä tapauksessa

nähdä mitä vaikutuksia perustulolla olisi tiedämme että työelämä on muuttunut yhä pirstaloituneemmaksi tiedämme että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on hyvin monimutkainen ja se antaa lukuisia erilaisia ja tämän kaiken yhteensovittamiseksi perustulo voisi olla aivan ideaalinen ratkaisu nyt kuitenkin tähän hallituksen kokeiluun otetaan mukaan vain pelkästään työmarkkinatuen saajat ja tästä jäävät nyt pois tavallaan ne elementit joita perustulolla tavoitellaan tämä on oikeastaan nyt vain tämmöinen byrokratian purkamiskokeilu näille näille työmarkkinatuella oleville ja tästä puuttuvat ja tässä eivät tule näkymään ne dynaamiset vaikutukset mitä saisimme sellaisella perustulolla joka kohdistuisi laajempaan joukkoon ihmisiä sen takia me olemme ehdottaneet että tähän otettaisiin mukaan enemmän ihmisiä ja kokeilua myös jatkettaisiin vuodella kauemmin kuin mitä hallitus ehdottaa ja tähän ehdotamme nyt sitten kymmenen miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta joten tämä kaksivuotinen kokeilu laajentuisi kolmivuotiseksi ja siihen tulisi mukaan myös pienituloisia palkansaajia pienituloisia yrittäjiä freelancereita itsensätyöllistäjiä olisi myös äärimmäisen tärkeää että tähän kokeiluun josta nyt jää puuttumaan verotus elementti lisättäisiin nyt tässä hallituksen kokeilussa on ajatuksena se että jos jotain lisäansiota tämän perustulon päälle kerättäisiin niin siihen ei kohdistu verotusta ja tämähän tarkoittaa sitä että kokeilun kustannuksista tulee valtavan kalliit ja se ei kerro sitä totuutta mitä perustulolla haetaan siksi olisi erittäin keskeistä saada kokeilussa kerättävät verot palautettua tähän kokeilubudjettiin silloin kokeiltava järjestelmä muistuttaisi enemmän todellista perustuloa ja näyttäisi myös sen mikä sen hinta on ja silloin voitaisiin aidosti arvioida sitä olisiko se toteuttamiskelpoinen myös taloudellisesta näkökulmasta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies yrittäjämuotoisen työn yleistyminen on yksi työelämän tulevaisuuden isoista trendeistä suomessa on tällä hetkellä yli satakahdeksankymmentätuhatta itsensätyöllistäjää ja määrä on kasvussa polut itsensätyöllistämiseen ovat moninaiset monille itsensätyöllistämisen vetovoima on vapaudessa päättää itsenäisesti omista töistään ja niiden organisoimisesta sekä työskentelytavoista ajoista ja paikoista ilmiössä on kuitenkin myös varjopuolensa monella alalla on myös yleistynyt ilmiö jossa riski ulkoistetaan palkansaajilta yrittäjän statuksella työskenteleville tilastokeskus hahmotti vuonna kaksituhattaneljätoista tekemässään laajassa kyselytutkimuksessa eri itsensätyöllistäjien asemaa valtaosa itsensätyöllistäjistä on tyytyväisiä työskentelyyn ilman palkkatyösuhdetta noin viidennes itsensätyöllistäjistä on kuitenkin niitä kuuluisia pakkoyrittäjiä eli ihmisiä jotka tekisivät mieluummin palkkatyötä erityisesti media ja kulttuurialalla töitä teetetään freelancereilla toimeksiantajat selviävät ilman työnantajavelvoitteita ja freelancerit vastaavat itse niin työnsä hinnoittelusta kuin omasta eläkevakuutuksestaan kulttuurialan ammattilaisista yli puolet ilmoittaa ryhtyneensä itsensätyöllistäjäksi koska palkkatyötä ei ole ollut tarjolla ja yrittäjyys tarjosi väylän työllistyä samoin itsensätyöllistäjien joukosta löytyvät ne yrittäjiksi ulkoistetut joiden entinen työnantaja on ilmoittanut haluavansa jatkossa ostaa ennen palkkatyönä tehdyn työn yrittäjätyönä erityisen yleistä tämä on rakennus kuljetus ja teollisuusalalla tämä on samalla työnantajalle keino halpuuttaa työtä kun kustannusvastuu työnantajavelvoitteista siirtyy työn suorittajalle usein työn sisältö on kuitenkin sama kuin toimeksiantajan omilla työntekijöillä koska itsensätyöllistäjät ovat moninainen joukko edellyttää itsensätyöllistäjän aseman parantaminen monenlaisia toimenpiteitä keskeisiä epäkohtia ovat työn alihinnoittelu sekä sekä sosiaali ja eläketurvan epäkohdat vasemmistoliitto on tänä syksynä julkaissut laajan kokonaisuuden toimenpiteitä itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi haluamme mahdollistaa kollektiivisen järjestäytymisen tanskan mallin mukaisesti haluamme nostaa arvonlisäveron alarajan ottaa käyttöön yhdistelmävakuutuksen työttömyysturvan ennakkopäätösjärjestelmän sekä laajentaa työttömyysturvan kolmensadan euron suojaosuuden koskemaan myöskin yrittäjiä mutta yksi itsensätyöllistäjien joukko jonka aseman parantamiseen on mahdollista puuttua tässä esitetyn lakimuutoksen kautta tässä lakialoitteessa esitetään työsopimuslain laajentamista jotta sen soveltamisalaan nostetaan myös näennäisesti itsenäisen palvelun tekijät eli palkansaajaan rinnastettavassa asemassa työskentelevät itsensätyöllistäjät keitä he sitten ovat he ovat itsensätyöllistäjiä tai yrittäjiksi ulkoistettuja jotka työskentelevät palkansaajien tavoin mutta ilman työsuhteen tuomaa turvaa ja määrättyä palkkatasoa he voivat olla esimerkiksi vain yhdelle isolle asiakkaalle siivoustöitä myyvä myyjä samalle mediatalolle jatkuvasti juttuja kirjoittava freelancer tai samalle tilaajalle toimeksiantosopimuksella ruoan kotiinkuljetuksia tekevä kuski lakialoitteessa palkansaajaan rinnastettavalla itsensätyöllistäjällä tarkoitetaan henkilöä joka asemansa vuoksi rinnastuu työntekijään ja on vain muutama toimeksiantaja sekä vähäinen taloudellinen ja kaupallinen riski ja jonka työn sisältö vastaa toimeksiantajayrityksen työsuhteessa olevien työntekijöiden työn sisältöä kaikkien näiden ehtojen on täytyttävä kyse on siis juuri niistä tilanteista joissa työnantaja pyrkii tietoisesti välttämään työnantajavastuita ja halpuuttamaan työtä ulkoistamalla riskit aloitteessa yhdellä työnantajalla tarkoitetaan myös laajempaa yrityskokonaisuutta jota esimerkiksi media alalla edustavat kaikki saman konsernin kuten alma median tai lännen median omistamat yhtiöt tässä sovellettaisiin sovellettaisiin samaa yhteisön käsitettä kuin työsopimuslain työnantajan työntarjoamisvelvollisuutta koskevassa säännöksessä tässä säännöksessä yhteisöön kuuluvalla työnantajalla tarkoitetaan sitä joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä omistuksen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella

arvoisa puhemies itsensätyöllistäjien asemasta on puhuttu suomessa paljon ja pitkään lukuisia selvityksiä on tehty ja lukuisat työryhmät ovat asiaa pohtineet mutta todella vähäisiä muutoksia on saatu aikaan nyt on korkea aika ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin työttömyysturvaan ja eläketurvaan tehtävien muutosten lisäksi tulee puuttua mekanismeihin jotka liittyvät työn hinnoitteluun yrittäjämuotoisesti työskenteleville itsensätyöllistäjille kollektiivisen järjestäytymisen mahdollistaminen olisi keskeinen keino puuttua työn alihinnoitteluun palkansaajaan verrattavien itsensätyöllistäjien kohdalla se tapahtuu parhaiten työsopimuslain tunnusmerkistöä laajentamalla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies pääomatulojen verotus on edelleen merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin samansuuruisten palkkatulojen verotus jotta eroa saataisiin kurotuksi pienemmäksi ja valtion velkaantumiskehitystä taitetuksi olisi pääomatuloveroille asetettava uusi korkeampi maksuluokka eduskunnan tietopalvelun laskelmien perusteella yli seitsemänkymmenentuhannen euron pääomatuloilla pääomatuloveron kahden prosenttiyksikön korotus eli kolmenkymmenenkuuden prosentin verotus tuottaisi vuosittain viisikymmentäkaksi miljoonaa euroa lisää verotuloja valtiolle tällainen uusi tällainen uusi maksuluokka pienentäisi tuloeroja oikeudenmukaisella tavalla tuomalla suurituloiset aiempaa suuremmalla osuudella mukaan pitkittyneen talouslaman kustannusten maksamiseen esitän että pääomatuloon lisätään yksi uusi porras siten että pääomatulojen ylittäessä seitsemänkymmentätuhatta euroa vero nousisi kolmeenkymmeneenkuuteen prosenttiin korotuksen vuoksi muutettaviksi tulevat tuloverolaki ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettu laki tämä esitys sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies esitämme että opiskeleville alaikäisen lapsen huoltajille maksetaan opintorahakuukausilta kahdensadan euron huoltajalisä

ja kaksi momenttiin sekä opintotukilain kahden luvun yhdeksännentoista pykälän toiseen momenttiin arvioitu kustannus vuositasolla on kaksikymmentä miljoonaa euroa mutta kokonaisvaikutuksiltaan opintorahan huoltajalisältä voi odottaa myönteisiä vaikutuksia sekä kansantalouteen että kestävyysvajeeseen kelan opintoetuustilaston mukaan lukuvuonna kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaviisitoista oli kymmenentuhattaseitsemänsataaviisikymmentäviisi sellaista henkilöä jotka saivat opintotukea ja olivat elatusvelvollisia kaikkiaan opintotuen saajia oli

väestöliiton perhebarometrin mukaan toteutunut lapsiluku on tänä päivänä keskimäärin yksi pilkku kuusikymmentäviisi naista kohden kun se vielä viisi vuotta sitten oli lähes yhden pilkku yhdeksännen ensisynnyttäjien keski ikä on noussut vuosi vuodelta mikä osaltaan selittää ettei perheiden toivoma lapsiluku toteudu ensimmäinen lapsi saadaan nyt keskimäärin kaksikymmentäkahdeksan vuotiaana koulutetut pääkaupunkiseudulla asuvat naiset saavat ensimmäisen lapsensa keskimäärin kolmekymmentäneljä vuotiaana eli noin kymmenen vuotta hedelmällisimmän iän jälkeen ensisynnyttäjien nousevan keski iän seurauksena kasvavat myös synnytysten riskit sekä tahaton lapsettomuus opiskelun ja perheen yhdistäminen on tehty suomessa hyvin vaikeaksi ja taloudellisesti erittäin haasteelliseksi lakialoitteen tavoitteena on tukea opiskelevia perheitä ja näin mahdollistaa perheen perustaminen jo opiskeluaikana tavoitteena on myös helpottaa nuorten naisten siirtymistä työelämään opintojen jälkeen eli parantaa työelämän tasa arvoa opiskelevat perheet elävät köyhyysrajan alapuolella usein he ovat köyhistä köyhimpiä vaikka kaikki

opintolaina nostettaisiin tulotaso jää todella pieneksi opiskelun ja perhe elämän yhdistäminen on tehtävä mahdolliseksi lisäämällä opintorahaan huoltajalisä tämäkin esitys sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesseitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan terveysuhista

keskeinen toimenpide vähentää alkoholihaittoja aiemmat veronkorotukset ovat osoittaneet että hinnannousu vaikuttaa selkeästi alkoholin kokonaiskulutukseen vuoden kaksituhattaneljä alkoholiveron alentaminen johti voimakkaaseen kulutuksen kasvuun ja esimerkiksi alkoholikuolemien lisääntymiseen kokonaiskulutus on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen vuotta kaksituhattaneljä alkoholinkäytöstä aiheutuu yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia sosiaali ja terveysministeriön arvion mukaan välittömät haittakustannukset yhteiskunnalle ovat noin miljardi euroa sosiaalihuollon piiriin kuuluvat haittakustannukset muodostivat noin puolet julkisen sektorin alkoholin haittakustannuksista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito kattoi lähes neljäkymmentä prosenttia ja terveydenhuolto noin kymmenen prosenttia lisäksi poliisin arvion mukaan alkoholilla on vaikutusta seitsemässäkymmenessä prosentissa poliisia työllistävistä tapauksista kun otetaan huomioon tuotantomenetykset työelämässä ja muut haitat kustannukset ovat moninkertaisia lukuisten menetettyjen ihmishenkien tai perheväkivaltaa pelkäävien heitteille jätettyjen lapsien kärsimyksien hintaa ei voi edes rahalla mitata alkoholivero on asetettava sellaiselle tasolle että se hillitsee alkoholinkäyttöä ja että veron tuotto on järkevässä suhteessa alkoholinkäytön yhteiskunnalle aiheuttamiin kustannuksiin ehdotamme

annetun lain liitteen muuttamista siten että kun nykyinen alkoholivero alkoholivero oluille on oluen vahvuudesta riippuen nolla pilkku viisikymmentä viiva nolla pilkku viisikymmentäyhdeksän euroa per kolmenkymmenenkolmen senttilitran tölkki niin tämä vero muuttuisi nolla

euroon ja kun nykyisin oluiden veron taso on kolmekymmentäkaksi pilkku nolla viisi senttiä senttilitralta etyylialkoholia niin tämä vero nousisi neljäänkymmeneen senttiin senttilitralta etyylialkoholia ja samoin kuin nykyisin käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien vero yli kahden pilkku kahdeksan prosentin mutta enintään viiden pilkku viiden prosentin vahvuisilla juomilla on satakuusikymmentäyhdeksän senttiä litralta niin tämä vero nousisi kahteensataanneljäänkymmeneenyhteen senttiin litralta valmista alkoholijuomaa

toisi edellä mainitun mukaisesti yhteensä kaksisataa miljoonaa euroa laki alkoholi ja alkoholijuomaveron korotuksista sisältyy myös kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin